puhemies meillä on kaikilla nyt yhteinen huoli läheisistämme yhteisen kotimaamme tilanteesta ja tulevaisuudesta olemme varmasti kaikki nyt samaa mieltä siitä että terveyden ja turvallisuuden takaaminen on nyt kaikkein tärkeintä useat ammattiryhmät tekevät töitä kovan paineen alla tulevina viikkoina ehkä kuukausina tuo paine tulee kasvamaan entisestään he tekevät töitä kiireen keskellä uudenlaisessa pelottavassakin tilanteessa mutta he tekevät sitä vankalla ammattitaidolla ja tuohon ammattitaitoon meillä on luottaminen tuo ammattitaito ei kuitenkaan riitä ilman resursseja on selvää että lisätalousarviolla tulee nyt turvata viranomaisten resurssit toimia tässä poikkeuksellisessa tilanteessa parhaalla mahdollisella tavalla meidän tulee pitää huolta esimerkiksi terveyden ja sosiaalihuollon varhaiskasvatuksen ja opettajien rajavartioston pelastustoimen poliisin siistijöiden sekä esimerkiksi huoltovarmuudestamme huolehtivien tahojen mahdollisuuksista auttaa kotimaamme yli tämän kriisin työtä jota he nyt tekevät ja muistaa sen arvostaminen myös tämän kriisin jälkeen arvoisa puhemies tämä tilanne aiheuttaa suuria kustannuksia kaikille sektoreille suurta huolta koko elinkeinoelämällemme moni yrittäjä elää nyt epätodellisen painajaisunen keskellä yrittäessään pelastaa kovalla työllä rakentamansa yrityksen ja työntekijöidensä työpaikat moni työntekijä pelkää työpaikkansa puolesta meillä ei ole varaa menettää yhtään yritystä ei yhtään työpaikkaa ei yhdenkään suomalaisen toimeentuloa hallitus tekeekin nyt kaikkensa ettei kukaan ajautuisi koronan vuoksi taloudelliseen ahdinkoon etteivät taloutemme tukijalat nuo sinnikkäät kotimaiset yritykset ajautuisi konkursseihin ja ihmiset työttömyyteen tähän varaudutaan mittavin toimin varmistaaksemme että tästä tilanteesta selvitään yhdessä haluan kiittää hallitusta siitä että se toimii nyt nopeasti ja riittävällä vakavuudella myös taloustoimien suhteen suomalaisten toimeentulo tulee turvata myös tämän epidemian ja sen jälkeen arvoisa puhemies tämän vaikean tilanteen keskellä on äärettömän tärkeää että me pidämme yhdessä nyt huolta jokaisen hyvinvoinnista että me varmistamme ettei kukaan jää tämän uuden tilanteen keskellä yksin että me teemme kaikkemme jotta kukaan ei joutuisi vaaralliseen tilanteeseen nyt työssään tai kotonaan ei henkisesti ei fyysisesti me pidämme huolta siitä että jokaisella on ulospääsy kodistaan myös poikkeusoloissa sillä koti ei symboloi jokaiselle turvaa päihdeongelmat ja lähisuhdeväkivalta ovat läsnä poikkeusoloissakin meidän on hyvä myös muistaa että kaikilla ei ole kotia johon vetäytyä auttavien puhelinpalveluiden roolia tulee vahvistaa lastensuojelun resursseista pitää huolta ihmisten mielenterveyteen satsataan nyt ehkä enemmän kuin koskaan rauhanaikana aikaisemmin ihmisten terveyden ja turvallisuuden kannalta tulee pyöriä ja näitä hallitus näillä toimilla varmistaa se että elämme keskellä poikkeusoloja ei ole koskaan myöskään syy polkea tai unohtaa ihmisoikeuksien merkitystä se on sen sijaan syy pitää entistä vahvemmin huolta siitä että arvokkaan kotimaamme välittävän hyvinvointivaltion perusarvot pysyvät nyt voimissaan ja näkyvimmillään sillä nyt on se hetki kun me yhdessä rakennamme hyvinvointivaltion verkon aukkoja umpeen niin ettei kukaan putoa niistä tässäkään tilanteessa läpi nyt on se hetki kun me tarvitsemme sitä yhteisöllisyyttä johon meistä suomalaisista kyllä on sillä tällä hetkellä me rakennamme yhdessä selviytymistarinaa kertomusta siitä miten tässä pienessä sinnikkäässä maassa pidettiin jokaisesta huolta tämänkin valtavan kriisin keskellä ja sen läpi tätä tarinaa kerrotaan vielä vuosikymmenten päästä ja silloin meistä jokainen voi sanoa että me teimme kaikkemme jotta jokainen selviäisi tästä

arvoisa puhemies vaikka hallitusohjelmassa oli historiallisen hyvin varauduttu taloussokkeihin ei koronakriisiä voinut budjetoida yksikään hallitus tämä lisätalousarvio sisältää akuuteimmat lisäykset ja lähiaikoina on odotettavissa varmasti uusia lisätalousarvioita tällaisena aikana hallituksen on toimittava nopeasti ja on hienoa että meidän hallituksemme on niin myös pystynyt tekemään epätodelliselta tuntuu lukea opposition edustajien jakamaa uutista kuinka koronan torjunnassa rahaa riittää vain kahteen litraan maitoa kansalaista kohden vaikka kaikki tiedotusvälineet eivät toimisi vastuullisesti on meidän velvollisuutemme jakaa ihmisille oikeaa nyt ei ole aika lietsoa perusteettomia pelkoja vaan tehdä kaikki sen eteen että koronan aiheuttamat seuraukset ovat mahdollisimman lieviä niin terveydellisesti sosiaalisesti kuin taloudellisestikin perusteltujakin pelkoja valitettavasti on talous on romahtamassa ympäri maailmaa eikä perinteisellä elvytyksellä voida kääntää kehitystä niin kauan kuin joudumme pitämään ihmisiä kotona ja työpaikkoja kiinni meidän on varauduttava tuntuvaan elvytykseen siinä vaiheessa kun rajoituksia aletaan poistaa siihen asti pitää etsiä erilaisia tapoja auttaa erilaisissa tilanteissa olevia ihmisiä on selvää ettei uusien tukijärjestelmien polkaisu tyhjästä ole helppoa hallituksen on kuitenkin laittaa virkakoneistoon vauhtia pitää etsiä ratkaisuja sen sijaan että etsitään syitä olla auttamatta ihmisiä yhteiskunnan pysäyttäminen vie monilta toimeentulon kokonaan vuokra silppu ja pätkätyöläiset tarvittaessa töihin kutsuttavat pienyrittäjät freelancerit ja muut itsensätyöllistäjät ovat jo suurelta osin pudonneet kokonaan tulottomiksi hyvä tilanne ei ole tuhansilla lomautetuillakaan ja vielä useampi joutuu pelkäämään oman työpaikkansa puolesta kun yrityksiä uhkaavat konkurssit arvoisa puhemies hallituksen päätös mahdollistaa yrittäjille nopea pääsy työttömyysturvan piiriin vaikka yritystoimintaa ei kokonaan lopeteta oli todella tärkeä lomautusten helpottaminen ja karenssien poistaminen taas auttavat sekä työntekijöitä että työnantajia on hienoa että tämä hallitus näyttää oppineen luvun virheistä sen sijaan että tuetaan pankkien omistajia jälkikäteen ja jätetään ihmiset ja työpaikat oman onnensa nojaan lähdetään tukemaan työtä ja toimeentuloa laajasti on tärkeää että talouden tukitoimet suunnataan kaikkein eniten apua tarvitseville olivat leipäjonossa pätkätyöläisiä lomautusuhan alla olevia työntekijöitä tai yrittäjiä käytännössä valtio tulee antamaan myös valtavan määrän yritystukia ettei yksikään elinkelpoinen työpaikka kaatuisi tilapäisen kysyntäongelman takia helpoimpia toimia ovat nyt tehdyt päätökset maksujen ja verojen siirtäminen kauemmas tulevaisuuteen sekä vakuudettomat lainat ja lainatakaukset valtiohan saa itse korotonta lainaa markkinoilta ja pystyy ottamaan kriisistä pahimmat ensi iskut on hyvä että ihmisille annetaan suoraa tukea toimeentuloon sen sijaan pankkien ja suurten pörssiyhtiöiden joiden omistus on ympäri maailmaa ei pidä saada vastikkeetonta tukea joka pahimmassa tapauksessa jaetaan osinkoina ulos jo tänä keväänä mikäli pörssiyhtiöt tarvitsevat isoja pääomia on valtion oltava valmis tekemään sijoituksia oman pääoman ehtoisina silloin me kansalaiset saamme omistusta vastineeksi rahoistamme ei voi olla niin että voitot ovat yksityisiä ja tappiot julkisia meillä on myös paljon pieniä yrityksiä joita päätetyt tukitoimet eivät juuri tavoita niitä yrittäjiä joiden kuluista vuokrat ovat merkittävä osa eivät hallituksen nykyiset päätökset paljon mikäli suuret kiinteistönomistajat eivät pian suostu helpottamaan vuokranmaksua on valtion säädettävä laki vuokrien tilapäisestä leikkaamisesta voitaisiin harkita myös vuokratukea jolla valtio tukisi määräaikaisesti pienyrityksiä maksamalla osan vuokrasta sillä ehdolla että vuokranantaja pudottaisi vuokran kriisin ajaksi hyvin pieneen osaan aiemmasta voisi hyödyttää myös vuokranantajia jos pienet yritykset ajetaan konkurssiin loppuu vuokratulo kokonaan kun tappioiden jakajia on useita voivat lopulta kaikki selvitä pienemmillä tappioilla yrityksistä kiinteistönomistajiin ja veronmaksajiin arvoisa puhemies lisätalousarviossa panostetaan terveyden kannalta välttämättömiin menoihin yhteensä kaksisataa miljoonaa yritysten taloustilanteen helpottamiseksi käytetään toiset kaksisataa miljoonaa finnair saa nyt ison lainatakauksen ja on tyypillinen esimerkki yhtiöstä jonka mahdollinen tuleva pääomittaminen pitäisi tehdä veronmaksajien omistusta lisäten markkinaehtoisella sijoituksella

arvoisa puhemies hyvä että tämä ensimmäinen lisäbudjetti on nyt käsittelyssä tähän alkuun resursseja pitää laittaa mahdollisimman paljon silti tarkoituksenmukaisesti viruksen estämiseen seuraamiseen suojautumiseen ja hoitoon mallina singapore hongkong ja korea joissa uusien tartuntojen määrä on saatu taittumaan viruksen ehkäisy maksaa mutta nekin kustannukset ovat kokonaiskuvassa pikkurahoja mitä tehokkaammin viruksen leviämistä saa estettyä sitä enemmän ihmishenkiä säästyy ja sitä tehokkaammin myös taloudellista vahinkoa yrityksille ja kotitalouksille saadaan rajattua yritysten kassavirran loppuminen ja konkurssiaalto vasta maksaakin koronatoimien vuoksi ongelmissa oleville yrityksille pitää harkita tukea palkkakustannuksiin ei siis pelkkää lainaa tai lainojen takausta vaan myös suoraa tukea poikkeustoimena sille löytyy perusteita esimerkkiä voidaan hakea englannista joka päätti tilapäisesti osallistua niiden ihmisten palkkakustannuksiin jotka muuten joutuisivat pikaisesti irtisanotuiksi englannin mallissa on rahallinen yläraja ja vain tietty osuus korvataan sitä tarjotaan tällä hetkellä kolmen kuukauden määräajaksi ja tilannetta tarkastellaan myöhemmin uudestaan kustannusarvio on karkeasti tuhat puntaa per henkilö per kuukausi kokonaisbudjetti on kolme ja puoli miljardia taloudessa joka on kymmenen kertaa suomea suurempi näin siis toimitaan englannissa joka on kuitenkin anglosaksinen markkinatalous ja myös itselleni hyvin tuttu paikka samankaltaista mallia pitää harkita suomessa meidän omiin olosuhteisiimme ainakin yksityisen sektorin pienemmille firmoille joihin poikkeustila erityisesti osuu vaikka se maksaa julkiselle taloudelle yritysten kassavirran ehtyminen johtaisi massiiviseen konkurssien ja työttömyyden aaltoon mikä on paljon pahempi asia nyt on keskityttävä yrityksiin ja työntekijöihin jotka tilanteen takia ovat vaarassa joutua lomautetuiksi on paljon parempi että nämä ihmiset jäävät yrityksiin töihin kuin että heidät äkkipäätöksellä lomautettaisiin työttömyysturvalle joka sekin maksaa valtiolle kustannuksia on verrattava työttömyyskustannuksiin yrityksille pitää antaa tässä tilanteessa ainakin muutama kuukausi moni useamman työntekijän työllistävä yrittäjä näkee lainanoton liian riskialttiina vetona kun kassavirtaa ei yllättäen ole palkkakustannukset ovat pienemmässäkin yrityksessä kymmeniätuhansia euroja kuukaudessa joten velkaa voi muutamassa kuukaudessa kertyä niin paljon että yrittäjä ei halua tai ei voi ottaa riskiä siksi suoraa tukea tulisi ainakin harkita tavalla tai toisella sitä voidaan rajoittaa ajallisesti muutamaan kuukauteen sille voidaan laittaa rahallinen henkilökohtainen ja tai yrityskohtainen yläraja sekä omavastuu ja muuta harkintaa sekä ehtoja määrällisesti se voi olla maltillinen siten että sillä tulisi ainakin hetkeksi toimeen aikaa ei ole runsaasti pyydän ministeriltä ja hallitukselta että ymmärrätte tämän asian vakavuuden ja selvitätte suoran tuen käyttöönoton pikimmiten poikkeustoimena

arvoisa puhemies sisäministeriön hallinnonalan viranomaiset ovat laatineet arvioita koronaviruksen laaja alaisista vaikutuksista operatiiviseen toimintaan niiden perustana ovat epidemian aiheuttama huomattava henkilöstöpoistuma ja joilla turvataan viranomaisten kriittisten ydintehtävien hoito poikkeuksellisissakin olosuhteissa kaikkia varautumista koskevia määrärahaesityksiä ei esitetty vielä tähän lisätalousarvioon koska tilanteen tulevaa kehitystä ja sen vaikutuksia viranomaisten toimintaan ei vielä tiedetä mutta niitä seurataan jatkuvasti päivittäin sisäministeriö pitää tärkeänä että sisäisen turvallisuuden viranomaisten alueellinen pelastustoimi mukaan lukien operatiivisissa tehtävissä tarvittavan henkilöstön riittävä määrä turvataan ja siitä aiheutuvat menot korvataan toteutuneiden kustannusten mukaisesti myöhemmissä lisätalousarvioissa

tätä määrärahaa esitetään lisätyövoiman palkkaamiseen noin kolmekymmentä henkilötyövuotta seuraavan yhdeksän kuukauden ajalle sekä kasvaviin työterveysmenoihin siivouksiin ja tarvikkeisiin lisähenkilöstöllä helpotetaan poliisiyksiköiden henkilöstöön kohdistuvaa työkuormaa erittäin poikkeuksellisissa olosuhteissa lisäksi varaudutaan poliisin kasvaviin työterveysmenoihin lisämäärärahalla hankitaan myös lisäsiivouspalveluita ja desinfiointitarvikkeita näillä toimenpiteillä mahdollistetaan poliisin ja asiakkaiden turvallisuuden säilyttäminen mahdollisimman korkealla tasolla koronavirusepidemiankin aikana arvoisa puhemies rajavartiolaitokselle ehdotetaan yhteensä kolmen miljoonan euron lisäystä ennen kaikkea siksi että palauttanut eun sisärajoille rajavalvonnan väliaikaisesti ajalle yhdeksästoista kolmatta viiva kolmastoista neljättä myös eu on palauttanut eun ulkorajavalvonnan koronaepidemian johdosta kolmaskymmenes neljättä saakka ja kuten valtiovarainministeri viittasi suomi toki vastaa oman ulkorajansa valvonnasta myös tässä tilanteessa rajavalvonnan lisäämisen johdosta ehdotetaan rajavartiolaitokselle kahden pilkku viiden miljoonan euron lisämäärärahaa kasvaviin menoihin sisärajavalvonta on toteutettava samalla henkilöstöllä joka normaalisti vastaa vain ulkorajan valvonnasta tästä syystä valvonnan toteuttaminen edellyttää että nykyisen henkilöstön työpanosta lisätään huomattavasti tämä toteutetaan muun muassa ylitöinä varallaolojärjestelyin sekä palkkaamalla rajavartiolaitokselle lisähenkilöstöä viime vuosina eläköityneistä rajavartijoista lisäksi rajavartiolaitokselle ehdotetaan puolen miljoonan euron määrärahalisäystä epidemiasta aiheutuviin kasvaviin työterveysmenoihin arvoisa puhemies sisäministeriölle ehdotetaan lisärahaa myös epidemiasta aiheutuviin pelastuslaitosten varautumismenoihin sisäministeriölle ehdotetaan pelastustoimen toimintamenoihin nolla pilkku kuuden miljoonan euron lisäystä aiheutuen koronaviruksen torjunnasta ja siihen liittyvästä varautumisesta lisäkustannuksista alueellisissa pelastuslaitoksissa lisämäärärahaa tarvitaan suojausvarusteisiin ja tarvikkeisiin varustehankintojen työpanokseen ja varusteiden jakamiseen paloasemille ohjeistusten ja käännösten tekemiseen ja desinfiointilaitteisiin lisäksi kustannukset sisältävät koronaviruksesta aiheutuvia henkilöstön testauskustannuksia kiitos

arvoisa puhemies koronakriisi jonka keskellä elämme on osoittanut miten tärkeitä hyvinvointivaltiomme rakenteet ovat suomen julkinen terveydenhuoltojärjestelmä on maailman huippuluokkaa ja olemme pystyneet hyvin lyhyessä ajassa tekemään yhdessä päätöksiä ja sopeutumaan vaikeaan tilanteeseen hallituksen esittämän lisätalousarvion tukitoimilla pyritään tällä hetkellä ensisijaisesti varmistamaan että terveet yritykset eivät tilapäisen kriisin takia joudu konkurssiin ja että myös kansalaisten toimeentulo turvataan emme saa toistaa tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvun laman virheitä työttömyyden annettiin silloin kasvaa ja leikkauslistat olivat pitkät yhdeksänkymmentä luvun laman seurausten hintaa maksetaan yhä tänään sosiaalisina ja terveydellisinä ongelmina koronakriisistä ei saa myöskään tulla tekosyy jonka varjolla hyvinvointivaltion perusrakenteita kriisin jälkeen horjutetaan päinvastoin hyvinvointivaltiota pitää jatkuvasti kehittyvänä ja vahvistaa arvoisa puhemies vasemmistoliiton mielestä on tärkeää että talouden tukitoimet suunnataan laajasti kaikkein eniten apua tarvitseville olivat he sitten leipäjonossa pätkätyöläisiä freelancereita lomautusuhan alla olevia työntekijöitä tai toimeentulonsa menettäneitä muita pienyrittäjiä

ensisijaista ja hallituksen ensimmäisellä lisätalousarviolla varmistetaan että yhteiskunta toimii poikkeusoloista huolimatta ja että ihmisten terveydestä pidetään huolta tukitoimet toimeentulon turvaamiseksi ja työpaikkojen säilyttämiseksi ovat erittäin tärkeitä arvoisa puhemies koronan aiheuttama talouskriisi on iskenyt ensin yksityiselle sektorille ja sen vaikutukset kuntatalouteen näkyvät viiveellä kuntien työntekijät pitävät nyt yhteiskuntaa pystyssä ja kuntia pitää tukea tämän kriisin yli hallituksen tukitoimet suunnataan nyt terveyden turvaamiseen sekä yritysten ja ihmisten toimeentulon tukemiseen jotta akuuteimmasta tilanteesta päästään yli mutta kunnille tarvitaan oma tukipaketti mahdollisimman pian kun tilannekuva selkiytyy hallitus onkin ilmoittanut että kuntia tullaan tukemaan ja tämä on hyvä ja tärkeä tieto samaan aikaan kuntien pitää nyt lopettaa hätiköidyt henkilöstöön kohdistuvat vähennys ja lomautustoimet kuntien henkilöstövähennyksissä on uutisoitu ei ole mitään mieltä nyt kun moni kansalainen tarvitsee erityistä tukea ja apua kunnat voisivat esimerkiksi ottaa nyt varmistaakseen koteihin karanteeninomaisiin oloihin jäävien ruokahuoltoa arvoisa puhemies tämän kevään poikkeustoimet vaativat meiltä uudenlaista ajattelua puhuin tästä asiasta jo viime viikolla valmiuslain käsittelyn yhteydessä väliaikainen perustulo olisi näissä olosuhteissa järkevä tapa turvata kaikkien suomalaisten toimeentuloa toistan tämän näkemykseni siksi että olen saanut tästä asiasta siis perustulosta enemmän palautetta kuin kaikista muista asioista eduskuntatyössäni tähän mennessä yhteensä on nähtävissä että kela ja työttömyyskassat tulevat ruuhkautumaan todella pahasti monien eri tukien maksatusten paineessa perustulo puolestaan maksettaisiin jokaiselle työikäiselle riippumatta siitä onko työtön palkansaaja tai yrittäjä se tietenkin verotettaisiin progressiivisesti pois niiltä hyvätuloisilta jotka sitä eivät tarvitse suomessa vallitsee nyt poikkeustila joka koettelee kaikkien sopeutumiskykyä huoli omasta toimeentulosta lisää monen taakkaa jopa mielenterveydelle antaa paineita kohtuuttomasti perustulo olisi näinä poikkeusaikoina erityisen hyvä uudistus väliaikainen sellainen joka voisi vahvistaa hyvinvointia ja luottamusta yhteiskunnassa siksi toivon että hallitus harkitsee tätä

arvoisa puhemies hallituksen lisäbudjetti tulee tarpeeseen panostus on erittäin suuri mutta ongelmana on että kaikki yritykset eivät pysty lainaamaan rahaa koska heillä ei ole mahdollisuutta koskaan maksaa näitä lainoja takaisin tämä ei myöskään yksinään auta yrityksiä pääsemään kassakriiseistä ja karikoista jotka niiden eteen ovat tulleet koronaviruksen takia siksi toivonkin että hallitus tukisi suoraan esimerkiksi vuokratuki jolla valtio sitoutuisi maksamaan yrittäjän vuokrasta kolmasosan vuokranantaja pakotettaisiin itse maksamaan kolmasosa ja vuokralainen maksaisi kolmasosan keinoja kyllä löytyy jos haluaa saksan hallitus ilmoitti juuri että vuokranantaja ei saa irtisanoa yksityisiä tai yritysvuokralaisia huhtikuun alusta kesäkuun loppuun kestävällä ajanjaksolla jos he eivät ole kyenneet maksamaan vuokriaan koronakriisin takia valtion pitäisi toimia nyt koska muuten tulee konkursseja monet muut maat ovat ottaneet käyttöön myös palkkatuen jossa valtio maksaa lomautusuhan alla olevien työntekijöiden palkasta palkasta useita kymmeniä prosentteja jopa ne kokonaan haluan myös sanoa että ei pidä paikkaansa että finnvera takaa ja pankit jakaa kuten ministerit ilmoittivat minulla on käytännön esimerkki jossa finnvera kyllä

prosenttia lainasta mutta yrittäjä joutuu laittamaan siihen kymmenen prosentin vakuuden lisäksi pankki vaatii vielä vakuuksia lopulle kahdellekymmenelle prosentille jota finnvera ei takaa pankki ei suostu ottamaan edes kahdenkymmenen prosentin riskiä vaan ottaa senkin asiakkaalta

aikaisemmin tulleita vastuita esimerkiksi yrityksen perustamisesta luen nyt yhden yrittäjän viestin saamistani lukemattomista viesteistäni vaimollani on alle vuoden ikäinen liike helsingin keskustassa myynnit loppuivat kuin seinään kaksi viikkoa sitten kun ensin helmikuussa maksoimme henkilökunnalle bonukset myyntitavoitteiden täyttymisestä viikkoa myöhemmin lomautimme lomautimme heidät tilanne on meidän kannalta kestämätön vaimolla on hirveät yrityslainat ja yhtäkkiä matto vedetään alta vuokra on yli kuussa ja myynti on kolmesataa euroa valtion tulisi neuvotella vuokraisäntien kanssa jonkinlaista vuokratukea tulisi suunnata ja nämä voisivat sitten vapauttaa vuokralaiset velkataakasta niistä kuukausista jolloin myynti on olematon arvoisa puhemies jotenkin tässä kuitenkin tulee vääjäämättä sama asetelma mieleen kuin aiemmin meidän murheellisessa taloushistoriassamme hallitus tulee tukemaan suuryrityksiä ja lomautettuja työntekijöitä mutta pienyritykset jäävät ilman ymmärrystä näin loppui kirje arvoisa puhemies hyvä

arvoisa puhemies koronaepidemia iskee nyt kovaa niihin ihmisiin jotka ovat jo valmiiksi hauraassa yhteiskunnallisessa asemassa nyt testataankin suomalaisen hyvinvointivaltion toimivuutta näyttää nimittäin siltä että ne yhteiskuntamme toimialat jotka jo valmiiksi kärsivät kroonisesta resurssipulasta kärsivät nyt itse epidemiasta ja siihen liittyvistä rajoituksista kaikkein eniten tällaisia palveluita ovat muun muassa asunnottomien palvelut päihde ja mielenterveyspalvelut lähisuhdeväkivaltaa kokevien palvelut ja lastensuojelupalvelut nostan nyt kuitenkin tässä erikseen yhden ryhmän joka näyttää olevan erityisen haavoittuvassa asemassa nimittäin omaishoitajat mitä tapahtuu jos omaishoitaja sairastuu koronakriisin aikana mitä tapahtuu hoidettaville joista valtaosa ei mitenkään pärjää itsekseen kestääkö terveydenhuolto sekä omaishoitajien että hoidettavien sairastumisen suomessa virallisia omaishoitajia on neljäkymmentäviisituhatta epävirallisesti heitä on vielä enemmän ihan ehdoton valtaosa omaishoitajista on naisia ja he sinnittelevät hyvin pienellä toimeentulolla vähän yli puolet omaishoitajista hoitaa ikääntyvää lähimmäistä ja valtaosa näistä omaishoitajista on itse ikäryhmässä

alle puolet omaishoitajista hoitaa puolestaan vammaista läheistä varsinkin ikääntyvien omaishoitajista merkittävä osa kuuluu itse riskiryhmään näillä ihmisillä on nyt erityisen tukalaa kun karanteeni koskee sekä hoidettavaa että omaishoitajaa myös moni aikuisen omaishoitaja on joutunut jäämään pois työelämästä koska päivätoimintakeskukset ovat kiinni hoidettavaa ei voi jättää yksin päiväksi kotiin omaishoitajat ovat itse toivoneet että kotihoidon henkilöstön vaihtelevuutta yritettäisiin nyt rajoittaa tartuntojen välttämiseksi mutta on selvää että kriisitilanne vaatii myös muita toimenpiteitä koko terveydenhuollon näkökulmasta toinen asia omaishoitajien kannalta on se että nykyisellään omaishoidon tuki keskeytetään jos omaishoidettavan sairaalahoito jatkuu yli viisi päivää tämä koskee myös omaishoitajia jos he miten siis varmistetaan omaishoitajan toimeentulo tällaisessa tilanteessa jos omaishoidettava joutuu koronan vuoksi sairaalahoitoon pidemmäksi aikaa tukien keskeytyksiin ja arviointeihin tarvitaan helpotusta ja poikkeustilanteen vuoksi ymmärrystä omaishoitajat tekevät yhteiskunnassamme näkymätöntä työtä hyvin pienellä toimeentulolla ja he ovat ahtaalla ihan normaalioloissakin emme saa unohtaa tätä ryhmää nyt kun kriisitoimenpiteitä suunnitellaan lisää hallituksen toimesta arvoisa puhemies omaishoitajien lisäksi taide ja kulttuurikenttä on yksi tämän kriisin pahimmista kärsijöistä nyt koko kevään työt ja sen mukana toimeentulo ovat voineet lähteä kirjaimellisesti yhdessä yössä kyseessä ovat monesti ihmiset joiden toimeentulo on ollut epävarmaa jo ennen kriisiä jo ennen kriisiä suurimmalla osalla taiteilijoista toimeentulo ongelmat olivat olivat arkipäivää tilanne jossa suuri osa toimeentulosta on tullut jostain muusta kuin taiteellisesta työstä on tuttua nyt tämä kriisi pahentaa tilannetta entisestään on hienoa että hallitus on lähtenyt rivakasti ja määrätietoisesti tekemään toimia jotka helpottavat myös ainakin osaa taide ja kulttuurikentän toimijoista lisäksi myös luovilla aloilla voi hakea esimerkiksi finlandin tukea mutta tässä tapauksessa pitää olla kyseessä yritys suurin osa alan toimijoista tekee kuitenkin töitä voittoa tavoittelemattomissa yhdistyksissä jotka eivät ole tämän tuen piirissä nyt meidän on tehtävä kaikki mahdollinen että taide ja kulttuurikentän toimeentulo saadaan turvattua tänä kriisiaikana mutta tämä ei vielä riitä kun akuutti kriisi on ohi tarvitaan myös luoville aloille jälkihoitoa muuten kriisin vaikutukset ulottuvat vuosien päähän ja ei ainoastaan taiteilijoiden vaan meidän kaikkien hyvinvoinnille oleellinen taide ja kulttuuriala on vaarassa näivettyä kyseessä on myös taloudellisesti merkittävä ala jonka näivettämiseen meillä ei ole varaa

arvoisa puhemies tässä lisätalousarviossa keskitytään koronaviruksen torjunnan ja varautumisen aiheuttamiin kustannuksiin ja muihin asiaan välittömästi liittyviin kiireellisiin talousarviotarpeisiin kuten yritysten rahoitustilanteen helpottamiseen tulemme tarvitsemaan lähiviikkoina lisää näitä lisätalousarvioita ja erityisesti kuntatalouden tilannetta on nyt seurattava tarkkaan sillä kuntia on tuettava valtion lisärahoituksella koronavirustilanteen aiheuttamien menojen kasvun ja

on tarkoitus kohdentaa epidemian tutkimukseen erityisesti pikadiagnostisten menetelmien kehittämiseen ja immuniteetin synnyn tutkimiseen sekä sitä koskevan kansallisen seurantajärjestelmän luomiseen lisäksi rahoitusta käytetään koronaviruksen leviämistä hidastavien toimenpiteiden vaikuttavuuden seurantaan ja suomi osallistuu myös koronaviruksen rokotteen tutkimus ja kehittämistyöhön ja tartuntatautien valvontaan ehdotetaan kahdenkymmenenkuuden miljoonan euron lisäystä puhemies yritysten rahoitustilanteen helpottamiseksi hallitus on valmistellut mittavan tukipaketin lisäksi business finlandille on tulossa sataviisikymmentä lisämiljoonaa yrityksiä tukevaan toimintaan ely keskusten yritysten kehittämishankkeiden myöntämisvaltuutta lisätään miljoonaa euroa lisävaltuutus käytetään erityisesti palvelualojen mutta tarpeen mukaan myös muiden toimialojen pk yrityksille myönnettäviin avustuksiin lisäksi ely keskukset saavat rahoitusta valtakunnallisen toimintamallin toteuttamiseen talous ja maksuvaikeuksiin joutuneille yrittäjille ja talousapupalvelun vahvistamiseen arvoisa puhemies työmarkkinajärjestöt ovat omalta osaltaan saaneet sovittua toimet joilla turvataan etenkin niiden ihmisten toimeentuloa jotka joutuvat lomautetuiksi tai menettävät työpaikkansa lisäksi toimet sujuvoittavat yritysten sopeutumista vaikeaan tilanteeseen näihin toimiin kuuluu muun muassa yt neuvottelujen aikataulun nopeuttaminen mikä vahvistaa yritysten reagointikykyä vastavuoroisesti työntekijöiden taloudellista turvaa parannetaan poistamalla työttömyysturvan lisäksi valtio varautuu tukemaan työttömyyskassojen toimintaa jotta ne voisivat parhaalla mahdollisella tavalla tukea työttömäksi joutuneita samalla kun näitä toimenpiteitä tehdään on syytä muistaa että nämä toimenpiteet ovat luonteeltaan määräaikaisia ja työntekijöiden asemaa ei tule pysyvästi heikentää työmarkkinajärjestöjen esittämien toimien lisäksi hallitus turvaa yrittäjien ja freelancereiden toimeentuloa yritysmuodosta riippumatta työttömyysturvan kautta ja tämä on todella tärkeä asia lisätalousarviossa esitettyjen toimien lisäksi yritysten rahoitusta turvataan useilla miljardiluokan toimilla joista keskeisin on finnveran yritysrahoituksen vakuutuksen yhdessä kaikki nämä toimet rakentavat yrityksille siltaa näiden vaikeiden aikojen yli meidän on tehtävä kaikkemme työmarkkinoiden toiminnan turvaamiseksi elinkelpoisten yritysten konkurssien välttämiseksi sekä palkansaajien aseman helpottamiseksi tässä vaikeassa tilanteessa myös poliisille rajavartiolaitokselle ja pelastuslaitokselle on tulossa lisää rahoitusta ja lisäksi poikkeusoloihin yksilöimättömiin menoihin ehdotetaan kaksisataa miljoonaa euroa ja kaikki nämä rahat tulevat nyt enemmän kuin tarpeeseen myös finnairin toimintaedellytysten varmistaminen ja muun muassa kulttuurialan henkilöiden ja toimijoiden tukeminen on huomioitu tässä lisätalousarviossa mutta arvoisa puhemies kansalaisten terveys on kaikkein tärkein asia tässä kriisin hoidossa ja siihen tarvitaan nyt kaikki mukaan vaikka taloustilanne huononee nyt nopeastikin niin hallituksen toimenpiteillä voidaan kuitenkin tätä iskua lieventää uskon myös että mitä tehokkaammin voimme vähentää ihmisiin kohdistuvia haittoja

arvoisa puhemies olemme saaneet kuulla tänään tässä salissa jo monia puheenvuoroja siitä kuinka koronaepidemia on vaikuttanut aivan ennennäkemättömällä tavalla yhteiskunnan eri osa alueisiin lisäksi olemme saaneet kuulla kuinka hallitus on monin eri keinoin valmis tarttumaan tilanteen eteen tuomiin haasteisiin olenkin todella iloinen hallituksen esittelemästä lisätalousarviosta ja laajemmasta talouden tukipaketista hallitus on pääministeri marinin johdolla tehnyt väsymätöntä työtä jotta me yhdessä selviäisimme tästä kriisitilanteesta korona on saattanut ja ennen kaikkea saattaa valtavan määrän suomalaisia suuriin taloudellisiin vaikeuksiin tavalliset suomalaiset joutuvat pelkäämään työpaikkojensa puolesta siinä ei sisu kun raha ei yksinkertaisesti riitä on selvää että vaikeat ajat ovat käsillä ja edessä meillä kaikilla yli satakaksikymmentätuhatta suomalaista on jo nyt lomautusten tai sen uhan piirissä ja määrän odotetaan vain kasvavan on aivan keskeistä että heidän toimeentulonsa turvataan tänä vaikeana aikana samalla meidän on kaikkemme jotta heillä on mahdollisimman pian mahdollisuus palata takaisin töihin meidän tulee tehdä kaikkemme ettei terveitä yrityksiä ajaudu konkurssiin tämän toivottavasti mahdollisimman lyhyen kriisin aikana mutta vaikeistakin ajoista selvitään hienona esimerkkinä tässä toimivat työmarkkinajärjestöt jotka kriisin keskellä löysivät nopeasti sovun vaikeistakin asioista työttömyysturvan karenssipäivien poistaminen ja toisaalta taas neuvotteluaikojen lyhentäminen lomautustilanteessa ovat esimerkkejä hyvästä yhteistyöstä kriisi on osoittanut miten tärkeä toimiva keskusteluyhteys työmarkkinaosapuolten ja toisaalta hallituksen välillä on taistelu koronan vaikutuksia on meidän kaikkien yhteinen arvoisa puhemies kaikkein koviten tämä poikkeuksellinen tilanne osuu pienyrittäjiin ja itsensätyöllistäjiin heillä ei kenties ole suurempien yritysten tapaan säästöjä sukanvarressa pahan päivän varalle vaan jokapäiväinen kassavirta vastaa päivän palkkakuittia kun suomalaiset onneksi jäävät nyt viettämään arkea kotioloihinsa yhteisen turvallisuutemme nimissä katoavat yrityksiltä asiakkaat samalla juuri mahdollisuus yrittää on keskeistä nyt ja tulevaisuudessa suomen työllisyysasteelle olenkin tyytyväinen että hallitus on tässä lisätalousarviossa kohdentamassa tukitoimia erityisesti esimerkiksi lykkäämällä työnantajien lakisääteisiä maksuja ja saattamalla yrittäjät työttömyysturvan piiriin on meidän tehtävämme pitää huolta että suomalaisilla on jatkossakin mahdollisuus tehdä työtä ja voida hyvin jokaisen lomautus ja irtisanomispäätöksen taustalla on ihminen meidän on muistettava niitä perheitä joilla leivän saaminen pöytään on palkasta kiinni arvoisa puhemies olen ylpeä hallituksestamme joka on jo tällä ensimmäisellä tukipaketilla ja lisätalousarviolla valmis tarttumaan näihin haasteisiin ja olemaan tässäkin kriisitilanteessa tavallisen työntekijän ja pienyrittäjän puolella on meille kaikille selvää että lisätoimiakin vielä tarvitaan mutta meillä on tänään käsissämme hyvä alku joka kohdistaa tuen juuri sitä kaikkein eniten tarvitseville oli sitten kysymys yksittäisistä ihmisistä tai yrityksistä tällä lisätalousarviolla ja tukitoimilla voimme varmistaa että yhteiskunta toimii poikkeusoloista huolimatta ja että ihmisen terveydestä pidetään huolta se on juuri nyt kaikkein tärkeintä

arvoisa herra puhemies emme valitettavasti vielä tiedä kauanko koronaviruksesta johtuva poikkeustila kestää jo nyt on kuitenkin täysin selvää että tarvitaan poikkeuksellisia toimia terveyden toimeentulon ja työpaikkojen turvaamiseksi sekä yritysten tukemiseksi terveydenhuollon resurssit on totta kai turvattava koronaviruksen leviämisen hidastaminen ja sen hoitaminen eivät saa jäädä rahoituksesta kiinni nyt käsittelyssä oleva hallituksen esitys vuoden kaksituhattakaksikymmentä lisätalousarvioksi on vastaamassa juuri tähän samalla on kuitenkin pyrittävä jo ennakoimaan poikkeustilan jälkeistä aikaa ei saa siis käydä niin että selviämme viruksesta mutta emme kykene enää ylläpitämään hyvinvointivaltiota poikkeustilan jälkeen riitä että onnistumme minimoimaan koronaviruksen terveydelliset vaikutukset on myös kyettävä minimoimaan talouden ja työllisyyden väistämättömän notkahduksen aiheuttamat haitat emme saa päästää suurtyöttömyyttä tai konkurssiaaltoa valloilleen valtio on nyt ottamassa vastuuta tilanteessa johon yksikään yrittäjä tai työntekijä ei ole syyllinen yrityksiä on siis tuettava tämän yli rahoitusta on järjestettävä ja toimintaedellytyksistä on pyrittävä pyrittävä huolehtimaan myös tähän lisätalousarvio vastaa tasapainoilu viruksen akuuttien terveysvaikutusten talouden pitkäaikaisten haasteiden välillä ei tule olemaan helppoa poikkeustilan mahdollisesti pitkittyessä tullaan tarvitsemaan lisää keinoja ja lisää rahaa puhemies suomi on koronan suhteen monessa asiassa myös onnekas viime vuosien suotuisa talous ja työllisyyskehitys on parantanut kriisikestävyyttämme soten viivästymisestä huolimatta terveydenhuoltomme on yhä maailman huippua asutusta on myös suomessa ympäri maan tämä on meille hyödyksi olemme myös huolehtineet huoltovarmuudesta ja varmuusvarastoistamme puhemies luotan siihen että tästäkin selvitään lisätalousarviossa on voimakkaita toimenpiteitä ihmisten terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi sekä työpaikkojen

toimintakyvystä tämän kriisin aikana ja erityisesti sen jälkeen on eittämätön totuus että tämä kriisi lyö nyt ensivaiheessa erityisesti pieniä yrityksiä yksinyrittäjiä erittäin voimakkaasti yksinyrittäjällähän se yhtiön tase on yhtä kuin se pankkiautomaatista saatava tilin saldo ja kun kassavirta pysähtyy kokonaan jokainen ymmärtää että silloin yritys on kriisissä yhteydenottoja voin sanoa minulla on satoja tällä hetkellä se mitä on täällä peräänkuulutettu useassa puheenvuorossa me haemme koko ajan malleja joilla voidaan tehdä suoraa avustusta yrityksille me emme voi eritellä mitään tiettyä alaa sieltä koska kaikki alat tällä hetkellä kärsivät ehkä sanoa että alkuun mentiin tietyllä tavalla vähän matkailu matkailu edellä mutta nyt tämä tulee kaikille aloille joten meidän on harjoitettava sellaisia keinoja joilla pystytään suoraan kohdentamaan näille pienille yrityksille sitä apua

tässä esityksessä esitetään nyt korotusta business finlandin suorille avustuksille eli myöntövaltuuksien nostamista sadallaviidelläkymmenellä miljoonalla eli se nousisi kaikkiaan neljäänsataanseitsemäänkymmeneenseitsemään

se mikä ehkä kuvastaa tätä vauhtia jolla näitä avustuksia haetaan on se että kun kehitysrahoitushaku avattiin yhdeksästoista kolmatta niin tänä päivänä niitä on haettu kaikkiaan kahdensadanviidenkymmenenviiden miljoonan edestä eli montakos päivää tässä nyt tulee kuutisen päivää viitisen päivää eli tämä kertoo siitä vauhdista millä haetaan yrityksistä nyt suoria avustuksia business finlandin puolella on tietysti muistettava että ne ovat sitten osakeyhtiöedellytyksellä olevia toinen elementti joka varmasti tulee olemaan ja tiedän että on jo erittäin paljon käytössä käytössä on ely keskuksien kautta tuleva suora yritysten avustus me teemme koko ajan töitä että sanotaanko tähän vallitsevaan tilanteeseen verrattain kapealla resurssilla toimivat ely keskukset voisivat tehdä sitä tehtävää eli kohdennettua avustamista näille yrityksille yrityksillä kulut tulevat ilman muuta olemaan nyt keskeiset vuokrakulut energia vesi tällaiset ja niissä kyllä vetoan kaikkiin osapuoliin jotka pystyvät joustavuutta osoittamaan pari kertaa harkitsemaan kannattaako esimerkiksi hyvä vuokralainen ajaa konkurssitilaan vuokrilla vai kannattaako tulla hiukan vuokrassa vastaan pelkkä lykkääminen on tietysti hyvä asia ensinnä mutta jos kolme kuukautta lykätään ja sitten tulevatkin neljän kuukauden vuokrat seuraavana vastaan niin ei se tietysti ratkaisu ole rahoitusta on lisätty finnveran kautta mutta tässäkin pitää muistaa se että tämä rahoitus on nimenomaan tarkoitettu yrityksille jotka ovat terveessä kunnossa jotka tarvitsevat lisärahoitusta tämän koronaviruksen aiheuttaman tilanteen takia tulee yllättävän paljon palautetta siitä että korot ovat erittäin korkeat ja ja epäedulliset pääsääntöisesti yritysten talous on ollut siinä vaiheessa pitempään niin huonossa kunnossa että ei se tästä epidemiasta tullutta tilannetta tärkeintä on oikeastaan se että meillä on se likvidipuoli siellä olemassa

itse en ollenkaan panisi pahitteeksi vaikka eduskunta käyttäisi tässä kohti budjettivaltaa ja meillä on näitä nimenomaan suoran avustuksen kohtia joissa me tulemme kyllä varmasti tarvitsemaan vielä lisää lisää apuja

kovimmassa hädässä

arvoisa puhemies koronavirus on saattanut suomen euroopan ja koko maailman vain muutamien viikkojen sisään sellaiseen tilaan että käsityksemme arjesta on muuttunut lähes silmänräpäyksessä talouttamme koetellaan ennennäkemättömällä tavalla ja kaikki me kannamme suurta huolta siitä miten tästä selviydymme tänään käsittelemme hallituksen esitystä lisätalousarviosta joka antaa vahvan viestin suomalaisille tämän kriisin keskeltä nyt on kaikin mahdollisin tavoin turvattava työmarkkinoiden toiminta vältettävä kotimaisten yritysten konkurssiaallot sekä helpotettava työntekijöiden asemaa tässä vaikeassa tilanteessa korona ei kohtele kaikkia tasapuolisesti ja moni suomalainen joutuu tälläkin hetkellä miettimään sitä miten tulla toimeen yllättävien lomautusten tai irtisanomisten seurauksena tai joutuvatko he pistämään lapun oman yrityksensä luukulle ilman pienintäkään tietoa siitä milloin tilanne on normalisoitumassa meidän on huolehdittava siitä että apua on tarjolla oikea aikaisesti ja helposti ihmisten voimavaroja ei saa kuluttaa siihen että he joutuvat taistelemaan oman toimeentulonsa turvaamiseksi ja siksi myös järjestelmämme on nyt joustettava lomautetuksi tai työttömäksi joutuvien toimeentuloa turvataan muun muassa siten että työttömyysturvan omavastuupäivät poistetaan ja työntekijällä olisi oikeus työttömyyspäivärahaan myös silloin kun lomautuksesta on sovittu

aikana kahdellakymmenellä miljoonalla eurolla työttömyyskassojen toimintaa joiden periaatteesta sovitaan vielä erikseen yrittäjien ja freelancereiden toimeentulon turvaamiseksi hallitus esittää että yritystoiminnan edellytysten heikentyminen heikentyminen koronan vuoksi olisi peruste arvioida yritystoiminta sivutoimiseksi yritystoimeksi minkä perusteella henkilöllä olisi oikeus työttömyysetuuteen yrittäjän työttömyysetuuden saaminen ei myöskään edellyttäisi yritystoiminnan lopettamista muun muassa näillä keinoin hallitus pyrkii helpottamaan yrittäjien ahdinkoa toimia tullaan vielä varmasti tarvitsemaan lisää mutta tänään olemme täällä keskustelemassa akuuteimmista tarpeista joihin on vastattava nyt arvoisa puhemies finanssivalvonnan päätös laskea suomalaisten luottolaitosten pääomavaatimuksia tulee lisäämään suomalaisten pankkien kykyä myöntää luottoja yrityksille tässä vaikeassa tilanteessa samalla kuitenkin on seurattava tarkasti että pankkien kohdistamat kevennykset kohdistuvat talouskriisin vaikutusten lieventämiseen eivät siis osinkojen tai tulospalkkioiden maksuun joiden osalta olisi nyt syytä miettiä mikä on vastuullista toimintaa tässä tilanteessa arvoisa puhemies koronan lopullisia vaikutuksia vielä edes tiedä emmekä pysty kokonaisuudessaan arvioimaan mutta selvää on että myöskään kunnat eivät tule pääsemään tästä helpolla kuntien tilanne on ollut kaiken kaikkiaan hyvin haastava jo ennen pandemian puhkeamista mutta kunnilla on juuri nyt elintärkeä tehtävänsä siinä että suomalainen yhteiskunta pysyy tolpillaan tämänkin kriisin yli kuntaliitto on arvioinut että koronavirusepidemian vaikutukset heikentävät kuntien taloutta ja hallitus tulee arvioimaan kuntien taloutta kokonaisuutena ja huhtikuun kehysriihessä tuodaan esitykset laajemmista tukitoimista kunnille tämä voi tarkoittaa esimerkiksi kohdennettua tukea tai valtionosuuksien määräaikaista kasvattamista hallitus on sitoutunut tukemaan kuntia ja siksi toivottavaa olisi myös että kunnat pidättäytyisivät nyt laajoista lomautuksista tai irtisanomisista vaikeita päätöksiä joudutaan varmasti tekemään mutta ennen niitä on tarkistettava kaikki mahdolliset keinot esimerkiksi lomautusten minimoimiseksi on kysyttävä avoimin mielin itseltämme voitaisiinko tehdä jotakin toisin yksi vaihtoehto olisi siirtää lomautusuhan edessä olevat työntekijät uusiin tehtäviin jos tarvetta käsipareille on toisaalla joissakin kunnissa on jo perustettu resurssipankkeja tai muilla tavoin lisätty henkilöstön joustavaa käyttöä arvoisa puhemies minulla on kyllä vahva luotto siihen että me pärjäämme nyt on vain pidettävä pää kylmänä autettava ja tuettava niitä jotka ovat avun tarpeessa ja kuunneltava viranomaisten ohjeita yhdessä

arvoisa puhemies tämän ennennäkemättömän kriisin keskellä on keskeistä varmistaa että kaikki voitava tehdään ihmisten terveyden turvallisuuden ja toimeentulon turvaamiseksi ja tähän tarpeeseen hallitus nyt vastaa tai pikemminkin alkaa vastata nythän tiedossa on että edes tämä viidentoista miljardin historiallinen paketti ei jää ainoaksi toimeksi vaan tullaan tuomaan pitkin kevättä on nimittäin niin että kukaan ei saa pudota tyhjän päälle keskellä pandemiaa joka on jo valmiiksi rankka etenkin monelle heikoimmassa asemassa olevalle siksi onkin hyvä että nyt sosiaaliturvaan on tulossa monia helpotuksia esimerkiksi työttömyysturvan omavastuupäivien poisto työssäoloehdon lyhentäminen ja yrittäjille tuotavat laajennukset ovat todella tarpeen varsinkin niiden kannalta jotka ovat olleet aiemmin sosiaaliturvan väliinputoajia moni freelancer ja yksinyrittäjä on aiemmin ollut tilanteessa jossa sosiaaliturvaa ei ole vaikealla hetkellä ollut saatavilla lainkaan ja siksi on tärkeää että tämän kriisin jälkeen arvioidaan myös mahdollisuuksia tehdä näistä kehitysaskelista pysyviä yleisesti ottaen on ehdottomasti toimittava niin että sosiaaliturvan ehtoja tulkitaan tämän kriisin aikana mahdollisimman joustavasti ja siksi olikin hyvä kuulla kelalta jo viime viikolla että he ovat varautuneet nimenomaan toimimaan joustavasti

ja huolenpidon turvaaminen on perustuslakiin kirjattu perusoikeus jonka on mentävä kaikissa tilanteissa byrokratian edelle siksi onkin viisasta viedä järjestelmää kohti yhä perustulomaisempaa suuntaa jossa nimenomaan nostetaan se jokaisen välttämättömän toimeentulon takaaminen järjestelmän keskiöön ja jos tämä vaatii lakimuutoksia niin niihin on meidän oltava valmiita on varmistettava että etenkään kaikista köyhimpien suomalaisten välttämätön toimeentulo ei jää kiinni pitkistä jonoista tai budjettirajoitteista samalla on totta kai keskeistä huolehtia siitä että kenenkään hoito ei jää rahapulasta kiinni on vaikea keksiä tärkeämpää käyttökohdetta veroeuroille kuin ihmishenkien turvaaminen terveydenhuolto on nyt kovien haasteiden edessä kun vaarallinen pandemia leviää varotoimista huolimatta lääkäreitä uudelleenkoulutetaan kovan paineen alla jotta etenkin tehohoidon kapasiteetti voidaan moninkertaistaa nyt moni tekee vielä tavallistakin pidempiä päiviä entistä vaikeammin ennakoitavissa olosuhteissa eikä näköpiirissä ole että tämä kriisi olisi ohi pian thln ajantasainen arvio lienee että huippu koittaa touko kesäkuussa eli vielä monta kuukautta hoitoalalla on painettava kovaa työtä ja siksi on tärkeää varmistaa hoitotyölle ensinnäkin riittävät resurssit mutta myös ihmisille tuki jaksamiseen jotta selviämme tästä kaikki yhdessä parhain päin poikkeusolot tuovat mukanaan myös muita kuin fyysisen terveyden ongelmia elintärkeiksi nousevat esimerkiksi auttavat puhelinpalvelut jotka tarjoavat turvaa ja neuvontaa niin yksinäisyydestä kuin vaikkapa lähisuhdeväkivallasta ja mielenterveysongelmista kärsiville meidän on varmistettava että kukaan ei jää yksin keskellä tätä todella ahdistavaa ja vaikeaa tilannetta ihmisten terveyden ja turvallisuuden kannalta välttämättömät palvelut on pidettävä pyörimässä myös keskellä kriisiä tähän myös perustuslakivaliokunta kiinnitti viime viikolla huomiota mietinnöissään valmiuslain käyttöönotosta ja soveltamisesta esimerkiksi sosiaalipalveluista suuri osa on että ne ovat välttämättömiä ihmisille myös keskellä tätä kriisiä oikeastaan pikemminkin tämän kriisin tähden moni lapsi jää nyt koulun turvaverkon ulkopuolelle moni vanhus jää kokonaan yksin kotiin jos ei ole läheisiä pitämässä huolta edes puhelinsoitoin ja nämä poikkeusolot haastavatkin kehittämään kokonaan uudenlaisia toimintamalleja kovan paineen alla tätä työtä tehdään nyt kovan paineen alla yötä päivää kunnissa ympäri suomen ja tahdon tässä vaiheessa kiittää suomen kuntia siitä kovasta työstä nyt niille kunnille on taattava tuki taattava ne resurssit joilla tästä kriisistä päästään yhdessä eteenpäin ei nimittäin voi olla niin että jätämme ihmiset yksin samalla on pidettävä huolta että kun tästä kriisistä selviämme niin näitä tänä aikana syntyneitä kustannuksia ei maksateta kaikista heikoimmassa asemassa olevilla tiedämme että myös lamasta toipumiseen tarvitaan hyvinvointivaltion turvaverkkoja

näitä nyt tehtäviä toimia ei maksateta myöhemmin liian kovalla tai hätiköidyllä talouskurilla meidän on otettava opiksi yhdeksänkymmentä luvun lamasta josta viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana tehdyn tutkimuksen perusteella tiedämme että silloin sysättiin monia suomalaisia pitkäaikaiseen köyhyyteen ja syrjäytymiseen näin ei saa käydä ei nyt keskellä kriisiä ei ensi vuonna eikä tulevaisuudessa vaan kaikista on pidettävä huolta niin nyt kuin vielä kymmenen vuotta tästä eteenpäin kiitos

me olemme kaikki nyt todellisen kriisin keskellä tämä tilanne on on todella muuttunut erittäin nopeasti ja tässä salissa ollaan oikeutetusti huolissaan ihmisten toimeentulosta ja sosiaaliturvasta täällä on muutamassa puheenvuorossa noussut keskustelussa esiin perustulo haluan nyt todeta että me hallituksessa pyrimme varmistamaan nyt kaikin keinoin nykyisten etuuksien sujuvan ja joustavan maksatuksen ja kohdistamme myöskin näitä uusia toimia niille joiden tilanne muuttuu nyt erityisesti tai ovat kaikista huono osaisimpia tämä kriisi on tässä ja nyt ja me tarvitsemme nopeita ratkaisuja enkä ole aivan vakuuttunut siitä että tässä tilanteessa täysin uusien järjestelmien rakentaminen olisi edes mahdollista tai että se olisi edes järkevää näiden ihmisten kannalta jotka ovat nyt

pyydän kiinnittämään huomiota tähän viiden minuutin aikasuositukseen meillä

viisikymmentäkuusi puheenvuoroa jäljellä eli eli tunti tunti tuntikausiksi ja lisäksi on tuo tärkeä asetus

arvoisa puhemies kaiken muun huolen ja murheen ohella edessämme on valtava taloudellinen kriisi joka joidenkin arvioiden mukaan tulee ylittämään niin yhdeksänkymmentä luvun kuin ehkä kolmekymmentä luvunkin lamat viimeiset reilut kymmenen vuotta käytössämme olleet finanssikriisin jälkitoimet eivät oikein sovellu koronakriisiin nyt sekä osa viennistämme että yksityinen kulutus jäissä tuotanto putoaa monilla aloilla hetkessä puoleen monet sektorit ovat käytännössä pysähtyneet kasvua on ehkä päivittäistavarakaupassa ja apteekeissa ja hengityssuojien myynnissä ne työvoimavaltaiset pk yritykset joiden liikevaihto on alle viisi miljoonaa euroa ovat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa ne tarvitsevat välittömästi suoraa tukea kassa ja rahoituskriisiin ja toiminnan jatkamiseksi samaten ne tarvitsevat tukea jälleenrakentamiseen kun akuutit ja nopeat keinot ovat päättyneet hallitus tekee hyviä toimia mutta niitä tarvitaan lisää voimavaroja on kohdistettava laman syvyyden torjumiseen ja jälleenrakentamiseen taloudenkin tärkein suure on tällä hetkellä virus ja se miten sen aiheuttama epidemia saadaan pysäytettyä seuraavaksi tärkein on raha ja se on rajallista edelleen vaikka ei näin suuressa kriisissä ehkä niin rajallista kuin yleensä budjettivaroja on merkittävästi siirrettävä pk yrityksille ja ennen kaikkea talouden jälleenrakentamiseen yhtä tärkeää on että valtion menoihin vaaditaan realistinen pragmaattinen ja kansallismielinen läpivalaisu kaikkien toimien pitää hyödyttää suomea ja suomalaisia ja viedä maatamme kohti parempia aikoja turvallisuutta terveyttä ja uutta hyvinvointia arvoisa puhemies huoltovarmuuden käsitettä on merkittävästi laajennettava globaaleihin häiriötiloihin teollisuuden ja rakentamisen huoltovarmuutta on syytä parantaa mutta sitä tarvitaan erityisesti kriittisiin tuotteisiin terveydenhuoltoalalle kriisin jälkeen omavaraisuuteen ja huoltovarmuuteen on suhtauduttava vakavammin kuin ennen sitä kriittisiä tuotteita ei voi enää kilpailuttaa koko unionin alueelle varmuusvarastoja tulee merkittävästi nostaa konkreettinen huoltovarmuussuunnittelu alojen ja valtion yhteistoimin on aloitettava jotta toimitusketjujen huoltovarmuus saadaan turvattua myös poikkeuksellisissa kriisioloissa arvoisa puhemies lopuksi sama toive hallitukselle kuin ennenkin pitäkää oppositio informoituna ja mukana tämä on juuri sitä yhtenäisyyttä mitä nytkin tarvitaan

arvoisa puhemies tänään käsittelemme hallituksen ensimmäistä lisätalousarviota jolla vastataan koronaepidemian aiheuttamaan inhimilliseen ja taloudelliseen kriisiin tilanne elää koko ajan ja hallitus tekee jatkuvasti töitä jotta saamme käyttöön tarvittavat keinot selvitäksemme tästä kriisistä mahdollisimman vähin vaurioin hallituksen tärkein tehtävä on nyt turvata ihmisten terveys turvallisuus ja toimeentulo näissä poikkeusoloissa kenenkään hoito ei saa olla kiinni rahanpuutteesta yhdenkään suomalaisen ei pidä jäädä yksin vailla tukea myös kriisin aikana ja erityisesti juuri silloin on pidettävä huolta jokaisesta yksi hallituksen ja sairaanhoitopiirien kriittisimmistä tehtävistä on turvata terveydenhuollon toimivuus on ensiarvoisen tärkeää että jokainen vakavasti koronaan sairastuva saa tarvitsemansa hoidon ja samalla on pystyttävä hoitamaan muutkin akuutit toimenpiteet kuten synnytykset syöpähoidot ja kiireelliset leikkaukset sosiaali ja terveysministeriö päätti eilen avata suomen huoltovarmuusvarastot jotta voidaan turvata muun muassa suojavarusteiden riittävyys tämäkin osoittaa miten poikkeuksellisessa tilanteessa olemme arvoisa puhemies terveydenhuoltohenkilökunnan jaksaminen on nyt kovilla he joutuvat tekemään työtä raskaissa olosuhteissa meidän kaikkien suomalaisten hyväksi heille on nyt turvattava työrauha ja heidän työkykynsä ja ja jaksamisensa tukemiseksi on tehtävä kaikki mahdollinen kiitos ja voimia tässä poikkeustilanteessa arvoisa puhemies lisätalousarviossa tehdään merkittäviä panostuksia tutkimus ja kehitystyöhön suomi panostaa kuusi miljoonaa euroa laaja alaiseen tutkimuskonsortioon joka muun muassa seuraa viruksen leviämistä hidastavien toimenpiteiden vaikuttavuutta tutkii immuniteetin syntyä ja kehittää pikadiagnostiikan menetelmiä lisäksi suomi osallistuu viidellä miljoonalla eurolla

kansainväliseen rokotteenkehittämistyöhön on tärkeää että valjastamme suomalaisen korkean osaamisen tämän viheliäisen viruksen taltuttamiseen arvoisa puhemies terveydenhuollon ammattilaisten lisäksi on monia muita ammattiryhmiä jotka pitävät yhteiskuntamme yhteiskuntamme pyöriä pyörimässä näissä poikkeusoloissa kiitos myyjille siivoojille jätehuollosta vastaaville ruoantuotannossa työskenteleville ja monille muille arvokkaasta työpanoksesta kiitos myös opettajille sosiaalityöntekijöille lastensuojelulle ja kaikille muille jotka pidätte huolta heistä joiden omat voimat eivät riitä on tärkeää että muistamme näiden ammattiryhmien merkityksen myös tämän kriisin jälkeen arvoisa puhemies maassamme on tällä hetkellä valtava määrä ihmisiä ja perheitä joiden romahtanut hallitus julkisti viime perjantaina toimia joilla tuetaan yrittäjiä ja freelancereita joiden työn ja toimeentulon edellytykset on tärkeää että yrittäjät on päätetty ottaa työttömyysturvan piiriin ilman että oma yritys tarvitsee ajaa alas kuten tässä salissa on todettu lisää toimia tarvitaan yrittäjien ja yritysten ahdingon helpottamiseen ja niitä hallitus jatkuvasti selvittää arvoisa puhemies myös kunnissa on nyt suuri huoli talouden kestävyydestä monen kunnan talous oli heikossa jamassa jo ennen koronavirusta ja nyt tilanne on paikoin todella synkkä kunnat ovat hyvin erilaisissa tilanteissa ja niiden edellytykset vastata kriisin tuomiin tuomiin muutoksiin ovat myös erilaisia on tärkeää että pystymme tukemaan erilaisia kuntia tässä vaikeassa tilanteessa kunnat ovat aivan keskeisessä roolissa siinä että asukkaille tärkeät palvelut pyörivät myös kriisin aikana kuten tässäkin salissa on useampaan kertaan todettu kuntien toivotaan nyt pidättäytyvän lomautuksista monissa kunnissa onkin siirretty työntekijöitä toisiin nyt koronan kannalta akuutteihin työtehtäviin kunnat järjestävät moninaisin keinoin etäopetusta kouluruokajakeluita auttavia puhelimia järjestävät uudelleen poikkeusolojen hallintoa ja kuntajohtamista samalla kunnat toivovat valtiolta selkeitä ja tasapuolisia ohjeita siihen mitä palveluita ja miten niitä nyt kannattaa tuottaa ja miten niiden rahoitus järjestyy tähän pyyntöön meidän on pystyttävä vastaamaan ja ennen kaikkea pystyttävä hyvään yhteistyöhön kuntien kanssa ja varmistamaan se että kunnat myös keskenään pystyvät näitä hyviä käytäntöjä jakamaan arvoisa puhemies tällä lisätalousarviolla hallitus vastaa akuutteihin koronaviruksen aiheuttamiin lisärahoitustarpeisiin ja se tulee todella tarpeeseen työ ei jää tähän vaan uusia toimia on valmisteltava ja otettava käyttöön mieluiten etupainotteisesti tarpeen mukaan

arvoisa puhemies kaikki poikkeusoloissa työskentelevät paineisissa olosuhteissa ja siitä syystä haluan ministerille lausua kiitoksen lisätalousarvion nopeasta tuomisesta tänne eduskunnalle käsiteltäväksi rehellistä lienee kuitenkin sanoa että esitys on näiden päivien aikana jo vanhentunut ja mittakaava jäänyt liian vaatimattomaksi mistä syystä kokoomus on jättänyt lisätalousarvioon omat esityksensä ja aloitteensa joita nyt lyhyesti käyn läpi siinä toivossa että ne myöskin hallituksessa herättäisivät vastakaikua ja että näihin voitaisiin ryhtyä lisätalousarvioesityksessämme kokoomus esittää yritysten tukipakettia sitä kahdensadan miljoonan euron määrärahaa korotettavaksi viiteensataan miljoonaan euroon jotta pystymme vastaamaan nopeasti yritysten tarpeisiin ja jotta tässä ei tule pienintäkään viivettä sen lisäksi esitämme lisäresursseja testaus ja suojavarustekapasiteetin varmistamiseen sekä poliiseille rajavartiolaitokselle lisäresurssia kuten myöskin kulttuuri ja taidealalle enemmän resursseja valitettavasti tässä lisätalousarviossa vielä vielä oli haluan sanoa muutaman sanan tästä testaus ja suojavarustekapasiteetin varmistamisen tarpeesta meille kantautuu nyt paljon tietoa ja huolta siitä että kentällä erityisesti kotihoidossa suojavarusteet ovat jo paikoin olleet puutteellisia tiedän että huoltovarmuusvaraston avaamisen myötä

suojavarusteiden riittävyys pystytään varmistamaan tähän toivon kiinnitettävän erityistä huomiota ja pyydän myöskin että eduskunta huomioi asian lisäbudjetin hyväksymisen yhteydessä samoin pidän välttämättömänä sitä että varmistetaan etuuskäsittelijöiden resurssit kelalle koska nyt on tulossa uusia tehtäviä ja tarve ja paine kasvavat jolloin on ihan välttämätöntä että tähän päästään nopeasti kiinni ja että ihmisten toimeentulon kannalta välttämättömät etuudet pystytään myöntämään ajoissa ministeri kulmuni täsmäkysymys teille kiitos siitä että olette paikalla haluaisin kysyä kun hallitus valmistelee parhaillaan esitystä niin koskevatko lomautusten helpotukset tasapuolisesti kaikkia yrityksiä tähän olisi nyt tärkeä saada selkeä vastaus ja vielä tästä isosta kuvasta pk yritysten hätä on suuri ja se näkyy niissä kaikissa yhteydenotoissa joita meistä jokainen täällä varmasti saa kyseessä ovat nimenomaan sellaiset hyvin konkreettiset arjen asiat kuten vuokranmaksu ja

meidän on pystyttävä tekemään nopeasti uusia esityksiä jotka auttavat yrityksiä hädässä eli tämä paketti joka lisätalousarviossa nyt on ja jota nopeasti on pystytty toimeenpanemaan jo muun muassa business finlandin kautta ei kuitenkaan suurta pk yritysten kokonaisuutta maassamme vielä riittävästi auta siitä syystä kokoomus on valmistellut ja tulee jatkossakin valmistelemaan esityksiä joilla toivottavasti voimme osaltamme rohkaista hallitusta nopeisiin toimiin sen kysymyksen vielä esittäisin teille että kun nyt on tehty jo päätöksiä esimerkiksi siitä että pienyrittäjät pääsisivät työttömyysturvan piiriin niin miten nopeasti näitä esityksiä joista on jo kerrottu pystytään saamaan voimaan se on se kysymys joka sieltä kentältä nyt välittömästi nousee kiitän myöskin niitä puheenvuoroja joissa on kuntataloudesta kannettu huolta siellä se hätä on erittäin suuri tiedämme jokainen niin kuin eduskuntasalissa on käsitelty jo monta kertaa tänäkin vuonna jo ennen poikkeusoloja miten kuntataloudessa menee huonosti ja miten vaikea kunnissa on ollut pärjätä ennenkin tätä

nyt koetaan kunnissa laajalti myös kuntaliitto on tähän kiinnittänyt huomiota että että vielä eilisessä infossa jonka hallitus piti kuntataloudesta ei riittävällä tavalla vastattu kuntien hätään ja sen takia olisin kysynyt kun ministeri on paikalla minkälaista apua ja helpotusta valmistelette tällä hetkellä kuntatalouden tilanteeseen liittyen koska tosiasia on se että kunnat siellä kentällä toimeenpanevat ja tekevät asioita nyt tämän kriisin ratkaisemiseksi ja

miten tärkeää suomessa on huolehtia taloudesta hyvän sään ja hyvän hyvän päivän hetkellä jotta tämäntyyppisistä kriiseistä voitaisiin selvitä ja päästä myöskin ylös sen takia on aivan välttämätöntä että kun hallitus kokoontuu käsittelemään

arvoisa puhemies lisätalousarvio tulee todella tarpeeseen mutta minäkin kuten edustaja grahn laasonen olen huolissani siitä että se on liian pieni jo tässä vaiheessa lomautuksia on tällä hetkellä jo satakaksikymmentäneljätuhatta henkilöä johtuen koronasta rahaa on jaettu ja sitä on voinut hakea lähinnä kolmea kautta finnveran takaukset ovat menneet pankkien kautta yrityksille lainoina ja finlandin ja ely keskusten avustusten kautta on pystynyt hakemaan rahaa tämä raha on mennyt tarpeeseen ja siitä todella kertoo muun muassa hakemusvyöry joka sinne business finlandiin on nyt tullut sinne on tähän mennessä saapunut jo viisituhatta hakemusta kun yleensä vuosittain näitä hakemuksia tulee seitsemäntuhatta kappaletta suurin osa näistä hakemuksista kolme neljäsosaa on tullut pieniltä mikroyrityksiltä joissa työskentelee alle kymmenen henkilöä

kymmenentuhatta euroa on voinut hakea toiminnan uudelleensuuntautumisen suunnitteluun ja sadantuhannen sitten sen toimeenpanoon raha sinänsä on erittäin tarpeeseen mutta ongelma on todella se että aivan kuten edustaja grahn laasonen tässä aiemmin totesi määräraha on aivan liian pieni ja kokoomus onkin esittänyt sitä että

kysyisinkin teiltä ministeri kulmuni onko meidän myöskin mahdollista antaa aivan suoraa tukea näille kaikkein pienimmille yrittäjille toisena kohtana siellä oli myöskin palkkatuki sillä tavalla että niitä henkilöitä joita muuten lomautettaisiin tai irtisanottaisiin voitaisiin pitää ainakin osa aikaisesti töissä yksi asia arvoisa puhemies mikä tässä tulee mieleen myöskin kun me tuemme yrityksiä on se että että sen tarkoitushan on tietysti pitää yritys pystyssä mutta myöskin pitää työntekijät siellä ettemme me me joudu sitä kautta talousvaikeuksiin yleensä muutosten edellä ihmisiä eniten huolettaa kysymys siitä miten minulle käy tässä tilanteessa ja itse mietin tässä kohtaa sitä että meidän täytyy nyt olla tarkkana että ne rahat menevät todella sinne tarkoitukseensa meillähän on

yrittäjiä jotka ottavat itselleen lähes kaiken tai jopa kaiken palkan osingon muodossa ja silloin on tietysti ymmärrettävää että osinkojen maksu pitää sallia mutta on myöskin yrityksiä jotka saattavat hyödyntää tätä tilannetta myös sillä tavoin että kun he saavat tukea niin he sitten edelleen ottavat niitä osinkomääriä mitä aikaisemminkin olivat ajatelleet ja silloinhan se tuki ei vastaa tarkoitustaan vaan tämä on tarkoitettu näiden yritysten toiminnan ylläpitämiseen

miten tuemme yksilöä joka miettii kuinka minä selviän niin täytyy miettiä myöskin niitä päivittäisiä elinkustannuksia jotka hän joutuu kohtaamaan ja tietysti arvonlisävero on yksi asia jota silloin tulee pohtia erityisesti välttämättömyyshyödykkeiden osalta kuten ruoka ja esimerkiksi sähkönsiirto ja sähköenergia voisimmeko me esimerkiksi tilapäisesti alentaa arvonlisäveroa tai jopa poistaa

joita kaikki ihmiset aivan välttämättömyyshyödykkeinä tarvitsevat sitten lopuksi arvoisa puhemies minäkin nostaisin vielä huolen sairaaloiden työntekijöistä ja myöskin heidän tarvikkeistaan suojatarvikkeista kuten maskeista ja suojatakeista ja ja tämäntyyppisestä välineistöstä ja tietysti myöskin testausvälineistä jollain tavalla tuntuu vähän kummalliselta että meillä suomessa hyvinvointivaltiossa joudumme miettimään onko meillä tarpeeksi näitä tarpeellisia tarvikkeita sairaaloissa jotta ihmiset voivat tehdä turvallisesti ja terveellisesti työtä meidän kaikkien hyväksi

puhemies koska maassa eletään poikkeusoloja ja joka ikinen päivä tilanne muuttuu miten epidemia etenee minkälaisia seurauksia sillä on yhteiskunnassa laajasti tai taloudellemme niin toki pitää paikkansa että kun viime viikolla olemme tämän lisätalousarvion toimittaneet eduskunnalle niin senkin jälkeen on jo ehtinyt tapahtua paljon eli totta kai hallitus lähtee siitä että valtiovarainvaliokunta niiden päivittäin täsmentyvien tietojen perusteella kun eletään poikkeusoloja totta kai käyttää sitä budjettivaltaa mikä sillä on koska meillä ei ollut viikko sitten vielä kaikkia niitä tietoja mitä meillä tänä päivänä on siitä kuinka paljon vaikkapa finlandille ja ely keskuksille on tullut hakemuksia tähän suoraan yrityskohtaiseen rahoitukseen ja kyllä etenkin näiden ely keskusten kautta kanavoitava raha on nimenomaan pienille yrityksille toiminimiyrityksille yksinyrittäjille ei tarvitse olla osakeyhtiötä että sen piiriin pääsee ja kyllä tällaisessa kriisitilanteessa tietenkin korostuu suomalaisen sosiaaliturvan ja pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan vahvuus se että meillä on vahva sosiaaliturvajärjestelmä ihmiset eivät putoa täydelliseen työttömyyteen vaan me voimme edetä nyt ensiksi lomautusten

ajauduta konkurssiaaltoon tai massatyöttömyyteen arvoisa puhemies tässä tuli myös kysymyksiä siitä koskeeko tämä kaikkia yrityksiä kyllä on tarkoitus niin työehtosopimuksiinhan ovat jo monet työnantaja ja työntekijäjärjestöt vieneet näitä työmarkkinaosapuolten yhdessä sopimia asioita

aluksi kiitän ministeri kulmunia näistä vastauksista joita toitte esille on erinomaista että myöskin pienyrittäjien tilanne huomioidaan aivan erityisesti heiltä on tullut viime päivinä itsellenikin viestiä he elävät monesti hyvin tiukoilla hyvin moninaiset juuri näin niin kuin ministeri totesi että meidän sosiaaliturvajärjestelmämme on hyvin hyvin kattava ja myöskin joustava ja nyt tietysti näinä aikoina on aivan erityisen tärkeää että että käytämme joustavuutta ja arvioimme tilanteita tilanteita aina niiden paikallisten olojenkin ja yrittäjän oman tilanteen mukaan tällä hetkellä arvoisa puhemies eduskunnan työtäkin rytmittää se ja myöskin monella tavalla täällä näkyy se että elämme näitä poikkeusaikoja ja se että me suojaamme täällä toisiamme tarkoittaa sitä että suojaamme samalla myös itseämme tuolla talon ulkopuolella myös kaikin tavoin näkyy se että me olemme yhdessä nyt suomalaiset kaikki liikkeellä ja haluamme

hyvä että nyt saimme tämän lisätalousarvion näin pikaisella käsittelyllä tänne eduskuntaan mutta aivan kuten tässä on nyt monissa puheenvuoroissa tullut esille ja myöskin valtiovarainministeri totesi sen tilanne on jo tuosta viime viikostakin muuttunut ja siksi tarvitsemme lisää toimia pidän erittäin tärkeänä sitä minkä myös ministeri lintilä kertoi että lisää toimia yrityselämän tukemiseksi on valmisteilla odotamme luotan kyllä itse täysin

on erittäin hyvä että tässä lisätalousarviossa helpotetaan myös työntekijöiden tilannetta työttömyysturvan omavastuuaika poistamalla ja työssäoloehtoa lyhentämällä ihmisillä on nyt huoli toimeentulosta moni miettii sitä miten jatkan yritystoimintaa tässä tilanteessa miten elätän perheeni miten järjestän lasteni kotikoulun samalla kun teen vaativaa etätyötä miten varjelen monisairasta lastani tai omaishoidettavaa tässä tilanteessa miten käy maatilan kun kausityöntekijöitä ei näy kysymyksiä on paljon ja meiltä eduskunnalta odotetaan näihin vastauksia ja aivan erityisesti maamme hallitukselta on hyvä että nyt ollaan ollaan liikkeellä ja kuumeisesti mietitään keinoja eri tilanteiden helpottamiseksi lisätalousarvion keskeisiä asioita on myös se että näillä lisämäärärahoilla varmistetaan se mistä kaikesta tässä on pohjimmiltaan kysymys ihmisten

tässä nyt olemme kuulleet myös siitä miten ministeriön johdolla selvitetään sitäkin mistä tässä keskustelussa tänään on puhuttu että miten me voisimme suomessa käynnistää terveydenhuollon suojavarusteiden ja myös hengityslaitteiden tuotantoa uskon että me suomalaiset jos jotkut löydämme näihin usein aika teknisiin ja myöskin taloudellisiin asioihin ratkaisut jonain päivänä me kaikki voimme taas olla yhdessä tässä salissa kukaan joutuu miettimään sitä oliko hengityssuojaimen poisjättäminen sittenkin virhe

arvoisa puhemies hallitus on juuri päättänyt viidentoista miljardin euron tukipaketista tänään meillä täällä täysistunnossa on lähetekeskustelussa hallituksen esitys vuoden kaksituhattakaksikymmentä lisätalousarviosta neljästäsadasta miljoonasta eurosta tämän esityksen keskiössä on ihminen hallitus turvaa ihmisten terveyttä ja toimeentuloa se turvaa myös työpaikkoja ja yritysten rahoituksen olemme maailmanlaajuisesti erittäin haasteellisessa tilanteessa myös täällä suomessa marinin hallitus toimii määrätietoisesti kantaen vastuun tilanteessa johon yksikään suomalainen ei ole syyllinen tämä poikkeava tilanne vaikuttaa nyt ja tulee vaikuttamaan vielä senkin jälkeen kun akuutista vaiheesta päästään ylitse tällä hetkellä kuitenkin on keskityttävä siihen kuinka nyt toimitaan ja kuinka nyt tässä akuutissa vaiheessa autetaan suomalaista yhteiskuntaa ja työntekijöitä tehokkaimmalla ja parhaimmalla mahdollisella tavalla hallitus tekee kaikkensa työmarkkinoiden turvaamiseksi elinkelpoisten yritysten konkurssien välttämiseksi sekä palkansaajien aseman helpottamiseksi tässä vaikeassa tilanteessa tällä neljänsadan miljoonan euron lisätalousarviolla turvataan viranomaisten resurssit ja lisätään yritysten avustuksiin käytettäviä määrärahoja arvoisa puhemies viime viikolla työmarkkinajärjestöt toivat oman esityksensä hallituksen tietoon nyt on syytä kiittää työmarkkinajärjestöjä nopeasta kyvystä sopia asioita yhdessä suomessa suomessa on ollut tapana toimia kolmikantaisesti ja myös tämän kriisin keskellä kolmikannassa sopiminen osoitti voimansa työmarkkinajärjestöjen esitysten pohjalta hallitus tulee turvaamaan etenkin niiden ihmisten toimeentuloa jotka joutuvat lomautetuksi tai menettävät työpaikkansa hallitus tekee myös voitavansa sujuvoittaakseen yritysten sopeutumista vaikeaan tilanteeseen yksi hyvin merkittävä toimenpide on mielestäni se että hallitus tulee turvaamaan yrittäjien ja freelancereiden toimeentuloa yritysmuodosta riippumatta työttömyysturvan kautta mainittavaa on myös se että kaikilla toimialoilla yritysten rahoitusta turvataan useilla miljardiluokan toimilla ja lisäksi tullaan ottamaan käyttöön uusia suoria tukia hallitus tulee turvaamaan yritysten maksuvalmiuden kriisin yli ja näin estämään konkursseja arvoisa puhemies hallitus esittää nyt tätä neljänsadan miljoonan euron lisätalousarviota lisätalousarviota tässä jatkuvasti muuttuvassa tilanteessa on hyvä muistaa että hallitus on valmis antamaan lisätalousarvioesityksiä tarpeen mukaan hyvin nopealla aikataululla hallitus tulee arvioimaan julkisen talouden suunnitelmaa sitä koskevassa neuvottelussa kehysriihessä huhtikuussa ja arvioi vuoden kaksituhattakaksikymmentä myöhemmässä lisätalousarviossa tarvetta myös muihin koronaviruksesta välittömästi aiheutuviin määrärahalisäyksiin sekä laajemmin taloutta tukeviin toimenpiteisiin myös kuntatalouden tilannetta seurataan herkeämättä ja hallitus tulee tarvittaessa tukemaan kuntia koronavirustilanteen aiheuttamien menojen kasvun tai verokehityksen verokehityksen äkillisen heikentymisen tilanteessa

toimillaan voimakasta välittämistä jokaisesta ja jokaisen suomalaisen toimeentulosta akuutti kriisityö tehdään nyt jälkityö tehdään myöhemmin kun sen aika on

arvoisa puhemies jokainen päivä kun ihmiset ja valtiot ovat tai eivät ole eristyksissä vaikuttaa siihen millä nopeudella tämä epidemia pääsee leviämään joka ikinen päivä maksaa taloudellisesti ja inhimillisesti todella paljon sen takia yhä enemmän on ryhdytty pohtimaan voidaanko aktiivisella testaamisella ja tiedon keräämisellä helpottaa tilannetta siihen asti kun lääke tai rokote on valmistettu

tänään kuulimme että helsingin yliopiston tutkijat ovat kehittäneet testin joka pystyy ainakin alustavien tietojen mukaan tunnistamaan koronatartunnan ja siitä selvinneet jopa lievin oirein tai oireetta sen poteneet näistä testeistä voi olla korvaamaton apu pandemian aikana koska niillä voidaan seuloa niitä jotka ovat jo muodostaneet immuniteetin tautiin jo nyt olemme saaneet viestejä myös yrityksiltä jotka kertovat että myös heille olisi erittäin houkuttelevaa mikäli tällaista tietoa olisi saatavilla jolloin voitaisiin tietää ketkä ihmiset voivat ilman eristystä tehdä töitä ja liikkua vapaasti myös terveydenhuollon kannalta tämä on todella rahanarvoista tietoa koska silloin ei tarvitse terveydenhuollon henkilökuntaa pitää ainakaan varmuuden vuoksi karanteenissa jos nämä testit toimivat kuten

siltaa tämän kriisin jälkeiseen aikaan niin me tarvitsemme satsauksia koulutukseen meidän elvyttävien toimenpiteidemme pitää olla uutta luovaa pitkällä tähtäimellä on selvää että koronakriisistä johtuvien työvoimapulaa tietyillä aloilla ja on selvää että myös tämän kriisin jälkeen on työvoimapulaa tietyillä aloilla me tiedämme että on aloja joilla on vallinnut täysi työllisyys ja nyt olisi tärkeätä lisätä aloituspaikkoja ja koulutuspaikkoja jotta ihmisillä mahdollisuus osallistua yhteiskunnan rakentamiseen täysivoimaisesti tämän kriisin jälkeen joka saattaa valitettavasti vielä jonkun aikaa kestää useat korkeakoulut ja yliopistot ovat avanneet verkko opetuksen nyt epidemian aikana opinnot tulisi aloittaa etänä verkossa ja niitä voisi jatkaa epidemian jälkeen lähiopetuksena esimerkiksi tämä on tärkeätä myös ihmisten mielenterveyden kannalta toivon kannalta että me annamme niitä mahdollisuuksia eikä siihen tilanteeseen että ollaan toimettomana kotona lyhyellä aikavälillä on tosi tärkeätä kuten täällä on moni tuonut hyvin esiin että pienyrittäjiltä ja järjestöiltä ei vedetä mattoa alta kuten tämä virus uhkaa tehdä jos hyvät aikeet ja joustoajatukset eivät toteudu esimerkiksi vuokramarkkinoilla on pohdittava lainsäädännöllisiä keinoja kuten joissain maissa on tehty jotta voidaan turvata tämä ylimenoaika ja samalla on todellakin muistettava että kun ajatellaan että yhteiskuntaa tuemme joka tapauksessa monin suorin tulonsiirroin niin yritysten tukemisen osalta meidän täytyy myös pohtia vaikuttavuutta oikeudenmukaisuutta ja sitä mikä on selviytymisen kannalta kaikkein paras ratkaisu arvoisa

arvoisa puhemies kun valmiuslaki otettiin viime viikolla käyttöön todettiin tässä salissa monessa puheenvuorossa että poikkeuksellinen tilanne vaatii poikkeuksellisia toimia nyt käsittelyssä oleva lisätalousarvio on yhdessä aiemmin julkistettujen koronatoimien kanssa yksi suomen historian suurimmista talouspaketeista jonka myötä koronakriisin hoitamiseen panostetaan yhteensä viidentoista miljardin euron edestä voidaan siis todeta että nyt myös talouden osalta on otettu poikkeukselliset toimet käyttöön meillä suomessa täällä on tänään nostettu monia näkökulmia jotka on syytä pitää päätöksenteon keskiössä myös poikkeusoloissa sillä juuri poikkeusoloissa yhteiskunnan toimintakyky punnitaan koronakriisi nostaa hyvinvointivaltion perusarvot suurempaan arvoon kuin ehkä koskaan aiemmin

erityisryhmät ja heikoimmassa asemassa olevat on huomioitava myös kun kunnissa toteutetaan poikkeusolojen palveluja arvoisa puhemies on selvää että kenenkään hoito ei saa jäädä rahapulasta kiinni kiireellisimmät toimet kohdistuvat nyt suojavarusteiden riittävyyden turvaamiseen ja testauskapasiteetin lisäämiseen lisätalousarvio sisältää neljänsadan miljoonan euron edestä suoria panostuksia niin sosiaaliturvaan ja terveydenhuoltoon kuin työpaikkojen säilyttämiseen nämä toimet ovat välttämättömiä jotta kaikki saadaan pidettyä mukana myös kriisin aikana sosiaaliturvaan on tulossa seuraavaksi kolmeksi kuukaudeksi lukuisia helpotuksia byrokratiaa puretaan ja sosiaaliturvan ehtoja tulkitaan mahdollisimman joustavasti arvoisa puhemies suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä toimii nyt poikkeuksellisen kovan paineen alla ja terveydenhuollon ammattilaiset ympäri maata venyvät uskomattomiin suorituksiin haluan tässä kiittää kaikkia eturintaman puurtajia niin soten kuin opetustoimen puolella nyt jos koskaan on ensiarvoisen tärkeää varmistaa sote puolelle kaikki sen tarvitsemat resurssit hoitajia ja lääkäreitä perehdytetään uusiin tehtäviin parhaillaan jotta etenkin tehohoitopaikkojen määrää voidaan tarvittaessa lisätä muut sairaudet eivät katoa mihinkään samaan aikaan kaikki kiireellinen avuntarve sairastumiset ja onnettomuudet hoidetaan koronatoimien rinnalla hyvä uutinen on se että meistä ihan jokainen pystyy omalta osaltaan vaikuttamaan tehohoitopaikkojen ja terveydenhuollon resurssien riittävyyteen noudattamalla nyt määräyksiä ja ohjeita tiukasti mitä vähemmän uusia tartuntoja syntyy sitä vähemmän myös vakavia sairastumisia ilmenee tämä vaatii nyt ihan jokaiselta yhteisen vastuun kantamista pidetään siis huoli omasta ja toisten hyvinvoinnista noudattamalla annettuja ohjeita arvoisa puhemies meidän on hyvä muistaa että akuuttien toimien lisäksi on koko ajan varauduttava myös kriisin jälkeiseen aikaan sekin aika koittaa vielä koronaviruksen jättämiä jälkiä hoidetaan pitkään tämä lisätalousarvio on hyvä alku mutta lisää talouspaketteja tarvitaan esimerkiksi kuntien taloustilanteen paikkaamiseen

arvoisa herra puhemies ely keskuksille on osoitettu tukea ja toivotaan että pienet yritykset siitä pääsevät joustavasti osaksi tärkeätä on huomata se että pelkkä maksujen viivästyminen ja siirtäminen eteenpäin ei auta koska niin kuin ministeri lintiläkin tuossa aikaisemmin sanoi jos maksut siirtyvät eteenpäin niin ne tulevat tulevat sitten vastaan joka tapauksessa

toinen näkökulma liittyy vuokriin paljon on tullut viestejä yrittäjiltä jotka ovat myös julkisten yhteisöjen esimerkiksi kuntien vuokralaisena kannustan kyllä kuntia suhtautumaan joustavasti tässä tilanteessa kuntansa alueella oleviin yrittäjiin ja kunnan omissa tiloissa oleviin yrittäjiin että yritystoiminta jatkuu vielä tämän kriisin jälkeen varmuusvarastot ja huoltovarmuus ovat asioita jotka ovat tärkeitä niiden tärkeys ehkä on tässä hieman päässyt välillä hämärtymään itse kun olin maanpuolustuskurssilla kaksituhattakaksitoista niin valmiuslaki ja huoltovarmuus tuntuivat tärkeiltä asioilta mutta ne tuntuivat siitä huolimatta etäisiltä asioilta asioilta joita ei uskonut itse kohtaavansa tässä työssä tai oman elämänsä aikana ylipäätään sitten varsinainen pääasiani hallitus täällä on yksi ministerikin paikalla hienoa että on yksi ministeri ehtinyt mukaan voimia vain tiedotus on kansalaisille erittäin tärkeätä meistä jokainen edustaja on varmasti viikonloppuna ja nyt lähipäivinä ja viikkoina vastannut kansalaisten hätääntyneisiin kysymyksiin ja niitä kysymyksiä tulee myös jatkossa oikea aikainen nopea selkeä ymmärrettävä selkokielinen tiedottaminen on äärimmäisen tärkeätä se vähentää ongelmia se vähentää käytöstä joka on meille kaikille haitallista ja lieventää lieventää oireita joita tämmöisistä tilanteista syntyy ahdistusta ja hermostuneisuutta hallitus osoittaa kuusisataatuhatta euroa viestintäkampanjoille ja kolme miljoonaa euroa kansalaiskirjeen toteutukseen sinänsä näitä asioita hyviä asioita vastaan minulla ei ole yhtään mitään päinvastoin hyvä että tiedotetaan esitän kuitenkin vielä ajatuksen että kun miljoonaa euroa menee näihin kansalaiskirjeisiin niin onko se tässä akuutin kriisin aikana kuinka toimiva tapa lähestyä kansalaisia se kirje laaditaan oikoluetaan asiantuntijoita kuullaan mietitään tarkkaan minkä sisältöinen se on se menee taittoon se menee painoon se lähetetään maakuntiin ja ja ennen kuin se on sitten postilaatikossa niin siinä on mennyt monta monituista päivää ja voi olla että se viesti on pahasti vanhentunut kun se kansalaisille tulee ja vanhentunut tässä tilanteessa saattaa olla jopa turvallisuusriski sen takia tällaista ajankohtaista tiedottamista pitäisi tehdä toimivissa tiedotusvälineissä entistä enemmän ja kannustan sentyyppiseen ajatteluun että ministeriöiden tiedotteita olisi ikään kuin mainostyyppisinä ja sisällöltään yhdenmukaisina päätiedotusvälineissä useita useita kertoja viikossa ja varmasti mediatalot mielellään näitä mainoksia ottavat vastaan hinnasta uskoakseni päästään kyllä tässä tilanteessa aika joustavasti sopimaan mediatalotkin ovat lisäksi taloudellisissa vaikeuksissa tässä tilanteessa lisäksi valmiuslain sadaskahdeskymmeneskuudes pykälä antaa mahdollisuuden julkaisuvelvollisuuteen eli jos tilanne pitkittyy ja kriisi pahenee valmiuslain mukaan tiedotusvälineillä on julkaisuvelvollisuus niiden on julkaistava valtioneuvoston ja ministeriöiden tiedotteita nopeasti koko väestöä kattavasti ja viivytyksettä sellaisenaan ja tätä korttia kannattaa kyllä pitää mukana yhdenmukaisesta tiedosta on on kova kysyntä esimerkiksi kouluasioista koko viikonloppu tuli kysymyksiä miten toimitaan miten tehdään oppilaiden kanssa ja näin poispäin että tietoa kaivataan
arvoisa herra puhemies suomen hallitus on osoittanut toimillaan merkittävää johtajuutta näiden vaikeiden viikkojen aikana haluan kiittää hallitusta siitä valtavasta työstä jota he ovat tehneet kansalaistemme hyväksi olen tyytyväinen myös siihen että olemme täällä eduskunnassa kyenneet puhaltamaan yhteen hiileen tässä vaikeassa tilanteessa myönteistä on myös se että myös työmarkkinajärjestöt ovat toimineet ansiokkaasti ja tuoneet omat esityksensä nopealla aikataululla hallitukselle ja auttaneet osaltaan ratkaisemaan tätä erittäin poikkeuksellista tilannetta suomessa kansa tarvitsee meidän yhtenäisyyttämme ja näin myös luottamusta tulevaisuuteen me emme vielä tiedä mitä meillä on edessämme selvää kuitenkin on että koronavirus on keskuudessamme ja se tulee leviämään tehtävämme päättäjinä on varmistaa että leviäminen tapahtuu mahdollisimman hallitusti ja niin hitaasti kuin mahdollista jotta terveyspalveluiden kantokyky säilyy kaikkialla suomessa nyt on myös aika tehdä merkittäviä taloutta elvyttäviä toimia joilla taloudet kunnat yritykset autetaan selviämään tämän vaikean kriisin yli tänään käsiteltävässä vuoden ensimmäisessä lisätalousarviossa nämä vastuulliset ja nopeat toimet näkyvät lisätalousarvio on suuruudeltaan lähes miljoonaa euroa on tärkeää muistaa että se kulkee käsi kädessä työmarkkinajärjestöjen kanssa sovittujen toimien kanssa näiden toimien mittaluokan arvioidaan olevan yhteensä jopa viisitoista miljardia miljardia euroa arvoisa puhemies on selvää että kansalaisten terveys ja elämä on nyt kaikkein tärkeintä samalla on kuitenkin tärkeää myös se että huolehdimme maamme taloudesta yhteiskunnan toimivuudesta yritysten toimintaedellytyksistä työpaikoista työllisyydestä ja ihmisten

kansallisen pelastuspaketin avulla pyritään minimoimaan suomalaisten yritysten konkurssit torjutaan kassakriisiä sekä tuetaan yksittäisten ihmisten toimeentuloa kriisitilanteessa näiden lisäksi terveydenhuollon toimintaedellytyksiä vahvistetaan entisestään nämä tukitoimet ovat mittavia ja elintärkeitä tukitoimet tulevat auttamaan kaikkia yrityksiä pk yrityksiä sekä itsensätyöllistäjiä yrittäjällä tulee olemaan oikeus työttömyysturvaan mikäli yrityksen toimintaedellytykset ovat heikentyneet merkittävästi merkittävästi koronan vuoksi lisäksi työntekijöiden tilannetta helpotetaan muun muassa parantamalla työttömyysturvan tasoa väliaikaisesti poistamalla työttömyyden alun viisi omavastuupäivää sosiaali ja terveysministeriön osalta nyt käsiteltävän lisätalousarvion myötä panostetaan kansalaisiin kohdistuvaan tiedotukseen koronaviruksen tutkimukseen

niin täällä suomessa kuin kansainvälisesti sekä sairaanhoitopiirien testauslaitteiden ja muiden lääkinnällisten laitteiden hankintaan lääkinnälliset laitteet ja hoitoon liittyvät tarvikkeet ovat erittäin keskeisiä hoidossa jotta terveyspalveluiden valmiustila voidaan pitää hyvällä tasolla tarviketarve herättää suurta huolta tällä hetkellä ympäri suomen näin myös meillä etelä karjalassa eksotessa eksotessa myönteistä on että valmiusvaraston tarvikevarasto on ilmeisesti avattu näin ainakin eilen televisiosta kuulin nyt on ehdottoman tärkeää että valtio turvaa ja huolehtii jokaisen sairaanhoitopiirin tarvitsemat tarvikkeet ja laitteet tässä me emme saa epäonnistua sillä epidemian hoito edellyttää erilaisia suojatarvikkeita ja hoitotarvikkeita jotta potilaita voidaan hoitaa sairaaloissa tai kotihoidossa voidaan hoitaa hoivaa ja hoitoa tarvitsevia ihmisiä

pitkään viime vuosi oli historian huonoimpia ja nyt koronavirus uhkaa kriisiyttää monen kunnan toiminnan ilman lisätukia kunnat harkitsevat parasta aikaa yt neuvotteluja lomautuksia ja jopa irtisanomisia kunnat odottavat nyt hallitukselta ja eduskunnalta toimia tai linjauksia miten niitä tullaan auttamaan tässä vaikeassa tilanteessa poikkeava tilanne on syntynyt nopeasti kunnissa toimiin on ryhdytty ripeästi ja kiitettävästi tulevaisuus on kuitenkin epävarma ja on selvittävä tästä niin terveydenhuollon kuin talouden osalta toivoisin että hallitus pystyisi antamaan mahdollisimman nopeasti jonkinlaisia suuntaviivoja miten ja minkälaisessa aikataulussa se tulee auttamaan kuntia tämän vaikean ajan yli ja mahdollisesti siitä vielä eteenpäin

arvoisa puhemies on todella tärkeää että tässä tilanteessa saadaan myös valtiolta lisärahoitusta kriisin akuuttiin hoitamiseen kuten todettua tässä tässä tällä kertaa esitettävät varat eivät tule olemaan vielä riittäviä ja sen vuoksi toki olisi toivonut että nyt jo olisi ehkä voitu varautua vielä suuremmin panostuksin tietyiltä osin esimerkiksi pienten ja keskisuurten yritysten toki myös joidenkin isojen mutta erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten tilanne on erittäin tukala kassakriisi alkoi käytännössä jo kaksi viikkoa sitten kysyntä loppui ja nyt on lomautettu todella todella suuri määrä henkilöstöä sen vuoksi niin valtion kuin kuntien ja kaikkien muidenkin siihen kykenevien toimijoiden on pyrittävä kaikin mahdollisin keinoin auttamaan näitä yrityksiä jotta nämä nyt lomautetut henkilöt eivät päädy työttömiksi kenenkään etu huoli toimeentulosta on todellinen paitsi näillä työntekijöillä myös tietysti yrittäjillä monella on kyseessä koko elämäntyö ja siinä on kiinni koko omaisuus omaa kotia myöden siksi toivon myös niitä niitä lakimuutoksia jotka mahdollistavat sen että pienet yrittäjät esimerkiksi freelancerit ja myös toiminimiyrittäjät

y tunnuksella toimivat yrittäjät pystyisivät niin toimimaan yrittäjinä kuin sitten saamaan työttömyysturvaa mahdollisimman nopeasti poikkeuksellisina aikoina tarvitaan poikkeuksellisen selkeää viestintää ja ihmisten on koettava että rajoitukset ovat oikeudenmukaisia kun niitä tehdään se missä tällä hetkellä on ollut erilaisuutta ja puutettakin on ollut testauksen määrä ja on hyvä että tässä lisätalousarviossa nyt osoitetaan siihen lisämäärärahoja kun testausta tehdään nyt tällä hetkellä kuitenkin vain hyvin rajatusti on erittäin tärkeää että samanaikaisesti kun meillä on paljon sellaisia tapauksia joilla on varmasti oireiden perusteella tai hyvin todennäköisesti koronavirus ja annetaan riittävät ohjeet siitä kuinka tulee välttää kontakteja ja kuinka tulee pysytellä kotioloissa kunnes kaikki tartuntariski on poistunut nyt tässä on aika paljon erilaisuutta joidenkin osalta niiden osalta jotka ovat saaneet saaneet diagnoosin ja testauksen ohjeistukset ovat tiukat ja hyvät mutta niiden osalta jotka eivät saatetaan menetellä valitettavan toisin tähän toivon selkeyttä huoli on erityisesti niistä lapsista ja nuorista ja tietysti myös aikuisista jotka tarvitsisivat paljon tukea myös näinä poikkeuksellisina aikoina tulevassa tulevassa täysistunnossa seuraavissa asiakohdissa keskustelemme enemmän siitä mitä koulu ja varhaiskasvatuspuolella tapahtuu valmiuslain sovellusasetuksen myötä kunnissa kuitenkin tehdään ja on jo tehty paljon päätöksiä mitä tulee esimerkiksi kouluruokailuun tai varhaiskasvatusmaksujen hyvityksiin ja haluankin kiittää kuntia nopeasta toiminnasta haluan myös kiittää niitä kaikkia opettajia ja varhaiskasvattajia jotka tämmöisessä epävarmassa tilanteessa hoitavat sitä työtään ja myös totta kai niitä vanhempia jotka ovat toimineet suositusten mukaan ja pitäneet lapsensa kotona kun siihen on ollut mahdollisuus tiedän että aivan varmasti ei ole helppoa etätyön tekeminen samanaikaisesti kun lapsia kotona hoitaa tai jopa sitten siinä vieressä auttaa etäkoulun käynnissä haluan myös kiittää hoitohenkilökuntaa joka näissä poikkeuksellisissa oloissa tekee työtä todella paljon ja moni muukin sellainen kriittisillä aloilla oleva ammattikunta jotka jotka pitävät tämän yhteiskunnan pyörimässä työt eivät jakaudu nyt tasaisesti ja se aiheuttaa varmasti myös epäoikeudenmukaisuuden tunnetta se mitä me voimme täällä päättäjinä tehdä on huolehtia että sille työlle on riittävät resurssit ja myös esimerkiksi suojautuminen mitä tulee sellaisten henkilöiden työhön jossa suojautumista tarvitaan yksi asia jota en ole vielä kuullut täällä nostettavan esiin on urheilijoiden toimeentulo tässä lisätalousarviossa esitetään nyt lisäresurssia taiteen edistämiskeskukselle mutta lisäresurssia ei ole tullut vielä tässä yhteydessä liikuntaan ja urheiluun ja toivon että seuraavassa lisätalousarviossa ja siihen mennessä saamme tänne käsiteltäväksi myös sellaiset lakimuutokset jotka mahdollistavat urheilijoiden sosiaaliturvan parantamisen ja siihen lisärahoituksen kiitos arvoisa
arvoisa herra puhemies suomea on kohdannut todella kova kansallinen kriisi ja tämä kriisi on totta kai myös euroopan laajuinen meidän yhteiskuntamme kriisinsietokyky ja selviämiskyky on monella tapaa koetuksella hallitus on nyt antanut ensimmäisen lisätalousarvion jossa tähän kriisiin liittyviin toimenpiteisiin osoitetaan määrärahoja ja valtuuksia hyvä se näin nopeasti tänne eduskunnan käsittelyyn saatiin ja siitä tänään valtiovarainvaliokunnassa meillä oli ensimmäinen kuuleminen ja uskon että se hyvin hyvin myös etenee täytyy sanoa että kun tämä kriisi on ennen kaikkea tietysti terveydellinen kriisi ihmisten henkeä uhkaava kriisi niin tämä on toki myös taloudellinen kriisi täytyy sanoa että siinä mielessä tämä asettaa meidän yhteiskuntamme kahdellakin tavalla kovan paineen alaiseksi ennen kaikkea henkinen kriisinsietokyky mutta myöskin taloudellinen kriisinsietokyky on todella koetuksella sen lisäksi että tämä tietysti on nyt kovimmin iskenyt niihin ihmisiin joiden terveys on uhattuna ja jotka ovat jo sairastuneet niin myös sitten siellä taloudellisella puolella yritykset ja yrittäjät suomalaiset yrittäjät jotka pitävät tätä hyvinvointiyhteiskuntaa pystyssä ovat ensimmäisinä kohdanneet kriisin vaikutukset tämä näkyy tietysti kaikista eniten ja ensimmäisenä palvelualoilla ja palvelusektorilla matkailu ja ravitsemusalalla kaupanalalla olen niin kuin varmasti kaikki tässä salissa olevat kollegat ovat saaneet saanut todella paljon pieniltä mikroyrittäjiltä ja isommiltakin yrityksiltä huolestunutta palautetta hätähuutoja siitä kuinka nyt asiakkaat ovat hävinneet ja työntekijät on jouduttu lomauttamaan ja kassavirtaa ei kerta kaikkiaan tule sitä varten hallitus on nyt osoittanut näitä erilaisia tukimekanismeja joista tietysti finlandin sataviisikymmentä miljoonaa ja ely keskuksille osoitettu yritysten kehittämisavustus viisikymmentä miljoonaa ovat ovat niitä suoria rahallisia tukia aivan kuten tänään valtiovarainvaliokunnassa jo kuulimme tässä viikonlopun aikana hakemuksia on tullut niin paljon että varmasti lisää rahaa vielä tarvitaan ja tämä ei ollenkaan ole ensimmäinen lisäbudjetti ja lisätalousarvio jota tältä osin tulemme tässä salissa lähiviikkoina ja lähipäivinä käsittelemään meidän on yhdessä toimittava ja uskon että meillä on myös hyvin vahva kansallinen yksimielisyys siitä että meidän on pelastettava ja autettava yrittäjät tämän kovimman kriisin yli ettei sitten mennä siihen pisteeseen että se yritystoiminta kokonaan loppuu ja näistä yrittäjistä ja heidän työntekijöistään tulee loppujen lopuksi työttömiä kaikki on ohi ja ollaan päästy väljemmille vesille tähän tähän tilannetta ei todellakaan saa päästää ja sen takia on hyvä että nämä tukielementit näin nopeasti saatiin mutta tarvitaan vielä totta kai uusia uskon että se on päivänselvää kaikille yksi ongelma tietysti on se miten meillä riittää riittävästi henkilöstöä ensinnäkin business finlandin osalta ely keskuksissa työttömyyskassoissa kelassa miten meillä riittää tarpeeksi osaavaa henkilökuntaa ja kuinka nopeasti sitä pystytään perehdyttämään jotta

nyt tulee niin yrittäjiltä kuin lomautetuilta tai irtisanotuilta työntekijöiltäkin saadaan nopeasti käsitellyksi tämä on varmasti iso haaste ja se on lähiviikkoina monen viranomaisen monen viranomaisen osalta osalta eskaloitumassa ja siinä mielessä on hyvä että tässä lisätalousarviossa siihenkin osoitetaan tiettyjä määrärahoja totta kai tässä tarvitaan paljon paljon yhteisvastuuta ja kyllähän se on näin että lähes mitä nyt on tehty kunnat ovat eturintamassa näitä olleet toteuttamassa kuntien taloudellinen tilanne oli jo valmiiksi melko heikko mutta täytyy myös sellainen positiivinen sana sanoa että kyllä minä olen ilahtunut siitä kuinka hyvää suomalaisissa kunnissa tämä kriisiosaaminen on kuinka hyvällä tasolla se on ja kuinka nopeasti siellä on polkaistu isojakin toimenpiteitä käyntiin ja pystytty pystytty sitten valmistautumaan tähän koronaviruksen mahdolliseen ja todennäköiseenkin leviämiseen sen oman kunnan alueelle on selvää että kunnissa on samaan aikaan iso huoli tästä kuntien talouden kestävyydestä riittämättömistä määrärahoista ja on selvää että nyt sitten hallitus joutuu tätäkin pohtimaan ja varmasti myös kehysriihessä joudutaan pohtimaan tätä kuinka me voimme kunnat auttaa tämän pahimman tilanteen ja kriisin yli on aivan selvää että niin valtion kuin koko julkisen talouden julkisen talouden kulut tässä merkittävästi tulevat lähiaikoina kasvamaan ja sen takia niihin on ratkaisuja jatkossa löydyttävä ja uusia lisäbudjetteja varmasti tarvitaan

arvoisa puhemies on ihan ymmärrettävää että tässä ensimmäisessä lisätalousarviossa pyritään tekemään niitä ensimmäisiä lisäyksiä joilla turvataan yritystoiminnan maksuvalmiutta ja vahvistetaan terveydenhuollon resursseja olisin kuitenkin toivonut että jo tässä lisätalousarviossa olisi huomioitu kelan tilanne onneksi kela on vihdoin tänään saanut vahvistuksen siitä että heidän tarpeensa lisäbudjettiin ovat menneet perille ja ne ehkä huomioidaan seuraavissa lisätalousarvioissa kela on hyvin herkästi se taho joka ottaa iskut vastaan vaikka sylttytehdas haastaviin tilanteisiin löytyisi muualta milloin lainsäädäntöhankkeissa ei noteerata kelan antamia lausuntoja milloin kelalle annetaan kiireisillä aikatauluilla lisää tehtäviä joiden vaikutuksista tai kustannuksista ei ole etukäteen mitään tietoa tai annettuun arvioon ei suhtauduta suhtauduta sen vaatimalla vakavuudella on ymmärrettävää että kelalla on huoli siitä noteerataanko heidän tämän kriisitilanteen hoitamiseksi kelahan on normaalioloissakin toiminut tiukan budjetin kanssa nyt tiedämme jo että käsillä oleva kriisi tulee vaikuttamaan kelan myöntämiin tukiin tartuntapäivärahat sairauspäivärahat työttömyysturva yleinen asumistuki toimeentulotuki nämä kaikki ovat sellaisia palveluja joiden tarpeen tiedämme nousevan huomattavasti jo pelkästään näiden tehtävien lisääntyvä työmäärä tuo merkittävän lisätarpeen kelan asiakas ja puhelinpalvelun työmääriin jotta asiakkaat oikeasti saavat päätökset ja tuen ajoissa vaikka kuinka kelan työntekijät yrittäisivät suojata itsensä epidemialta eivät etuuskäsittelijät ja asiakaspalvelussa olevat työntekijät voi välttyä sairastumisilta näiden kelan perustoimintojen lisäksi on jo linjattu täysin uusia tehtäviä kuten yrittäjille laajennettu työttömyysturva tämä on päätöksenä erittäin hyvä asia ja sen soisi jatkuvan jossain muodossa myös kriisin jälkeen

mutta jo tämänhetkisten tietojen mukaan vaikutukset olisivat vähintään noin kaksitoista miljoonaa euroa olisin nyt pyytänyt arvoisaa hallitusta ymmärtämään kelan tilanteen mutta hallituksesta opetusministeriä huolimatta kukaan ei ole paikalla toivon että hallituspuolueiden edustajat vievät sitä terveistä että älkää unohtako kelaa pitäkää huoli siitä että kela ei unohdu kun suunnitellaan uusia toimintoja ja kelan palveluvalikoimia saati sitten lisärahoitusta kiitoksia

arvoisa herra puhemies olemme kohdanneet kansakuntana yhteisen koettelemuksen pieni lapsenlapseni oli juuri ennen koronakriisiä tehohoidossa hänessä jylläsi yhtä aikaa kaksi virusta joista kumpikaan ei ollut koronavirus lääkäri sanoi jälkeenpäin että vielä kymmenen vuotta sitten lapsi olisi menetetty entä jos lapsi olisikin sairastanut pahimman koronapiikin aikana olisiko hän päässyt ajoissa tai edes mahtunut tehohoitoon tarvitsemme riittävän määrän tehohoitopaikkoja eri puolilla maata lapsenlapseni on toipunut emme menettäneet häntä tunnen suurta kiitollisuutta lääkäreitä ja hoitajia kohtaan jotka tekevät sydämellään työtä elämän puolesta koronakriisi on herättänyt meitä kaikkia auttamaan jakamaan joustamaan antamaan toiselle omastaan korona jättää meihin ja kansaamme jäljen eikä tuo jälki ole kaikilta osin kaunis tulee myös rumaa jälkeä jota meidän tulee minimoida ja ehkäistä meidän tulee päättäjinä suojella koronan aiheuttamassa poikkeustilassa ainutlaatuista arvokasta elämää meidän tulee suojella ja tukea myös työntekijöitä haluan kiittää hallitusta ja viranomaisia vastuun kantamisesta suunnitelmallisesta ja oikea aikaisesta toiminnasta tämä ensimmäinen lisätalousarvio tulee todella tarpeeseen se varmistaa terveydenhuollossa tarvittavia resursseja koronaviruksen hidastaminen ja hoitaminen eivät jää rahoituksesta kiinni on pidettävä sydän lämpimänä ja pää kylmänä että pystymme hoitamaan samalla myös muut sairaudet kuten oli lapsenlapseni kohdalla kiitän hallitusta siitä että se tekee kaikkensa etteivät terveet yritykset ajaudu koronan vuoksi konkurssiin ja suomalaiset massatyöttömyyteen erityisen iloinen olen pienille ja mikroyrityksille kohdistetusta tuesta hallitus kantaa vastuuta tilanteesta johon yksikään yrittäjä tai työntekijä ei ole syyllinen lomautuksia on nyt jo paljon monella on huoli toimeentulosta akuuteinta on turvata yritysten rahoitus ja turvata työpaikkoja rakentaa siltaa kriisin yli olen iloinen ja vakuuttunut hallituksen ripeistä toimista poikkeusolojen vallitessa nämä toimet saavat minulta täyden tuen on ilo huomata että myös toimeenpano on lähtenyt ripeästi liikkeelle esimerkiksi finlandin osalta jolle on tullut valtavasti hakemuksia hakemuksien käsittelijöitä tulee olla riittävästi tässä hakemusten määrässä näkyy monen uuden alun mahdollisuus on oikein aloittaa myös selvitystyö mahdollisuuksista tuottaa itse kansakuntana tarvittavia suojavarusteita tämä auttaa niin tässä vallitsevassa tilanteessa kuin vastaavissa tulevaisuuden terveysuhkissa tämä ei tule olemaan viimeinen terveysuhka tässä kovin pieneksi käyneessä globaalisti verkottuneessa maailmassa

arvoisa puhemies tämän yhteisen koettelemuksen aikana suomalainen yhteiskunta voi näyttää yhteistyön voiman julkinen ja yksityinen puoli puhaltavat samaan hiileen on tärkeää että kun huoltovarmuusvarasto nyt avataan sitä aletaan myös täydentää mieluiten suomalaisella tuotannolla usea meistä tulee menettämään läheisensä tämän kriisin aikana pidetään se mielessä kun teemme kipeitä päätöksiä tämän kriisin ratkaisemisessa ja sen jälkeen

arvoisa herra puhemies oma ja läheisten terveys on varmasti tällä hetkellä meidän kaikkien mielessä päällimmäisenä koronavirusepidemia on ennen kaikkea terveydellinen mutta myös laajasti taloudellinen kriisi globaalisti euroopan laajuisesti sekä meillä täällä suomessa hyvin tämän osoittaa myös että tämän päivän tietojen mukaan valtakunnallisesti lähes satakuusikymmentätuhatta työntekijää on jo yt neuvotteluitten piirissä puhutaan siis erittäin merkittävistä määristä valitettavasti kaikki ennusmerkit näyttävät siltä osin että suomessakin ollaan ollaan menossa huonompaan suuntaan ja ja virus tulee iskemään myös meihin erittäin rajusti kuten se tulee iskemään myös muualle eurooppaan ja myös myös globaalisti herra puhemies tämä lisätalousarvio on on tärkeä ensiaskel jolla ensinnäkin turvataan meidän terveydenhuollon työntekijöille riittävät resurssit turvataan mahdollisuudet torjua tätä virusta suojavarusteet ynnä muuta se on se on kaikkein tärkeintä että että tällä hetkellä resursseista ja ja rahasta ei jää kiinni se millä tapaa me voimme virusta torjua mutta herra puhemies toiseksi haluan todeta sen että tässä kohtaa on erittäin tärkeätä kiinnittää huomio myös siihen toiseen asiaan johon virus vaikuttaa eli yrityksiin ja ja työpaikkoihin kyse ei ole pelkästään siitä että että ilman apua tuhannet yrittäjät tulevat tekemään konkurssin vaan kyse on ennen kaikkea myös siitä että meidän täytyy pystyä pelastamaan ne kymmenien tai satojentuhansien suomalaisten työpaikat niiden tavallisten suomalaisten ja äitien työpaikat ja se tulevaisuudenusko sillä sillä on on selvää että tällaisen akuutin kriisin myötä yksikään terve yritys ei saa ajautua konkurssiin ja siihen niitä toimia tarvitaan on on hienoa ja tärkeää että että hallitus toimillaan on ensinnäkin helpottamassa yritysten rahoituksen saantia on helpottamassa sitä että että yritykset pystyvät neuvottelemaan pankkiensa kanssa siitä että että lainoja voidaan voidaan pitkittää voidaan hakea lisää maksuaikaa minusta oli myös hienoa että finanssivalvonta joka joka valvoo meidän viime viikolla teki päätöksen siitä että että suomalaisten liikepankkien vakavaraisuussääntöjä höllennetään jolloin myös tämä osaltaan auttaa siinä että että pankit pystyvät taas vastaavasti yrittäjien kanssa neuvottelemaan lainaehdoista oikeastaan tässä kohtaa haluan todeta myös sen että kun kun nyt viranomaiset ovat tulleet näin vahvasti jo vastaan pankkeja niin niin täytyy odottaa myös meidän pankeilta että ne todella käyttävät nyt sen liikkumavaran mikä niille on annettu siihen että kun se tavallinen raumalainen pk yrittäjä tulee sinne pankin tiskille ja ja sanoo että että hänen täytyy saada apua tämän lainansa apua ja ymmärrystä todella myös löytyy koska sitä varten näitä toimia on tehty herra puhemies totean vielä toiseksi sen että että nämä toimet mitä hallitus on nyt laittanut jo tässä kohtaa liikkeelle ovat pääsääntöisesti sellaisia joilla tätä rahoituksen saantia helpotetaan mutta meillä on kuitenkin aika paljon myös yksinyrittäjiä kuten vaikka parturi kampaajia tai ravintola ja hotellialan toimijoita tai sitten ihan tällaisia pk yrityksiä joihin tämä kriisi on on iskenyt niin että että heille on syntynyt vakava kassakriisi ja on tietysti selvää ja minusta aika kohtuutonta että jos vaikka perheyritys on on laittanut koko omaisuutensa kiinni yrityksen kehittämiseen niin

heille tarjotaan sitten sitten lisälainanottoa tämmöisessä tilanteessa johon käytännössä kukaan tässä maassa eikä myöskään maailmassa ole pystynyt varautumaan sen takia haluan myös nostaa esille sen että tässä tilanteessa hallituksen täytyy valmistella myös pikaisesti lisätoimia tämä lisäbudjetti on siis hyvä alku mutta tarvitaan lisätoimia suoria tukimuotoja pk yrittäjille ja ja haluaisin nähdä että myös verotuksen puolella tehdään toimia me olemme myös esittäneet esimerkiksi omassa paketissamme että että työnantajamaksut voitaisiin väliaikaisesti vapauttaa yrittäjien yrittäjien osalta totean vielä loppuun myös sen herra puhemies että on on hienoa että vmssä on valmisteltu nyt helpotusta

näihin maksujärjestelyihin verotuksen osalta mutta olisi kyllä minusta aika kohtuullista että samassa yhteydessä kun näitä muutoksia tehdään tätä veronmaksua pystyisi lykkäämään eteenpäin korotta eikä neljän prosentin korolla mitä esitys taas esittää

puhemies vaikka kriittisten alojen lista oli alusta ja tulkinnanvarainen alettiin tätä epäselvää ohjeistusta koulujen ja opetuksen järjestäjien osalta suunnittelemaan ja myöskin toteuttamaan käytänteet toki vaihtelivat mutta tilanne otettiin haltuun niin hyvin kuin vain oli mahdollista siksi perjantain uusi tarkennus jokaisen ykkös kakkos ja kolmosluokkalaisen oikeudesta lähiopetukseen aiheutti ymmärrettävää hämmennystä palikat oli vähän saatu kasaan ja taas oltiin uuden tulkinnan mutta niin kauan kuin ihmiset tekevät työtä asiat ovat epätäydellisiä edelleen siis on yksiselitteisen tärkeää että kaikki ne lapset jotka suinkin kykenevät ovat kotona kouluun ja päiväkoteihin mennään vain ja ainoastaan jos on pakko suuri kiitos ministeri anderssonille siitä että olette monin eri tavoin vedonneet vanhempiin ja se on mitä ilmeisimmin myös hyvin toiminut itse toivon myöskin vanhemmille turnauskestävyyttä on aivan selvää että vanhemmuutta koetellaan monet hoitavat niin työtään lasten kotiopetusta kuin muitakin arjen askareita samanaikaisesti samalla huoli perheen toimeentulosta ja ylipäätään perheen tulevaisuudesta lisääntyy ja vaikka kriteerit tältä erää myös poistuivat silti monet ovat juuri niillä kriittisillä aloilla joilla etätyötäkään ei ole mahdollista tehdä perheissä siis luovitaan ja koetetaan selvitä arjesta suomalaisille päiväkodeille kouluille oppilaitoksille ja koulutuksen järjestäjille on kyllä syytä antaa suuri kiitos hädän hetkellä heihin voi nojata yhteiskunnan etulinja he toimivat kaikessa siinä laajuudessa mikä on nyt mahdollista toteuttaa siksi myös valtiovallan osalta pitää pyrkiä siihen että mahdollisimman vähän hämmennetään kasvatus ja opetusala sekä vanhemmat ovat monin paikoin äärirajoilla oleellista on joustavuus ja luottamus riittävän maalaisjärjen ja paikallisen osaamisen pohjaan ja jos tilanteesta haluaa jotain positiivista löytää tai ilmaista saattaa olla että muutamassa viikossa on otettu digiloikka joka olisi saattanut muuten jäädä toteutumatta

vanhempien jaksamisesta ja lasten hyvinvoinnista niin silti sanon että suurinta viisautta kriisin keskellä on toimia yhteisvastuullisesti elämää ja tulevaisuutta suojellen puhemies yksittäisiä kysymyksiä ja epävarmuuksia on solkenaan olemme kuitenkin poikkeusoloissa kun tämä aika väistyy on selvää että opetuksen ja koulutuksen järjestäjät opettajat kasvattajat oppilaat ja opiskelijat tarvitsevat tukea tämä aika jättää haavoja silloin on jälleenrakentamisen aika ja siinäkin on onnistuttava

arvoisa puhemies tämä aika on poikkeuksellinen meille kaikille mutta erityisesti tämä näkyy nyt lasten ja nuorten arjessa tällä kriisillä tulee varmasti olemaan syvät jäljet etenkin niihin joiden elämä on vasta alussa monelle aikuiselle muutama kuukausi on aika joka voi tuntua silmänräpäykseltä mutta lapselle ja nuorelle se aika on ikuisuus se on aika jonka aikana lapsi voi oppia esimerkiksi kävelemään tai puhumaan siksi nyt on pyrittävä kaikin keinoin varmistamaan että jokainen lapsi saa aidosti yhdenvertaisen mahdollisuuden oppia tämä mahdollisuus on keskeinen niin lasten ja nuorten maan tulevaisuuden kannalta oppiminen on perusoikeus ja yksi sivistysvaltion kivijaloista tämän perusoikeuden turvaamiseksi moni opettaja muu koulun henkilökuntaan kuuluva ihminen ja rehtori ja vanhempi on tehnyt nyt viime viikkoina töitä itseään säästämättä ja jo tässä vaiheessa nämä kaikki ihmiset ansaitsevat meiltä kiitoksen sydämiemme pohjasta

lapsen oppimisen tukeminen kotona siksi nyt on keskeistä että oppimisen tuesta ei leikata sosiaalipalveluista ei leikata vaan niihin pikemminkin panostetaan on ollut todella huolestuttavaa kuulla suomen kunnista että nyt kaavaillaan lomautuksia yt neuvotteluja tilanteessa jossa pikemminkin me olemme erikseen korostaneet että näin ei tulisi toimia toisaalta tällaiset ratkaisut ovat tavallaan ymmärrettäviä kun pohtii kuntien talouskriisiä siksi onkin varmistettava että raha riittää siksi on ollut hyvä kuulla että tähän valtioneuvosto on mitä pikimmiten vastaamassa sillä nyt ollaan todellakin lasten ja nuorten tulevaisuuden äärellä ykn lasten oikeuksien sopimuksessa erikseen alleviivataan että siitä sopimuksesta ei saa poiketa edes sodan tai muiden poikkeusolojen aikana vaan oikeastaan se sopimus on pohjimmiltaan säädetty juurikin siksi että lapsilla välttämättömät oikeudet toteutuisivat myös vaikeina aikoina

oikeudet toki turvataan myös suomen perustuslaissa jonka kuudennessatoista pykälässä nimenomaan korostetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle yhtäläinen mahdollisuus saada kykyjensä ja tarpeidensa mukaisesti myös muuta kuin perusopetusta sekä kehittää itseään varattomuuden sitä estämättä tähän meidän on nyt todella kiinnitettävä huomiota perusoikeuksien turvaaminen ei sulje pois tehokkuutta ei sulje pois kiireellisyyttä siinä kun pyritään turvaamaan oikeutta elämään sitä kenties kaikista keskeisintä perusoikeutta mutta on samalla tunnistettava että jotta saamme nämä kaikki sovitettua yhteen vaaditaan koko yhteiskunnalta kovaa panosta ja kovaa työtä koska pelkillä kiitoksilla pelkillä sanoilla emme saa varmistettua että tästä mahdollisesti kuukausien mittaiseksi venyvästä kriisistä todella selvitään joten nyt todella toivon että me näemme tämän kaikki yhdessä niin keskeisenä ja tärkeänä asiana että varmistamme lasten oikeuksien toteutumisen niin keskellä tätä kriisiä kuin tämän kriisin jälkeenkin

se keino myöskään viiden vuoden kuluttua sillä nimenomaan sen pohjalta kun yhdeksänkymmentä luvun laman jälkeen ymmärrettiin suojata lasten ja nuorten oikeutta oppia meillä sitten on se tulevaisuus mitä me nyt elämme nimenomaan se on suomalaisen yhteiskunnan keskeinen vahvuus nimenomaan se takaa myös vakaan pohjan elinkeinoelämälle siksi on riitettävä malttia panostaa koulutukseen ja oppimiseen nyt mutta myös tulevaisuudessa todella toivon että tämä muistetaan vielä pitkään tämänkin talon seinien sisällä

arvoisa puhemies koronaepidemian hidastamiseksi suomessa on otettu käyttöön lukuisia rajoituksia joista koulujen ja päiväkotien osittainen sulkeminen on yksi päiväkodit ovat paikoin auki mutta kuten tiedämme on suositeltavaa että lapset hoidetaan kotona jos siihen on mahdollisuus kuten ymmärrämme viruksen torjumisen pitää olla etusijalla ja kuten täällä monessa puheenvuorossa on todettu olisi hyvä että lähiopetukseen ja päiväkoteihin menisivät vain ne lapset joiden vanhemmat eivät voi hoitaa heitä kotona oppilasmäärien nouseminen lisää oppilaiden sekä opetus ja muun henkilökunnan riskiä sairastua ja levittää epidemiaa muualle yhteiskuntaan lisäksi linjaukset ja niiden muuttuminen rasittavat koulujen käytännön järjestelyjen suunnittelua mutta etäkoulu tai kotiopetus haluaa kutsua ei ole sekään ongelmatonta kuten moni on täällä kertonut itsekin olen jälleen kerran huomannut ettei minusta ainakaan alakoulun opettajaksi olisi se on aika rasittavaa hommaa monissa hyvinvoivissakin perheissä se kun vanhemmat yrittävät samalla selviytyä etätöistään ja opettaa toista ja neuvoa toista ja rajoittaa kolmatta ja yhdeltä pitää repiä pelilaitteita ja niin edelleen on hyvin haastava kokonaisuus ja ehkä hyvin pitkään tämä voi jatkua kuukausia mutta enemmän kuitenkin olen huolissani niistä perheistä joissa on ollut ennen tätä kriisiä niissä tilanne voi hyvin helposti kärjistyä viittaan ongelmiin kuten vanhemmuuden puute päihdeongelmat kasvatuksen yleiset haasteet arjen sujumattomuus ja muut yleiset elämänhallinnan ongelmat ne korostuvat poikkeusoloissa erityisesti kun kotoa ei pääse pois monille lapsille päiväkoti tai koulu on sosiaalisesti ja psyykkisesti joskus myös fyysisesti elinehto fyysisesti erityisesti silloin jos lapsen päivän ainoa lämmin ruoka syödään koulussa kuntien tilanne tulee tässäkin mielessä vaikeutumaan on todennäköistä että lastensuojelu perhetyö ja terapiat tulevat kuormittumaan entisestään samoin samoin poliisille tulee enemmän sekä perheväkivaltatehtäviä että selvitettävää kaduille joilla turhautuneet nuoret ehkä muutkin purkavat oloaan kuten tiedämme monissa kunnissa tilanne on jo toivoton suorastaan kriisiytynyt lapsia voi olla saman lastensuojelun työntekijän vastuulla jopa sata työntekijöiden vaihtuvuus on suuri ongelma ennaltaehkäisy ei ole toiminut koronakriisiä ennenkään lainkaan riittävällä tavalla samoin lapsia jopa sijoitetaan myös siksi että mielenterveyspalvelut eivät ole järjestyneet etätyö ja karanteenit vaikeuttavat monia toimia myös lastensuojelussa arvoisa puhemies poikkeusolot ja epidemia vaikuttavat kaikkiin eniten ne vaikuttavat sairaisiin köyhiin huono osaisiin vanhuksiin ja lapsiin toivon että kaikki yhdessä voimme pohtia toimenpiteitä tilanteen helpottamiseksi ja että hallitus ottaa opposition mukaan tähänkin toimintaan
arvoisa puhemies tässä keskustelussa on tullut hyvin arvokkaita näkökulmia meidän lasten ja nuorten perheiden kaikkien kansalaisten hyvinvoinnin turvaamisesta itse näin eilen ensimmäistä kertaa elämässäni koronavihkon ekaluokkalainen poikani teki siihen oppimistehtäviä ekaluokkalaiset olivat nimenneet tuon vihkon tuolla nimellä tämä kansaamme ja koko maailmaa kohdannut on koettelemus joka osoittaa meille myös tässä hetkessä sitä että uhkana ei niinkään ole se että me arvioisimme toimintaamme vaan se että meidän täytyy jatkuvasti arvioida sitä mitä me olemme tehneet ja että olemme tarvittaessa valmiit myös muuttamaan toimintaamme hallitus on nyt muuttanut tätä asetustaan sivistysvaliokunnassa ja perustuslakivaliokunnassa esiin tulleiden seikkojen nojalla ja opetusministeri totesi että ykkös kolmosluokkalaisten lähiopetuksen saaminen ei ole kiinni heidän vanhempiensa työpaikasta ministeriön suositus ja ensisijainen vaihtoehto kuitenkin edelleen on että lapset käyvät koulun kotona ja on hyvä että ministeri olette sitä tuoneet esille itsekin olen hyvin kiitollinen suomalaisille vanhemmille siitä että he toimivat vastuullisesti ja ovat ottaneet lapsensa sinne kotiin kouluun vaikka se ei niin kuin tässä keskustelussa on tullut esille ole useinkaan kovin helppoa vaan se on vaativa vaativa tehtävä kun samalla on siinä kotona oma ehkä hyvinkin vaativa etätyö hoidettavana tai sitten täytyy käydä kodin ulkopuolella töissä ja kodeissa on muutenkin erilaisia tilanteita aivan kuten kuten edustaja purra totesi kodeissa on paljon erilaisia ongelmia ja ne korostuvat tällaisena aikana ja meillä on ollut paljon haasteita ja vaikeuksia jo entuudestaankin esimerkiksi lapsiperheiden perhetyön ja kotipalvelun ja erilaisten mielenterveyspalveluiden tarjoamisessa ja ne nyt korostuvat nyt on aivan ensiarvoisen tärkeää että että näiden saatavuudesta keskustellaan ja että teemme kaikkemme jotta nyt lapset ja nuoret voisivat mahdollisimman hyvin kotona kun sitä lähiopetusta ei ole koulu on monille lapsille äärimmäisen yhdyn myös edustaja honkasalon toiveeseen siitä että nyt on erityisen tärkeää tiedottaa perheitä mutta myös lapsia ja nuoria siitä mistä apua voi saada ongelmien ennaltaehkäisy on ihmisen kannalta mutta myös talouden kannalta aina parempi kuin se että että korjaamme asioita jälkikäteen samalla haluan myös omalta osaltani kiittää maamme opettajia ja koulujen henkilökuntaa pidin eilen etätyön ohessa kotikoulua ensimmäisen kerran lapsilleni ja se onnistui minultakin koska ohjeet olivat hyvät ja selkeät jokaisen lapsen opettaja oli kirjoittanut wilmaan hyvät ohjeet tässä tilanteessa korostuu se että me kaikki kodit koulut ihan jokainen toimimme yhteistyössä ja tietysti tärkeää on myöskin se että lasten ja nuorten yhteydet oppilashuoltoon säilyisivät selviämme tästä yhdessä

arvoisa puhemies tulin tänne saliin ihan kiittääkseni teitä opetusministeri andersson työstänne tämän kriisin keskellä ei varmasti ollut

kouluja kiinni ja siitä huolimatta siihen suuntaan ollaan lähdetty tai voimakkaasti rajoittamaan sitä että että tartuntoja ei tapahtuisi koulussa kun suurin osa lapsista saadaan kotiin tahdon kiittää teitä myöskin siitä että selkeästi lähditte yrittämään tätä ratkaisua että saataisiin rajattua että minkä ammattiryhmien lapset sitten olisivat siellä lähiopetuksessa ja muut jäisivät kotiin minä uskon että vaikka tähän ei päästy niin tämä omalta osaltaan oli itse asiassa aiheuttamassa sen että vanhemmat ottivat erittäin tosissaan sen että nyt kun sitten kaikki lopulta voidaan viedä kouluihin niin on ymmärretty se että ei kuitenkaan viedä vaikka se mahdollisuus on olemassa

kiittää myöskin siitä että olette niin voimakkaasti haastatteluissa ja myöskin sosiaalisessa mediassa viestineet vanhemmille siitä että vaikka lapsi periaatteessa on on oikeus viedä kouluun niin niin siitä huolimatta tätä mahdollisuutta nyt ei käytettäisi jos ei ole aivan pakko tätä linjaa viestintälinjaa jatkakaa voimakkaasti eri kanavissa uskon että tämä tilanne paranee entisestään tulikohan nyt kiitettyä tarpeeksi monta kertaa kyllä siinä taisi kaikki kiitokset tulla kiitos

arvoisa puhemies minäkin voin yhtyä edustaja tynkkysen tavoin kiittämään ministeriä tästä erittäin hyvästä työstä mitä olette

oppilaitten ja koululaisten ja varhaiskasvatuksen osalta se työ mikä sitten kunnissa on tehty minulla on ollut mahdollisuus seurata oman kuntani toimintoja miten on tehty on oikeastaan mahdollistanut sen että opettajat ja koko henkilökunta on pystynyt toimimaan yllättävänkin nopeasti

toimet on saatu ripeästi liikkeelle ja ja sitä kautta tilanteet ovat menneet huomattavasti paremmin kuin mitä tässä olisi saattanut pahimmillaan käydä arvoisa puhemies näissä vaativissa poikkeusoloissa oppivelvollisuus on edelleen olemassa ja kyse on siitä että opetus järjestetään pääsääntöisesti kotona etäopetuksena poikkeuksena ovat ykkös viiva kolmas luokkalaiset lapset joilla on mahdollisuus osallistua lähiopetukseen mutta toivotaan kuitenkin että jos on mahdollista niin lapsi voisi olla kotona ja opiskella etäopetuksena meille valiokunnassakin on selvinnyt että ongelmana on myös se että etäopetusta ei ei ole määritelty selkeästi laissa ja se on nyt aiheuttanut sen että kunnat toteuttavat tätä etäopetusta niin kuntien sisällä kuin myös eri kunnissa hyvin eri lailla sen takia nyt olisi varmaan jossain vaiheessa hyvä lähteä pohtimaan tätä ja lähteä linjaamaan sitten etäopetuksen roolia koska voi olla että me joudumme joskus tulevaisuudessakin vastaavanlaisiin tilanteisiin joka tapauksessa se on tärkeä määrittää kun lapsi on lähi tai etäopetuksessa niin vastuu kaikissa näissä tilanteissa on että kunta vastaa siitä opetuksesta ei vanhemmat vaan koulu ja siellä toimivat opettajat vanhemmat tukevat tässä etäopetuksessa mutta mutta he eivät sillä tavalla vastaa siitä meidän pitää tunnistaa se julkisen vastuu ja opettajan vastuu tästä opetuksesta nyt on tullut esille tietysti peilaan tätä tilannetta omaan kotikaupunkiini lappeenrantaan jossa seuraan tätä tilannetta hyvinkin tarkasti

että että kun me olemme etäopetuksessa niin meillä kaikilla lapsilla ei ole yhdenvertaisia mahdollisuuksia oppia ja ymmärtää kun on käytetty wilmaa ja kaikkea muuta vastaavaa nyt lappeenrannan kaupunki muun muassa ratkaisi tämän sillä tavalla että me määritimme sen mikä on etäopetus ja ja teimme opetussuunnitelmat viikkosuunnitelmat ja päivärytmit että käydään koulua ja ja se on määritelty tarkoin mitä kulloinkin tehdään milloin syödään milloin liikutaan mitä oppitunteja on ja mitä opetellaan ja opettaja valvoo sitä digilaitteitten avulla nyt tämä on tarkoittanut sitä että lappeenrannan kaupunki on hankkimassa kaikille lapsille myös digilaitteet ja sitä kautta pystytään tasavertaisesti tukemaan jokaiselle lapselle mahdollisuus oppia ja tämä mahdollistaa etäopetuksen toteuttamisen tasavertaisesti kaikille lapsille se mahdollistaa myös sen että pystytään suunnitelmallisesti auttamaan kaikkia lapsia nuoria heidän oppimisessaan tai jos heillä on ongelmia vaikeuksia niin opettaja pystyy sitten eri lailla

oppilasta tämä helpottaa vanhempien tämä on tuonut myös motivaatiota lapsille on perustettu erilaisia whatsapp ryhmiä ja autettu toinen toisia erilaisissa asioissa elikkä tämä voi olla myös mahdollisuuskin mutta tämä edellyttää sitä että nämä digilaitteet ja ja opiskeluvälineet on turvattu kaikille lapsille ja opettajat aidosti ottavat vastuun lapsen opettamisesta tästä syystä kysynkin nyt teiltä mitä kysyin tuolla äsken valiokunnassakin nyt jos muutkin kunnat lähtisivät tähän tilanteeseen ja ja tekisivät selvityksen siitä että että jokaiselle lapselle ja nuorelle turvattaisiin nämä oppimisvälineet kotiin niin kun siitä tulee kustannuksia kunnille niin samalla lailla kuin muitakin muitakin asioita tällä hetkellä tuetaan niin voisiko tämä olla yksi peruste että tuettaisiin kuntia hankkimaan digilaitteet kaikille lapsille joko sillä tavalla että kunta omistaa ne ja lapsi saa ne sitten kotiin tai sitten jos vanhemmat ovat hankkineet niin ei tarvitse sitten hankkia mutta joka tapauksessa turvattaisiin että kaikilla lapsilla

tässä on käyty jo aika hyvin läpi tätä mistä tässä asiassa on kyse käsittelimme tätä valiokunnassa jo viime viikolla ja nyt jatkuu tällä viikolla on todella tärkeää että tässä tilanteessa vaikka itse muuttuu viesti perheille ja vanhemmille on hyvin selkeä ja ja näin vaikuttaa olleen tosin totta kai se että nyt useammilla on mahdollisuus tämän soveltamisasetuksen nojalla lapsensa lähiopetukseen laittaa on lisännyt lasten määrää lähiopetuksessa esimerkiksi meillä vantaalla noin tuplasi sen määrän lapsia jotka nyt lähiopetuksessa ovat sen vuoksi kun tämä kriisi todennäköisesti tulee kestämään olisi erittäin erittäin tärkeää että perheille on olemassa tukea tietysti lapsille tukiopetusta ihan normaaliin tapaan mutta myös muuta tukea kunnista vielä enemmän kuin normaalisti sillä kuten tässä on hyvin kuvattu niin tilanne saattaa perheissä olla hyvin haastava ihan tavallisissakin perheissä mutta erityisesti tietysti niissä perheissä jotka ovat tuen tarpeessa muutenkin kunnat tekevät nyt päätöksiä jo ennakoiden ja ovat niitä tehneet jo ennen näiden soveltamisasetusten käyttöönottoa kun ministeriössä tietysti on nyt kädet täynnä töitä näiden asioiden kanssa niin toivottavasti kuitenkin keräätte myös tietoa siitä kuinka kunnat ovat näitä asioita nyt järjestäneet ja ne hyvät käytännöt saadaan leviämään ja käsiä ei sidota liian tiukasti odotamme erittäin mielenkiinnolla sivistysvaliokunnassa nyt sitä miten perustuslakivaliokunta tulee tämän uuden asetuksen myötä kantaa ottamaan esimerkiksi kouluruokailun järjestämiseen liian monelle lapselle ja nuorelle se on päivän ainoa lämmin ateria

myös kaikenlaisia muita ratkaisuja jotta ne jotka ruokaa tarvitsevat sitä myös päivittäin saisivat tämä koskee tietysti muitakin kuin vain lapsia on paljon aikuisiakin joilla on tarvetta ruoasta joka tapauksessa kun saamme perustuslakivaliokunnan kannan niin toivottavasti toivottavasti liikkumavaraa jää siinä kunnille kuinka näitä asioita voidaan voidaan siellä arjessa toteuttaa sillä kunnat ovat hyvin erilaisia varhaiskasvatuksen osalta tilanne on ollut tietysti sama koko ajan eli siihen ei muutoksia tullut se mikä on hienoa huomata on se että sivistysvaliokunnan lausunnossaan jo aiemmin ja ministeri anderssonin esittämä suositus siitä että niiden vanhempien osalta jotka ottavat lapsensa pois varhaiskasvatuksesta ei myöskään perittäisi varhaiskasvatusmaksuja on on otettu monessa kunnassa vastaan sellaisenaan ja toteutettu oma kuntani vantaa teki tämän päätöksen tänään eilen mahdollistamamme hallintosäännön nojalla ja se on todella hyvä asia sillä jo mitä julkinen julkinen valta antaa ovat ne sitten kunnat tai valtio pitää toimia samassa suunnassa sen maksupolitiikan kanssa eli ei voi olla niin että peritään maksuja jos jos suositellaan että pidetään lapset pois pois päiväkodeista muutaman huomion haluan tähän nostaa eli oppilas ja opiskelijahuolto on kysymys joka pohdituttaa sivistysvaliokunnassa ja ja sen toteutuminen näinä poikkeuksellisina aikoina kouluruokailun jo mainitsinkin toinen asia on se että eri kunnissa järjestetään eri tavoin esiopetusta ja nyt esiopetuskin on ikään kuin etäopetusta suurimmalla osalla

aiemmin oli ministeriössä ajatuksena se ja siellä on ilmeisesti vastattukin näin että toivotaan että näille lapsille jotka eivät

esiopetuksessa olisi nyt varmasti moni sinne ehkä palaa mutta jos sinne jotkut eivät palaa järjestettäisiin sitten tarpeen mukaan esimerkiksi muuta varhaiskasvatusta no sitten kuitenkin on niin että tämä muu varhaiskasvatus aika monessa kunnassa varmaan nyt lakkaa väliaikaisesti olemasta eli tähän olisi hyvä olla jonkunlainen mahdollisuus kuitenkin sillä varmasti perheissä on myös sellaisia tilanteita että aikuisten on päästävä käymään jossakin ovat ne sitten terveydelliset syyt tai työhön liittyvät syyt kaikki eivät voi kaikkea työtä hoitaa kotona etänä olisi olemassa myös sellaisia väliaikaisia hoitomahdollisuuksia hoitotarpeita varten esimerkiksi ulkona päiväkotien pihoilla jos jos ei haluta sisätiloissa sitä tartuntariskin välttämiseksi järjestää uskon uskon että ministeriöön varmasti tiedot tiedot kantautuvat ja ministeriö sitten niihin tarvittaessa lisäohjeistusta kunnille antaa kiitos

arvoisa herra puhemies suomi on turvallinen oikeus ja sivistysvaltio jossa lasten oikeuksien sopimus on voimassa myös poikkeavissa oloissa kun valmiuslaki on päällä kuten opetusministeri andersson sanoi myös valmiusoloissa toimitaan ja halutaan toimia perustuslain mukaan jotta nämä perusoikeudet toteutuvat vaikeissakin oloissa perustuslakivaliokunnalle on annettu tällainen asetusten jälkitarkastajan tehtävä valtioneuvosto teki valmiuslain pohjalta tekemäänsä asetukseen aivan kuin korjausliikkeen kun kriittisten alojen ammattien listasta ei saatu riittävän tarkkarajaista listan tarkoitus oli aivan perustellusti ylläpitää yhteiskunnan toimintakykyä haluttiin rajata lasten määrää opetusryhmissä ja estää tartuntojen leviäminen perusoikeuksia ei kuitenkaan voitu turvata riittävällä täsmällisyydellä osoittaa hyvää päätöksentekokykyä kun voidaan tehdä myös korjausliikkeitä kun syyt ovat perusteltuja kuten edustaja tynkkynen totesi kriittisten alojen listat osaltaan ohjasivat vanhempia vastuullisuuteen ja ottamaan suuren osan lapsista kotiin kun siihen oli mahdollisuus kiitän ministeri anderssonia tämän asian ponnekkaasta esillä pitämisestä on toki hyvä muistaa että tilanne on myös silloin aivan oikein kun pienet lapset käyvät koulua siellä koululla ja vanhemmat tekevät työtä että yhteiskuntamme pyörii tähän mennessä on selvitty hyvin oma ysiluokkalainen poikani teki suorastaan innostuneesti eilen instagram tilinsä kautta tutkimusta siitä kuinka paljon nuoret luottavat poliisiin ja vertasi saamiaan tuloksia nuorisobarometrin tuloksiin erilaiset oppimisympäristöt ja tehtävät avaavat aivan uusia mahdollisuuksia oppia syvällisestikin koko koulujärjestelmämme oppii tässä uutta kaikilla lapsilla ja nuorilla on edelleen oikeus osallistua koulun opetukseen nyt suurin osa etäopetuksessa kotona toteutettava opetus kohtaa myös omat haasteensa niin kuin täällä on hyvin kuvattu kun tilanne pitkittyy voi tulla turnausväsymystä kuten edustaja kivisaari edellä kuvasi perheiden vaikeudet voivat kasaantua poikkeavissa oloissa uskon että opettajien arvostus kasvaa kun monet pääsevät kokeilemaan laidasta tätä mainiota ammattia ja haluankin lausua kiitoksen kaikille opettajille jotka venytte ja vanutte ja joustatte tässä tilanteessa kohdataan myös vanhemmuuden hukassa oleminen työttömäksi jääminen voi olla kova isku ja viedä mielen matalaksi pahimmillaan tilanteet voivat mennä väkivaltaan ja aivan sietämättömiin olosuhteisiin on syytä muistaa että lastensuojelu toimii näissäkin oloissa normaalilla tavalla ja on lasten yhteys oppilas ja opiskelijahuoltoon säilyy koko ajan perheet tarvitsevat perhetyötä konkreettista kotiapua ja tukea mielenterveyden ja elämänhallinnan ongelmiin

arvoisa puhemies on hienoa kuulla että tämä valmistelu näistä kriittisistä aloista on nyt aloitettu sitä ei koskaan tiedä me voimme tarvita tarvita sitä hyvinkin pian tällä hetkellä tosin näyttää että perheet ovat hyvin ottaneet tämän viestin viestin vastaan eikä tällä viikolla ole tullut vielä hirveätä ryntäystä ryntäystä ykkös kolmosluokkalaisia toki isoja alueellisia eroja on helsingissä ei tainnut olla kuin muutamia prosentteja ja sitten edustaja multala kertoi että vantaalla olikin jo reilusti enemmän siten mikä tässä on tullut esiin on turnauskestävyys eli tätä pitää kyllä seurata tarkalla silmällä että kuinka paljon näitä ykkös kolmosia tulee tänne kouluihin jos kotona alkaa menemään vähän huonommin ja vanhemmat eivät ehkä enää jaksakaan niin sitä on sitten aika helppo helppo kertoa lapsille että menkää kouluun jos näin tapahtuu niin sitten nämä muut poikkeusolojen toimet vesittyvät kyllä aika aika äkkiä sitten täällä on ollut tästä kouluruokailusta eli se on vähän ongelmallinen valiokunnassa edustaja kiljunen kiljunen kertoi että heillä esimerkiksi kaikkiin ykkös kolmosiin oltiin yhteydessä ja kysyttiin ketkä tarvitsevat tuli selkeitä vastauksia asiasta just näin päin tämän pitää mennä eli me emme voi lapsille vierittää tätä työtä kuinka moni lapsi tulee kertomaan koulussa että meillä kotona on asiat niin huonosti että minä en saa kunnon ruokaa eli eli just näin että että me me otamme sen johtajan roolin tässä sitten oppilashuollosta sitä ei ole monissa kunnissa enää saatavilla ja se on kyllä aika iso ongelma niin että siihenkin tarvitaan ehkä selkeyttä sama mistä kanssa edustaja kiljunen puhui nämä opiskelussa tarvittavat laitteet näistä tulee ainakin itselleni aika paljon viestiä että mitä niitten kanssa sitten tehdään ja ja korvaavatko kunnat ne ja ja jos kunnat korvaavat niin korvaako valtio sitten kunnalle kunnalle nämä

ehkä nyt jo kannattaa alkaa valmistautumaan tähän kriisin jälkeiseen osaamisvajeeseen ja näiden lasten ja nuorten tuleviin mielenongelmia joita varmasti tulee enemmän siihen varautuminen jo nyt on

arvoisa puhemies aika jota elämme nyt on muuttanut hetkessä kymmenientuhansien lasten ja nuorten arjen kun arki muuttuu muuttuu koko elämä tutut ja turvalliset seinät käytävät ja pulpetit ovat vaihtuneet kodin huoneisiin ikkunoihin ja ihmisiin opettaja on vaihtunut puhelimeen tai pädiin kun koko tulevaisuus muuttuu ja näyttää epävarmalta moni lapsi voi kokea pelkoa ja ahdistusta epävarmuutta siitä miten minun nyt käy jaksavatko äiti ja isä jaksavatko sisarukset jaksaako perhe jaksaako lapsi tai nuori joka tarvitsee enemmän tukea oppimisessaan ja arjessaan nämä huolet painavat monia meidän lapsistamme moni heistä on peloissaan muttei uskalla kertoa siitä moni on ahdistunut siksi että oppiminen on muuttunut vaikeaksi oppilashuollon merkitys tulee muistaa näinä vaikeinakin hetkinä koulunkäyntiavustajien ja koulunkäynninohjaajien merkitys lapsen ja nuoren oppimiseen tulee muistaa myös nyt poikkeusolojen aikana arvoisa puhemies on selvää että resursseja pitää ohjata sinne missä kriittisin tarve on myös kouluterveydenhuollossa on paljon ammattikuntaa jonka osaamista tarvitaan nyt akuutisti ja väliaikaisesti sosiaali ja terveydenhuollossa mutta mietittävä on myös se että lapsilla ja nuorilla olisi edelleen mahdollisuus saada apua näiden pelkojensa käsittelyyn apua oppimiseen tarvitsemallaan tavalla etänäkin tämä haastaa kuntia mutta tämä haaste on tiedostettava lapsista ja nuorista on huolehdittava etenkin tässä vallitsevassa tilanteessa niin että akuuttia apua on sitä tarvitsevien myös mahdollista saada meidän tehtävämme on yrittää varmistaa parhain mahdollisin tavoin se ettei kenenkään tarvitsisi pelätä lapset ja nuoret eivät ole rasite he ovat voimavara ja tulevaisuus

puhemies tässä vakavassa kriisissä aivan ensisijaista on hengen ja ja terveyden suojelu ja sen takia on todella tärkeää että täältä lähtee vahva viesti suomalaisille perheille että ne kaikki perheet jotka voivat pitää omat lapsensa kotona siellä etäopetuksessa kodin suojissa myös näin tekisivät mutta samaan aikaan pitää muistaa että suomen tärkein tavoite on se että joka ikinen lapsi saa sieltä varhaiskasvatuksesta ja perusopetuksesta sellaiset riittävät perustaidot ja tiedot ja oppimisen ilon että se kantaa vähintään toisen asteen koulutukseen ja sieltä työelämään ja ja tästä tavoitteesta emme saa nytkään luopua jokaisen lapsen elämä on ainutkertainen ja ja tämä aika joka tässä meillä on edessä kriisin aikana on lapsen elämässä pitkä aika sen takia meidän täytyy huolehtia siitä perusopetuslain mukaan oppilaalla myös on oikeus opetussuunnitelman mukaisen opetuksen ohella oppilaanohjaukseen riittävään oppimiseen ja koulunkäynnin tukeen koko perusopetuksen ajan siksi on erittäin tärkeää että opetusministeri keskittyy siihen millä tavalla tämä asia turvataan meillä on erittäin hyvät opettajat maailman parhaat opettajat mutta he tässä kriisitilanteessa tarvitsevat myös tukea tukea menetelmiin mutta myöskin voimavaratukea kunnissa on erittäin tiukkaa ja kysynkin milloin on tulossa lisätalousarvio jossa tulisi myöskin tukea tähän

nyt käsittelyssä olevassa lisätalousarviossa sitä ei ole mutta uskon että sellainen on on nyt sitten tulossa on tultava moni lapsi on heitetty kylmään veteen nyt kun me lapsia ja lasten terveyttä suojelemme täällä on ollut nyt hyviä puheenvuoroja siitä että monen lapsen tilanne kotona on on todella vaikea eivätkä lapset siellä kotiympäristössä pysty oppimaan ilman erityistä tukea tuo kuukausi on lapselle ikuisuus mutta tässä on edessä ehkä monta ikuisuutta kun tämä pahin kriisiaika meidän onkin tehtävä kaikkemme ettei yhdellekään lapselle syntyisi oppimisessa sellaista vajetta jota on sitten jälkikäteen vaikea vaikea kuroa umpeen tässä on riski että tämän ikäluokan lapsista osa putoaa opinpolulta pois ja siksi tämä erityinen tuki on tärkeää ja ja toivon että opetusministeri siihen tässä vastaa meidän on myös katsottava tulevaan

sitten sen tuen nyt tämän kriisin aikana mutta myöskin sitten kun kouluihin palataan helsinkiläisenä kansanedustajana haluan todeta sen että meidän opetustoimen taholta erityisesti on tullut toiveita siitä että katsottaisiin oikeutta kouluruokailuun perusopetushan ei tunne etäopetusta ja meillä ei ole määritelty lakisääteisesti niitä oikeuksia mitä lapsilla on ja ja silloin tietenkin ainakin itse tulkitsen että ne oikeudet mitä perusopetuslaissa on ovat myöskin etäopetuksessa mutta nämä huolestuttavat kuntia ja siinä mielessä arvostan sitä että sivistysvaliokunnan puheenjohtaja paula risikko on on todella vahvasti käyttänyt siitä että on tärkeää että perustuslakivaliokunta tämän kouluruokailuasian katsoo ja katsoo myöskin tämän oppilashuoltoasian sitä kunnissa odotetaan myös helsinkiläiset opettajat ovat olleet huolissaan siitä kun opetusministeriön taustamuistioissa ja asiantuntijapuheissa todetaan että opettajilla on sama vastuu vastata oppilaiden turvallisuudesta kun he ovat etäopetuksessa ja tämähän ei ei käytännössä ole mahdollista hyvä että että tästä tulisi opetushallituksesta ohjeistusta ohjeistusta olen itse terveydenhuollon koulutuksen saanut ja ja hyvin paljon tätä terveyspuolta tästä katson ja ja toivon että ruokavirasto ja thl mahdollisimman nopeasti antaisivat ohjeet kouluruokailun järjestämisestä ei riitä että sitä järjestetään perheiden tueksi kun lapset sitä ruokaa tarvitsevat ravitsemus on tärkeää mutta nyt täytyy myöskin kyetä huolehtimaan niistä hygieniaohjeista ja ja uskon että koulut tähän tarvitsisivat ohjeita myöskin opetushallituksen kouluruokailusta vastaavat virkamiehet ovat tähän kiinnittäneet huomiota ja totean että näitä ohjeistuksia ei vielä ole tullut ja ja siinä mielessä kirittäisinkin hallitusta ohjeistuksen saamiseen poikkeusoloissa koko terveydenhuoltoa johtaa valtioneuvosto ja ja nuo ohjeet tarvitaan myöskin koulupuolelle ja toivon että ne mahdollisimman nopeasti saadaan

arvoisa puhemies on hyvä että perustuslakivaliokunta käsittelee valmiuslain käyttöönottoa ja asetuksia tarkasti ja huolellisesti ja tarkastelee esityksiä voimassa olevan lainsäädäntömme ja perusoikeuksien valossa meille kaikille on järkeenkäypä ehdotus siitä että ykkös viiva kolmas luokkalainen tarvitsee aikuisen apua oppimisessaan enemmän kuin vanhemmat lapset ja nuoret samoin meille on selvää se että jos ja kun tartuntariskiä halutaan vähentää ei kouluun tulisi tulla muutoin kuin todellisessa tarpeessa tätä todellista tarvetta hallitus pyrki kuvaamaan kriittisten alojen listalla johon kuuluvat muun muassa terveydenhuolto logistiikka pelastustoimi elintarvikeketju jätehuolto vesihuolto ja niin edelleen lainsäädäntömme ei kuitenkaan sellaista listaa tunne ja siksi keinona on tällä hetkellä suositella tätä toimintatapaa perheille ja kunnille jotka opetusta järjestävät viesti on kuitenkin saavuttanut perheet kiitos siitä myös ministerille sinnikkyydestä myös varhaiskasvatukseen lapsia vievien perheiden kannalta on ollut jonkun verran epäselvyyttä varsinkin alussa moni huoltaja on pohtinut saako viedä lastaan päiväkotiin joku kokee syyllisyyttä viedessään ja toinen toisaalta ahdistusta hitaasti etenevistä työtehtävistä ja hermostuvasta lapsesta siinä vieressä yhtälö ei ole helppo varsinkaan jos tilanne jatkuu tällä tavalla pidempään ja eri työnantajat myös ovat suhtautuneet tilaisuuteen keskenään eri tavoin toiset eivät mahdollista etätyötä lapsen ollessa kotona perheet ovat erilaisia ihmisten jaksaminen on erilaista on hyvä että vaihtoehtoja kuitenkin on hyvää on myös se että erityinen tuki on turvattu kaikille ja oppilashuollon toimet ainakin omassa kotikunnassani on etäopetustilanteessakin luvattu säilyttää säilyttää ja tarjota kaikille tarvitseville joko etänä tai tarvittaessa myös henkilökohtaisten tapaamisten muodossa kunnan nuorisotoimet ovat myös käynnistäneet netin kautta tsättipalveluita joiden nuoret voivat huoliensa kanssa kääntyä näistä toivon riittävää tiedotusta olen kiitollinen kuullessani hienoja esimerkkejä toimivasta etäopetuksesta opettajan oppilaiden ja perheiden yhteistyöstä toimivasta etäyhteydestä jossa opettaja on yhteydessä oppilaisiinsa säännöllisesti päivittäin toivon että tällainen mahdollisuus on tasavertaisesti tarjolla kaikille niin laitteiden jotka täällä mainittiin kuin opettajien osaamisen puolesta sitä on tietysti vaikea nopeasti kehittää mutta oppeja ja kokemuksia voidaan jakaa kouluruokailujen järjestämisestä on myös hyviä kokemuksia monessa kunnassa jaetaan eväitä esimerkiksi ulkona heille jotka haluavat eli turvallisia tapoja järjestää on olemassa toivottavasti näistä myös kerätään kokemusta ja saadaan suositukset kaikille olemme yhdessä ottaneet vastuun haastavassa tilanteessa

arvoisa herra puhemies varmaan aivan aluksi on syytä kiittää opetusministeriä siitä miten on toimittu nyt kun näitä uutisia on tullut ja mitä tulee näihin ykkös viime perjantaina kun sitä uutisointiakin seurasi niin tuntui että osaltaan no oli tiettyjä poliittisia toimijoita ei ehkä tässä salissa mutta muualla jotka halusivat ohjata sitä keskustelua vielä väärään suuntaan ja oikeastaan syyllistääkin hallitusta ja eduskuntaa mutta ne käytännön toimet mitä nyt on perheissä tehty ja kunnissa tehty osoittavat sen että on menty se maalaisjärki edellä ja ajateltu sitä terveyttä ennen kaikkea ja menty sinne kouluun silloin siinä tilanteessa kun on ollut sitten pakko tai ei ole hoitoa tai muuta onnistuttu järjestämään eli kiitos myös siitä ministerille aktiivisesta esiintymisestä tuolla sosiaalisen mediankin puolella se hyvä puolihan meillä on toisaalta että meillä on rakennettu tämä järjestelmä kuitenkin hyvin joustavaksi ja paikalliseksi meillä vedotaan opetuksen järjestäjiin kuntiin jotka niitä ratkaisuja tulevat tekemään itsenäisesti toki on tärkeää että meillä on ohjeistus opetushallituksesta tai ministeriöstä selvillä mutta kuitenkin meillä koko tämä järjestelmä on aina ollut niin että kunnat toimivat ja siellä myöskin tunnetaan ne erilaiset koulut erilaiset tavat toimia ja haetaan siellä ratkaisuja jotka olisivat sitten käytännön

ohjeistus on kunnossa ja yleensä myös että se ohjeistus tulee tarpeeksi ajoissa haluan myös arvoisa puhemies kiittää ennen kaikkea suomen opettajia täytyy sanoa että he ovat nyt aikamoisen urakan edessä tiedän näin omasta kokemuksestani olen opettaja koulutukseltani itseäni eikä kovin montaa kollegaa silloin yhdessä vaiheessa kiinnostanut opetella uusia järjestelmiä ja tapoja käyttää näitä laitteita viikko sitten tapasin vanhoja kollegoitani jotka sanoivat että nyt on ollut pakko opetella järjestelmät ja alkaa tehdä ja tuottaa sitä oppisisältöä myös sitä kautta se on ollut tietyllä tapaa pakko mutta se on on ollut hyvä asia ehkä tämä myös opettaa sitä että voitaisiin kehittää entistä enemmän myös jonain päivänä sitten opetus ja kulttuuriministeriön piirissäkin ja opetushallituksen piirissä erilaisia tapoja opettaa ja oppia kyllä opettajat nyt näinä päivinä aikamoisiin suorituksiin venyvät ja heille siitä suuri kiitos ja myöskin arvostuksen osoitus kysymys varmaan tästä on jo vähän täällä keskusteltu on tietysti nämä vastuut ja velvollisuudet eli se että eihän voi olla niin että kunta opetuksen järjestäjänä kantaa kaiken vastuun näistä oppilaista myös siinä tapauksessa kun he ovat koulussa etäopetuksessa eli se mitä kotona tapahtuu tapaturmia tai muuta että se olisi kaikki kuntien vastuulla tai mikä vakuutus sen korvaa tietysti on omat tapaturmavakuutukset ja muuta mutta miten vakuutusyhtiöt suhtautuvat esimerkiksi tämmöiseen tilanteeseen me olemme siis täysin uudessa tilanteessa ei tällaista ole ollut mutta tulee vain itse kuntapäättäjänä mieleen että miten sitten siellä näihin asioihin

kaikille edustajille hyvästä keskustelusta aiheellisista huomioista ja hyvistä kysymyksistä ja ehkä liittyen tähän viestiin suomalaisille vanhemmille ja huoltajille siinähän me olemme kaikki vastuussa ja minusta on ollut hienoa myöskin että näissä poikkeuksellisissa olosuhteissa suomalaiset päättäjät ovat tehneet yhteistyötä siinä että saadaan se viesti tästä etäopetuksen ensisijaisuudesta kaikkiin koteihin koteihin perille muutama käytännön kysymys jotka tässä nousivat esille liittyen muun muassa oppilashuoltoon ja kouluruokailuun

asetuksen osalta meidän käyttämä muotoilu on se että se pitää järjestää siinä laajuudessa kuin on mahdollista toteuttaa ja se muotoilu jättää kyllä kunnille harkintavaltaa sen suhteen meillä on paljon kuntia jotka ovat sitten tässä mainittiin yhtenä esimerkkinä vantaa missä se on rajattu lastensuojeluasiakkuuksiin ja lappeenrannassa on tarvepohjaisesti kartoitettu tilannetta oppilashuollon osalta sama asia eli kyllä se mahdollistaa edelleen sen että pidetään palvelut pystyssä ja ehkä etä tai puhelinneuvonnankin kautta pystytään järjestämään oppilashuoltoa myöskin muutoin kuin kasvotusten tapahtuvien tapaamisten kautta vaikka sekin on thln

itse painottanut sitä että totta kai siinäkin järjestämisessä pitäisi nyt huomioida se mitä me pyrimme tekemään näillä poikkeuksellisen rajoittavilla toimilla myöskin opetussektorin puolella eli näiden lähikontaktien vähentäminen että se ei saa unohtua myöskään silloin kun kunnissa sitten tehdään järjestelyjä ehkä eritoten tämän kouluruuan suhteen olemme myöskin käyneet alustavia keskusteluja siitä onko lisämäärärahatarpeita liittyen esimerkiksi näihin etäopetuslaitteisiin mutta ainakin tässä vaiheessa näyttää siltä että aika monet kunnat ovat itse asiassa panostaneet jo aikaisemmin paljon näihin digitaalisiin oppimisympäristöihin oppimateriaaleihin ja laitteisiin mutta tämänkaltaista kartoitusta on on meneillään tekeillä ehkä yleisesti voi vielä sen huomion nostaa esille kun tässä monet ovat kiittäneet opetusalan ammattilaisia että kyllä minun mielestäni suomalainen koulutusjärjestelmä tässä täysin poikkeuksellisessa tilanteessa todellakin on osoittanut oman vahvuutensa eli meidän varhaiskasvatuksen ammattilaiset opettajat rehtorit sivistystoimen työntekijät käytännössä päivässä onnistuivat siirtymään poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin etäopetukseen ja jopa peruskoululaisten osalta miltä osin meidän ei kunnolla tunne tätä etäopetuksen käsitettä vaan vaan on sen sijaan puhuttu poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä eli todellakin itsekin haluan kiittää kaikkia niitä suomalaisia jotka ovat tehneet kovaa työtä tämän mahdollistamiseksi ja ja jotka joutuvat kyllä tulevienkin viikkojen aikana aikamoisiin suorituksiin jotta saadaan tätä ylläpidettyä kuten tässä on monissa puheenvuoroissa tuotu esille ongelmatontahan tämä ei suinkaan ole millään tavalla mitä tulee esimerkiksi oppimiseroihin mitä tulee perheiden tilanteisiin opettajien jaksamiseen tiedetään että on haastavampaa tukea tuen tarpeessa olevia oppilaita tällaisessa tilanteessa vaikka erityisen tuen päätöksen ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevat voivat saada lähiopetusta omasta koulustaan niin meillä on kuitenkin iso joukko muita oppilaita joiden kohdalla emme nyt pysty samalla tavalla takaamaan oppimisen tukea kuin normaalitilanteessa koulussa ja tiedetään myöskin että perheiden tilanteet vaihtelevat paljon

kun tässä todettiin että että ykkös viiva kolmas luokkalaisten määrä ei nyt tässä vaiheessa ole kasvanut vaikka tätä linjausta jouduttiin tarkentamaan niin me toki tulemme nyt seuraamaan tätä koko ajan opetushallituksen ja aluehallintovirastojen kautta jotta meillä on kokonaiskäsitys siitä kuinka iso määrä oppilaita meillä suomessa on lähiopetuksessa mutta kuten monet edustajat ovat todenneet niin mitä pidemmälle tässä mennään sitä haastavampi tästä tilanteesta valitettavasti tulee ja se näkyy sitten vanhempien jaksamisessa se näkyy perheiden toimeentuloon liittyvien ongelmien lisääntymisessä ja näkyy varmasti myöskin siinä että silloin

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö kolme nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies valiokunnan puheenjohtajana haluan esitellä tämän valiokunnan mietinnön kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin johtokunnan kokoonpanoa ehdotetaan siis muutettavaksi siten että oikeusministeriö nimeäisi jatkossa johtokunnan jäsenistä nykyisen neljän sijasta viisi ei enää kuuluisi opetus ja kulttuuriministeriön nimeämää nimeämää jäsentä valiokunta perustelee tätä asiaa kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti on helsingin yliopiston yhteydessä toimiva tutkimusinstituutti se harjoittaa riippumatonta kriminologista ja oikeuspoliittista tutkimusta ottaen huomioon oikeusministeriön ja yhteiskunnan tietotarpeet se seuraa ja analysoi rikollisuutta rikollisuuden kontrollin ja seuraamusjärjestelmän toimintaa

pykälässä tarkoitettu johtokunta jonka asettaa helsingin yliopiston rehtori johtokuntaan kuuluu yhdeksän jäsentä joista oikeusministeriö nimeää neljä ja opetus ja kulttuuriministeriö yhden lisäksi henkilöstö valitsee keskuudestaan yhden jäsenen hallituksen esityksen mukaan oikeusministeriö nimeää jatkossa johtokunnan jäsenistä viisi nykyisen neljän sijasta eikä johtokuntaan enää siten kuulu opetus ja kulttuuriministeriön nimeämää jäsentä esityksen mukaan opetus ja kulttuuriministeriön ei ole enää tarpeen olla edustettuna instituutin johtokunnassa kun instituutin toiminta on vakiintunut osaksi helsingin yliopistoa instituutin tutkimus seuranta ja muu toiminta kohdistuu oikeusministeriön toiminnan alaan kuuluviin asioihin oikeusministeriö ja helsingin yliopisto kannattavat esitystä hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella sivistysvaliokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja valiokunta ehdottaa hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana haluan vielä sanoa instituutin toiminnan rahoituksesta koska se nousi siellä valiokuntakuulemisessa hallituksen esityksessä todetaan että kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti otetaan huomioon helsingin yliopiston valtion rahoituksessa valtakunnallisena tehtävänä instituutille toimitettu valtion rahoitus valtakunnallisen tehtävän vuoksi on saadun selvityksen mukaan noin kaksi miljoonaa euroa vuodessa mikä vastaa instituutin aiempaakin rahoitustasoa

uudistettaessa kunkin valtakunnallisen tehtävän tarkoituksenmukaisuus ja tarve on tarkoitus arvioida tapauskohtaisesti selvityksessään ministeriö ilmoittaa varautuvansa osaltaan huolehtimaan sovitusta rahoitusvelvoitteesta sivistysvaliokunta painottaa kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin erityisen valtakunnallisen tehtävän merkitystä lainsäädännön ja ja lainvalmistelun tasolla valiokunta pitää erittäin tärkeänä että opetus ja kulttuuriministeriö jatkossa huolellisesti arvioi suunniteltujen yliopiston rahoitusmallin muutosten vaikutuksia myös instituutin mahdollisuuksiin toteuttaa sille annettua merkittävää erityistehtävää mutta kuten totesin meidän päätösesityksemme tästä varsinaisesta hallituksen esityksestä on että eduskunta hyväksyisi muuttamattomana hallituksen esitykseen yksitoista kautta

sisältyvän lakiehdotuksen kiitos

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

käsittelyssä on vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annettu lakiesitys

muuttaminen ympäristövaliokunta käsitteli asiaa huolella kuullen asiantuntijoita antoi yksimielisen mietinnön tähän asiaan liittyy kovin vähäpätöiset asiat kokonaisuuden kannalta kysymyshän on siitä että tarvittaessa annetaan jatkoaikaa näiden hoitosuunnitelmien toteutumiselle jos luonnonolosuhteet ovat olleet vaikeat ja sen hoitosuunnitelman toteutuminen ei ole tapahtunut ylivoimaisten esteiden takia niin tämän lainmuutoksen myötä voidaan myöntää jatkoaikaa samoin tässä lakiesityksessä muutetaan sitä että ympäristövaikutusten arviointeihin liittyy monesti erilaisten näytteidenottoa ja keruuta tuolla maasto olosuhteissa tällä lainsäädännön muutoksella viranomainen saa sitten tarkat rajat ja ohjeet siitä miten hänen tulee toimia virkatehtävää hoitaessaan päällisin puolin katsottuna hyvin vähäpätöinen

kuten nykyinen perustuslaki sanoo meidän on kansalaisille määrättävistä oikeuksista ja velvollisuuksista aina säädettävä lailla ja tässä tuleekin arvoisa puhemies se iso asia esille kun nyt merkitään viranomaisen oikeudet ja velvollisuudet tätä virkatehtävää hoitaessaan mitkä ovat hänen oikeutensa näyttöönotossa niin korostan että tässä samassa yhteydessä nousee väkisin esille toinen asia jos puhemies sallii lyhyt esimerkki tulevista päätöksistä parhaillaan ollaan suunnittelemassa suomeen suuria luonnonsuojelualueita joissa ollaan poistamassa käytännössä metsästysoikeuksia hyvin hyvin monelta alueelta kuten muun muassa kotikunnassani ympäristöministeriössä ollaan vakavasti sitä mieltä pelkkä asetuksenantovaltuuden piiriin kuuluva asia näinhän ei suinkaan ole jos kerran merenhoitosuunnitelmien ja ympäristövaikutusten arviointien suhteen joudutaan lakia muuttamaan jotta näytteenotto saa tarkat rajat mitä lain mukaan saa tehdä ja se vaatii lainmuutoksen niin kuin tässä esityksessä nimenomaan on niin sitten kun ollaan poistamassa valtavat alueet metsästysalueista ja ihmisten oikeuksia loukataan ja se muka olisi vain asetuksenantovaltuuden nojalla tapahtuva asia niin tämä kannattaa arvoisa puhemies pitää mielessä näin tärkeässä asiassa tämä asia on hyvin vähäpätöinen mutta äsken mainitsemani asia on erittäin vakava ja erittäin kauaskantoinen toivon että eduskunta muistaa tämän kun sitten seuraavaksi käsitellään esimerkiksi metsästysasioita että nykyisen perustuslain mukaan kansalaisten oikeudet ja

asetetaan kuitenkin selkeät rajat sille viranomaisen toiminnalle täytyy pitää kaikessa toiminnassa mielessä ja edustaja hoskosen lailla jaan tämän huolen siitä että esimerkiksi nyt kun näitä uusia luonnonsuojelualueita kaavaillaan sieltä oltaisiin pelkästään asetustasoisella päätöksellä poistamassa kansalaisten olemassa olevia oikeuksia metsästykseen ja mahdollisesti kalastukseen ja myös muuhun luonnontuotteiden keruuseen

ihan varma mitä puhuja tarkoittaa tässä asiassa kyllä tuntuu siltä että siinä on järkeä kun pohditaan perusoikeuksia niin tuntuisi siltä että pelkkä asetus ei olisi lakiteitse tapahtuva asian käsittely jota edustaja hoskonen tässä esitti ainakin minusta tuntuu järkeenkäyvältä en tiedä sen äärettömän tärkeydestä ollenkaan mitään
koetetaan pitää arvoisat edustajat tämä keskustelu tässä aiheessa ei mennä merta edemmäs kalaan
arvoisa puhemies minäkään en mene nyt merelle eli anteeksi vain mutta hoskosen puheenvuoro oli todella hyvä minulla on lähinnä kysymys tähän liittyen että kun kun lainsäädäntöä annetaan niin yleensähän asetuksenantovelvollisuus tai

tämäntyyppiset ovat aina lain perusteluissa jos valiokunta haluaa niin sehän voi vaatia se asetus käy eduskunnassa ja tämä on semmoinen asia mikä pitää ottaa lainsäädännössä tulevaisuudessa huomioon

lakia muuttamassa nimenomaan ympäristövaikutusten arviointia koskevaa lakia tämä lakiesitys olkoon todiste siitä että kun viranomainen toimii on ympäristövaikutusten lainmukaista arviointia tekemässä vaikka jotakin hanketta koskien niin nyt hänelle lakiin kirjataan selkeät oikeudet millä hän niitä näytteitä ja maastotarkastuksia tekee aivan looginen ja aivan selkeä viesti eduskunnalta siihen miten tulee toimia uuden perustuslain hengessä meidän tulee nämä velvollisuudet kirjata nimenomaan lakiin ja sitähän tässä nyt juuri ollaan tekemässä kysymys yksittäisenä tekona näytteenotto vaikka vesinäytteenotto rannassa on tapahtumana kovin vähäpätöinen mutta sekin kirjataan lakiin että näin saa toimia minkä takia sitten jossakin isossa yhteydessä valtavaa määrää ihmisiä koskeva laki ohitetaan asetuksenantovaltuudella eihän näin voi olla kyllä tässä pitää eduskunnan jämäköityä siinä että ihmisten oikeuksista pidetään kiinni ja jos oikeuksia rajoitetaan tai annetaan jopa lisäoikeuksia ne säädetään aina lailla se on eduskunnan velvollisuus ja ymmärrän edustaja kiljusen erinomaisen puheenvuoron siitä että hän lakia paljon tuntevana henkilönä osaa nämä mittakaavat hallita

arvoisa puhemies nyt käsittelemme todella äärettömän tärkeää asiaa lisätalousarvion suuruus on kolmesataakahdeksankymmentäyhdeksän miljoonaa euroa mutta se liittyy tavattoman tärkeään kokonaisuuteen jonka hintalappu tulee olemaan moninkertainen kolmasosa kaikista edustajista on pyytänyt puheenvuoron tähän asiaan ja täytyy tietysti kysyä itseltään että mitä erityistä aion nyt tässä sanoa kunnianhimoinen tavoitteeni on yrittää nivoa yhteen kaksi asiaa tämän meneillään olevan koronaepidemiakriisin taloudelliset seuraukset ja terveydelliset seuraukset nyt ei ole valtioneuvoston edustajia paikalla mutta viittaan siihen että me emme ottaneet käyttöön viime viikolla valmiuslain kahdeksattakymmenettäyhdeksättä pykälää jossa todetaan että poikkeusoloissa eduskunnalle annettua hallituksen esitystä sovelletaan jo ennen kuin eduskunta on päättänyt lisätalousarviosta jos eduskunta antaa tähän suostumuksensa me siis etenemme tässä lisätalousarviossa perinteisellä eli normaalilla tavalla itse tästä tilanteesta johon nyt tämä lisätalousarvio asettuu ja käytän nyt tietoisesti vähän räväkkää ilmaisua me olemme ottaneet käyttöön tämän koronaepidemian torjunnassa poltetun maan taktiikan tarkoitan tällä sitä että meillä on vihollinen johon ei ole täsmäasetta täsmäase olisi esimerkiksi sellainen kun vuonna kahdeksankymmentäviisi suomessa me viidessä viikossa saimme yhdeksällekymmenelleviidelle prosentille meidän väestöstämme niin sanotun sokeripalarokotteen silloin uhkaavan polioinfektion uhatessa mutta sellaista meillä ei nyt ole käytössä toinen lähes täsmäase olisi se jos meillä olisi testejä jotka olisivat nopeita varmoja ja halpoja ja joita voitaisiin tehdä sadointuhansin määrin hyvin nopeasti tällöinhän me pääsisimme tilanteeseen jossa me löytäisimme taudinkantajat voisimme eristää heidät ja silloin meidän ei tarvitsisi muun yhteiskunnan osalta mennä niin rajuihin rajoittamistoimenpiteisiin kuin me olemme nyt menneet

valinneet mallin jossa me lähdemme hyvin voimakkaasti rajoittamaan ihmisten kontakteja itse tuen tätä mallia olen siitä viimeksi tänään ollut radiokeskustelussa jossa olen asettunut sille kannalle mitä tänään on tulossakin että tulee vielä voimakkaampia rajoituksia mutta mehän tällä teemme mittavat vauriot meidän talouselämälle tosin tämä on tietenkin harkittu ratkaisu tässä tilanteessa lääkäritaustastani huolimatta olen yhtä huolestunut tästä taloudesta kuin tästä terveysvaikutuksesta vaikka tietysti tässä mennään terveys ja terveydenhuolto edellä mikä tämä hintalappu tulee näistä taloudellisista vaikutuksista olemaan esitän hyvin tällaisen yleisen makrotason arvion meidän kansantaloutemme on kaksisataaneljäkymmentä miljardia euroa jos me nyt kolmen kuukauden ajan siitä päivittäisestä keskiarvosta seitsemästäsadasta miljoonasta leikkaamme tai joudumme leikkaamaan pois neljänneksen tai kolmasosan niin käytännössä hintalappu on viisitoista viiva

neljä kertaa kalliimpaa kuin suomessa saattaa olla riittävä ja vastata tuota samaa kokonaisuutta tietysti tärkein taso puhuin äsken yleisestä tasosta on se ihminen se yrittäjä se ammatinharjoittaja perheenjäsenet siellä nyt kysymys on siitä millä tavalla meidän hallintomme pystyy sen mittavan avun jota suunnittelemme kohdentamaan sinne yritystasolle ja ihmistasolle niin että vaikuttavuus sen hyöty on mahdollisimman suuri ja oikeudenmukainen tämä tulee olemaan tämä suuri suuri haaste tässä koko asiassa mutta niin kuin sanottu tällä kertaa meillä on kolmensadankahdeksankymmenenyhdeksän miljoonan euron lisätalousarviopaketti jossa kohdennamme rahoja sekä näihin poikkeusolosuhteisiin että muun muassa thllle ja ja eräisiin tärkeisiin talouselämän kohtiin muun muassa luoville aloille ja ja majoituselinkeinoon mutta kokonaisuutena kysymys tulee olemaan miljardeista euroista on arvioitu myös tämän vaikutuksia kuntatalouteen en rohkene nyt itse mitään tarkkaa kysyimme sitä tänään hallintovaliokunnassa kuntaministeri paaterolta mutta itse luulen käytän tietoisesti sanaa luulen että kysymys on siitä että menetämme varmasti miljardin verotuloja ja kulumme ovat miljardin verran suuremmat kuin olisivat muuten jolloin vaje kasvaa kahdella miljardilla tämä on jopa vähän rohkeampi tai suurempi arvio kuin minkä kuntaliitto on esittänyt mutta kannatan voimakkaasti tietenkin tätä lisätalousarviota

arvoisa herra puhemies on tärkeää että hallituksen ensimmäinen lisätalousarvio on nyt käsittelyssä resursseja pitää laittaa paljon ja aggressiivisesti mutta totta kai myös tarkoituksenmukaisesti viruksen leviämisen estämiseen seuraamiseen siltä suojautumiseen ja hoitoon mallia voi hakea jo monista maista jotka ovat kovilla toimillaan saaneet uusien tartuntojen määrän laskemaan tämä maksaa mutta vain taskurahoja verrattuna siihen skenaarioon ettemme saa epidemiaa taltutettua nopeasti ministerien pitäisi myös välittömästi selvittää ja toimeenpanna suorat yritystuet etenkin pienille ja keskisuurille yrityksille ja näin ollen estää muuten väistämättömiä edessä olevia konkursseja business finlandille on tullut yrityksiltä tukihakemuksia alle viikossa saman verran kuin normaalisti vuodessa ja lomautettuja on jo pelkästään uudellamaalla lähes satatuhatta satsaukset yrityksiin ja niiden työntekijöihin on myös suora sijoitus terveyteen ja tulevaisuuteen koska kukaan ei halua yhdeksänkymmentä luvun laman kaltaista itsemurhien aaltoa sekä kaikkia muita laman mukana tulleita inhimillisiä ongelmia

puhemies elämme kriisin keskellä jonka vakavuus kirkastuu meille päivä päivältä paremmin vasta reilu viikko sitten haluan korostaa vasta reilu viikko sitten maanantaina hallitus ilmoitti suomen olevan poikkeusoloissa jo seuraavana päivänä eduskunnalle annettiin valmiuslain käyttöönottoasetukset ja jo saman viikon perjantaina hallitus ilmoitti yrityksille ja työmarkkinoille suunnatusta tukipaketista sekä lisätalousarvioesityksestä lisätalousarvion turvin hallitus haluaa turvata niin ihmisten terveyttä toimeentuloa ja työpaikkoja kuin yritysten rahoitusta yksikään työntekijä tai yritys ei ole syyllinen olemassa olevaan tilanteeseen siksi tuki on näissä olosuhteissa välttämätöntä tässä hetkessä hallituksella ja meillä täällä eduskunnassa ei ole mitään tärkeämpää tehtävää kuin tukea yhteiskuntamme läpi tämän kovan koettelemuksen siihen tarvitaan tietysti rahoitusta mutta myös yhteistyötä aivan jokaisella sektorilla on ollut ilo nähdä millaiseen yhteistyöhön nyt jo monissa asioissa on ympäri suomea ryhdytty korona on meidän yhteinen haaste arvoisa puhemies sosiaali ja terveysministeriön hallinnonala on tällä hetkellä erittäin kovassa paineessa koronaepidemian vuoksi erityisesti ne henkilöt jotka työskentelevät terveydenhuollossa meidän eturintamassa heille tässä kohtaa jo suuret kiitokset ja tsempin toivotukset nyt tälle hallinnonalalle esitetään neljänkymmenenkolmen pilkku kahdeksan miljoonan määrärahalisäystä tällä rahoituksella turvataan se että pärjäämme parhaalla mahdollisella tavalla tämän epidemiatilanteen kanssa nyt ja mahdollisesti myös tulevaisuudessa myös määrärahalisäys terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenoihin on tärkeä näin pystytään lisäämään laboratoriokapasiteettia ja se puolestaan edellyttää erilaisten tarvikkeiden ja reagenssien hankintaa on myös huomioitava että tällaisessa tilanteessa hintataso on valitettavasti kasvussa jatkuva viestintä on poikkeusolosuhteissa keskeistä ajankohtaisen tilannekuvan välittämiseksi kansalaisille kansalaisten tulee saada oikeaa ja luotettavaa tietoa ja tässä kohtaa korostan sanaa luotettavaa siksi viestintään osoitettu määrärahalisäys on tärkeä tällä toteutetaan sekä kaikkiin kotitalouksiin jaettava kansalaiskirje että jatkuva viestintä ajankohtaisesta koronaepidemiaan liittyvästä tilannekuvasta kansalaisille tähänastisesta viestinnästä ja hyvästä ja selkeästä sellaisesta haluan hallitusta myöskin kiittää on tärkeää että jatkossa sairaanhoitopiirimme ovat nykyistä paremmin varautuneita vastaavankaltaisiin tilanteisiin testauslaitteisiin ja lääkinnällisten laitteiden hankintaan on nyt panostettava sekä näihin että huoltovarmuuskeskuksen menoihin osoitettava kahdenkymmenenkuuden miljoonan euron lisäys on tärkeä erityisesti suojavarusteet ovat tässä tilanteessa kriittinen hankintakohde myös osallistuminen viiden miljoonan euron panoksella

rokotteen tutkimus ja kehittämistyöhön on tärkeää kuvaa sitä että tahtotila koronaepidemian kukistamiseksi on selvä arvoisa puhemies yritysten tukeminen työmarkkinoiden turvaaminen ja pikaiset määrärahat sosiaali ja terveysministeriölle ovat ensimmäisiä ja välittömiä toimia tässä tilanteessa lisäbudjetteja tullaan tarvitsemaan kuitenkin lisää tiedämme kuntatalouden jo ennestään haastavan tilanteen ja koronaepidemian vaikutukset kuntien tilanteeseen tulevat olemaan mittavia kuinka mittavia sitä me emme tiedä kukaan tilannetta kunnissa onkin arvioitava jatkuvasti on myös oletettavaa että lähitulevaisuudessa joudumme tekemään rakenteellisia uudistuksia julkisen talouden kestävyyden turvaamiseksi yhtä kaikki tämä lisätalousarvio pitää sisällään ne ensisijaiset toimet jotka tässä vaiheessa tarvitsemme luomaan turvaa ja toimintaedellytyksiä haastavassa ja uudessa tilanteessa edelleen on paljon kysymyksiä ja epävarmuutta koskivatpa ne yksittäisiä ihmisiä yrityksiä tai kuntia joka päivä lisää haluan kuitenkin tässä yhteydessä kiittää hallitusta nopeasta toiminnasta ja korostaa sitä että kriisissäkin toimenpiteiden tulee olla harkittuja eikä hätiköityjä

arvoisa puhemies koronavirusta vastaan kehitetään parhaillaan kuumeisesti myös rokotetta hallituksen lisätalousarviossa ehdotetaan että suomi tukee rokotetutkimustyötä neljällä miljoonalla eurolla epidemiavalmiusinnovaatiokoalitio cepin kautta sekä miljoonalla eurolla kansainvälisen rokoteinstituutin ivin kautta on tärkeää että suomi osallistuu rokotteen kehitystyöhön ja että rokote saadaan kehitettyä mahdollisimman nopeasti rokotteen avulla tauti saataneen taltutettua varsinkin jos ja kun tartuntakierroksia tulee lisää tutkimukseen ja kehitystyöhön kohdistuvat panostukset ovat välttämättömiä vain tukemalla tätä työtä voimme olla mukana ennaltaehkäisemässä tautien leviämistä ja olla paremmin varautuneita samankaltaisiin tilanteisiin tulevaisuudessa tuen vahvasti hallituksen lisätalousarviota

arvoisa puhemies tässä tilanteessa on liian aikaista harkita elvytystoimia meidän on ensisijaisesti varmistettava varmistettava ettei likviditeettikriisi pahene vasta kun olemme päässeet pahimman kriisin yli myrskyn laannuttua voimme arvioida tilanteen vakavuuden voimme kuitenkin varmasti jo tässä vaiheessa todeta että kansalliset taloudelliset haasteemme haasteemme tulevat olemaan paljon laajemmat kuin mitä ne olivat ennen pandemiaa on varmaa että poikkeustilanne menee ohi jonakin päivänä ja silloin meillä koittaa paluu uuteen normaaliin toivon että hallitus jo tässä vaiheessa miettii millä tavoin taloutta ja työllisyyttä lähdetään parantamaan kun se päivä koittaa

arvoisa puhemies me elämme tällä hetkellä tilanteessa joka vaatii kaikilta yhteiskunnan toimijoilta aivan valtavia ponnistuksia ja tässä salissa on tämän päivän aikana kuultu jo useita hyviä ja hyvin rakentavia puheenvuoroja lämpimät kiitokset siitä kaikille kollegoille hallitus on osaltaan toiminut vastuullisesti ja päämäärätietoisesti hyvin nopeastikin muuttuvassa toimintaympäristössä ja siksi on paikallaan myös kiittää hallitusta jo tähän mennessä tehdystä työstä meidän kaikkien suomalaisten hyväksi tämä hallituksen ensimmäinen lisätalousarvio on saatu käsittelyyn nyt ennätysnopeasti ja siihen sisältyvä talouden tukipaketti on mittaluokaltaan merkittävä ja vastaa tällä hetkellä välittömiin ja akuutteihin tarpeisiin samalla siinä ennakoidaan tulevia haasteita jotka kohdistuvat kansalaisten terveyteen toimeentuloon turvallisuuteen elinkeinoelämän ja yritysten toimintaedellytyksiin hallituksen päämääränä on suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän toimivuuden viranomaisten voimavarojen sekä suomalaisen työn turvaaminen on varmistaa hoito kaikille sitä tarvitseville ja toisaalta estää siirtymä lomautusaalloista massatyöttömyyteen vaikka monissa perheissä ja kotitalouksissa eletään nyt poikkeuksellisissa oloissa on arjen sujuvuutta tuettava kaikin mahdollisin keinoin kuten aina ennenkin kriisien keskellä kansalaisyhteiskunnan ja vapaaehtoistyön merkitys on suuri antakaamme siis täysi tuki myös sille
arvoisa puhemies on tärkeää että terveydenhuollon rahoitusta lisätään sillä sen toimintakyky on varmistettava kaikissa olosuhteissa haluan myös itse korostaa terveydenhuollon henkilöstön turvallisuutta he toimivat tällä hetkellä hyvin vaativissa olosuhteissa raskasta työtä tehden oli hienoa kuulla että huoltovarmuuskeskuksen varastoja aletaan purkaa ja että sosiaali ja ja huoltovarmuuskeskus yhdessä toteuttavat myös lisähankintoja jotta tarvittavat hoitotarvikkeet ja suojavälineet riittävät kaikkialla maassa yritysten maksuvalmiuden varmistaminen on nyt välttämätöntä konkurssiaallon välttämiseksi ja tähän hallituksen mittava paketti vastaa hyvin sen lisäksi toimenpiteet yrittäjien toimeentulon turvaamiseksi ovat ainutlaatuisia eläke ja veromaksuihin tehtävien joustojen ohella erityisesti työttömyysturvan ulottaminen yrittäjiin tuo välittömän avun toimeentulonsa täysin menettäville ihmisille

on erinomaista että hallitus on selkeästi viestinyt että jatkotoimia valmistellaan päätöksentekoon hallitus on sitoutunut tukemaan kuntia kriisin keskellä kunnat vastaavat toiminnallaan siitä että yhteiskuntamme pyörii ja ihmisistä pidetään huolta laajempi arvio kuntatalouden tilasta ja vaadittavista toimenpiteistä on valmisteltava mahdollisimman pian pelkkä yhteisöverotuoton kompensointi ei riitä sillä sen suhteen kunnat ovat jo lähtökohtaisesti hyvin eriarvoisessa asemassa siksi kuntakohtainen tarkastelu on tarpeen joudumme varmasti puuttumaan myös valtionosuuksiin jotta kunnissa puolestaan olisi mahdollisuus välttää mittavat lomautukset irtisanomisista puhumattakaan ilman valtion tukea suomalainen kuntakenttä ei kuitenkaan nyt pärjää elämä jatkuu tämän kriisin jälkeenkin ja siksi kunnissa on kyettävä pitämään osaavasta henkilöstöstä huolta ihmisten oikeus toimeentuloon ja sosiaaliturvaan on perustuslaillinen oikeus josta on pidettävä kiinni myös poikkeusolosuhteissa siksi kelan resursseihin on seuraavan lisätalousarvion yhteydessä kiinnitettävä erityistä huomiota on odotettavissa että ja toimeentulotuen sairaus ja tartuntapäivärahan sekä yleisen asumistuen tarve tulee kasvamaan näihin menoihin on varauduttava ja varmistettava hakemusten käsittely tämä edellyttää joustoa myös jatkossa omalta järjestelmältämme haluan lopuksi vielä todeta että tämä kriisi iskee kaikkein kovimmin jo ennestään heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin olen huolissani syrjäytyneistä nuorista yksinäisistä vanhuksista köyhistä lastensuojelua tarvitsevista perheistä sekä päihde ja mielenterveyspotilaista

me tarvitsemme nyt todella paljon yhteistyötä viranomaisten valtion ja kuntien ja meidän päättäjien välillä yli puoluerajojen arvoisa puhemies oli vaikuttavaa kuinka nopeasti työmarkkinajärjestöt löysivät yhteisymmärryksen keinoista joita nyt hallitus panee laajalti toimeen aika jossa elämme koettelee kansantalouttamme mutta erityisesti se haastaa kansalaisten henkistä kriisikestävyyttä tuota kestävyyttä vaaditaan myös meiltä pidetään pää kylmänä ja vedetään yhtä köyttä sillä tästä

arvoisa puhemies tilanne on nyt korutonta kertomaa sekä terveyden että talouden näkökulmasta nyt hallituksen pitää antaa selkokielisiä ohjeita ja määräyksiä ja kansalaisten noudattaa niitä tinkimättömästi sillä pelastetaan nyt ihmishenkiä lisätalousarviossa kiinnitetään huomiota oikeisiin asioihin mutta nyt on huolehdittava että panoksia joita voidaan irrottaa suunnataan niin että vaikutukset ovat mahdollisimman tehokkaita tämä kriisi on tullut hoidettavaksi ja se pitää tehdä hallitus on kertonut viidentoista miljardin paketista yritysten tukemiseksi mitä tämä tarkoittaa käytännössä tästä ollaan ymmällä yrittäjäkentässä mika lintilä totesi äsken että nyt haetaan uusia malleja tukea pieniä yrityksiä nyt sille on tarvetta tässä esimerkkiviesti pohjanmaalta nyt ihmetyttää tämä tuki mitä yrittäjille on luvattu ely keskus saamassa rahaa eikä ole muuta tarjota kuin jotain business finland rahoitusta millä ei ole mitään merkitystä palvelualoille huoltoasemayrittäjänä kaksikymmentä vuotta ja täysin eturintamassa tässä sopassa tilanne on se että kaikki on lomautettu ja aukioloaikoja supistettu ei täällä mitään kehitystyötä tehdä että business finland tukea täällä karsitaan kuluja ja ollaan hallitsemattomassa syöksykierteessä olisi olettanut puheiden perusteella että jotain rahallista tukea saisi olemme ahdingossa meistä riippumattomista syistä ja lääkkeeksi tarjotaan velanottoa ely keskus myös luuli viime viikolla että heillä on jotain tarjottavaa tänään siis eilen kun asianomainen yrittäjä on asiaa selvittänyt tiedustelun tuloksena ei siellä mitään ole tällaisia viestejä tulee nyt kaikkialta en syytä ketään vaan haen ratkaisuja tätä määrärahaa pitää korottaa ja aivan ensimmäiseksi kehotan vakavasti miettimään perusteita business finland tuelle jos kriteerinä on kehityshankkeet niin sitten yrityksen toiminnan sopeuttamisen sillä perusteella että yritys voi jatkaa toimintaansa äkkipysähdyksen jälkeen pitää olla nyt yksi kriteerit täyttävä hanke toinen viesti puolestaan kertoo että finnveran takaaman rahoituksen saaminen vakavaraiselle yritykselle tyssäsi siihen että yksi pankkiryhmä sanoi että heillä on vaikeuksia saada finnveran takauksia onko tässä pankkiryhmien välillä nyt eroavaisuuksia ja pankit eri asemassa suomessa tähän olisi hyvä saada vastaus arvoisa puhemies kokoomus on tekemässä lisätalousarvioon täydennysesityksiä siitä syystä että tilanne muuttuu koko ajan niin kuin tässäkin salissa on todettu valtiovarainministeriön esityksessä mainittiin että lisätalousarvioita tulee pian lisää tulevissa esityksissä tuleekin huomioida huoltovarmuuteen liittyviä kysymyksiä elintarvikkeiden saatavuus on tärkeä osa huoltovarmuutta ja kansalaisten kannalta ykkösasioita on siis huolehdittava työvoiman liikkuvuudesta tilanteessa jossa yleistä liikkumista rajoitetaan elintarviketuotanto tarvitsee myös ensi kesänä kausityöntekijänsä samoin on huolehdittava vielä tiukemmin energiaomavaraisuudestamme kun kriisin talousvaikutukset ovat pitkät ja talvi tulee arvoisa puhemies tulevaisuudessakin säännöllisin väliajoin

ovat poikkeuksellisen kriisin edessä ja silloin tarvitaan poikkeuksellista tukea on todella välttämätöntä että lisätalousarvio on saatu eduskuntaan kiitos sitä hallitukselle mutta kuten edellinenkin puhuja puhuja totesi niin tilanne elää koko ajan ja tämä esitys on jo mittakaavaltaan liian pieni siksi kokoomus jättää lisätalousarvion vastalauseessa seitsemän muutosta jotka toivomme hallituspuolueiden huomioivan meidän on tästä kriisistä selvittävä tehdään vain yhteistyössä valtava määrä yrittäjiä on ajautunut kriisiin kassavirran tyrehdyttyä ongelmia on kaiken kokoisilla yrityksillä mutta eritoten pienillä yksinyrittäjillä ja toiminimiyrittäjillä siellä tilanne on todella kestämätön eikä varmasti siellä kestetä enää monta päivää sen takia suoraa tukea on on saatava

on terveydenhuollon toimintakyvystä huolehtiminen se on olennaista todella vakavia viestejä olen saanut entisiltä kollegoilta terveydenhuollon ammattilaisilta että henkilöstöä kehotetaan säästämään suojaimia ja käyttämään niitä vastoin normaalikäytäntöä tai käyttöohjeita hätä on todellinen jos haluamme terveydenhuollon toimintakyvyn ylläpitää ja ja siitä huolehtia niin silloin meidän on huolehdittava siitä että suojavarusteita on on riittävästi se on ainut keino pitää terveenä ja ja hengissä terveydenhuoltohenkilöstö tarvitsee kaiken tuen riittävät suojavarusteet ja myöskin ohjeet miten suojavarusteita käytetään on tietenkin hyvä sanoa että tukea tarvitsevat kaikki kriittisillä aloilla toimivat ja ja suojaimiakin tarvitaan muualla mutta nostan tässä nyt terveydenhuoltohenkilöstön haluan tässä sanoa kun täällä on iloittu iloittu siitä että varmuusvarastot avataan se on toki välttämätöntä mutta on sanottava että on erittäin vakavaa että että varmuusvarastot on jouduttu avaamaan suojavarusteiden ehtymisen takia jo nyt

terveydenhuollolle on vasta alkumetreillä eli tuo epidemian piikki on vasta tulossa eli tuohon sairastuneiden ja ja tehohoitoa tarvitsevien ihmisten huippulukemaan on vielä hyvin pitkä matka se mikä tästä tilanteesta tekee vakavan arvoisa puhemies on se että sosiaali ja terveysministeriö ei ei ole vielä tähän päivään mennessä antanut ohjeita suojavarusteiden käyttämisestä tämän kertoi sosiaali ja terveysministeriö viime viikonloppuna eli ollaan askelia jäljessä eli nopeasti ohjeet tarvitaan

täytyy käyttää hyödyksi niin että hankinnat tehdään ja myöskin katsotaan voidaanko suojainten ja erilaisten laitteiden valmistusta käynnistää suomessa jotta me pääsemme vaikeiden aikojen yli nuo vaikeat ajat ovat tässä vasta tulossa olikin todella erinomaista että lääkintätarvikkeita koskevat eurooppalaiset standardit asetetaan komission pyynnöstä vapaasti

tarvita vain sairaanhoitopiireissä vaan niitä tarvitaan perusterveydenhuollossa siellä on pulaa korona asemilla niitä tarvitaan kotihoidossa pidän aika vakavana että kotihoitoon tuli ohje käyttää suusuojaimia vasta kahdeskymmenes kolmatta kun siellä ovat juuri ne kaikkein vaativimmassa tilanteessa olevat eli muistutan tässä että poikkeustilassa sosiaali ja terveysministeriö valtioneuvosto johtaa terveydenhuoltoa ja ohjeet on pikaisesti saatava

ja esitänkin että hallitus kannustaisi ja varmistaisi sen että kunnat käyttävät esimerkiksi palveluseteleitä että varmasti perusterveydenhuoltoon pääsee ihan lopuksi ilmaisen huoleni siitä että tässä lisätalousarviossa ei ole voimavaroja kansaneläkelaitoksen

arvoisa puhemies katsoin tänään facebook feediäni matkalla valtiovarainvaliokuntaan suru iskee päivityksiä päivityksiä lukiessa yksi kirjoittaa eilen se tehtiin päätös joka oli oikea ainoa mahdollinen mutta äärimmäisen raskas yrittäjäpuoliso sulki yksityisyrittäjänä pyörittämänsä ruokalaravintolat molemmat ovat kiinni tästä päivästä alkaen toistaiseksi toinen ystävä päivittää parturi kampaamon näkökulmasta jos et vielä ymmärrä mitä vallitsevatkin rajoitukset tarkoittavat yrittäjäperheelle voin avata sen verran että mikäli puolisoni ei voi harjoittaa yritystoimintaansa pelkkä kolmen kuukauden sulku aiheuttaa jo kymmenentuhannen euron velan eikä tässä puhuta menetetystä ansiosta vaan ihan puhtaasti niiden yrityksen juoksevien kulujen maksuista liiketoimintasuunnitelmassa kävimme läpi uhkakuvia tätä emme osanneet ennustaa kolmas yrittäjäystävä perustaa kosmetiikka alan yrittäjänä verkkokauppaa myy kursseja ja lahjakortteja tulevaan koettaa keksiä keinoja joilla selvitä korona ajan yli neljäs on esittävä taiteilija joka on vetäytynyt mökille odottamaan aikaa jolloin voisi palata töiden ja palkan piiriin viides matkailualan freelancer jonka kaikki työt lähitulevaisuudessa on peruttu arvoisa puhemies tämä kriisi kohtaa aiempia kriisejä enemmän omaa sisämarkkinaamme ja sen palvelualoja tämä ei valitettavasti poista sitä tosiasiaa että talouskriisi on käsillä myös kansainvälisillä markkinoilla toimia yrittäjien tueksi on hallitus päättänyt jo monta tämä lisätalousarvioesitys sisältää niitä samoin kuin kokonaisuudessaan viidentoista miljardin euron talouspaketti finlandin yritysten kehittämishankkeiden ja ely keskuksien kautta jaetaan erilaisille yrityksille tukea kriisistä selviytymiseksi ely keskuksien tuki on nimenomaan talous ja maksuvaikeuksissa oleville yrittäjille mitä edustaja sankelo kysyi samoin business finlandin satakaksikymmentäseitsemän pilkku viisi miljoonaa euroa on tuotantoketjujen häiriöiden paikkaamiseen

toivon todella että tässä vuokranantajat suuresta pieneen katsovat yhteistä etua ja ovat valmiita vuokrahelpotuksiin monen yrityksen kassavirta on myös vähissä jolloin tärkeäksi voi nousta se että voi laskuttaa tähän mennessä tehdyn työn vaikka laskutuspäivä olisi sovittu kauemmaksi tai urakan loppuun näissä pienissä toimissa toivon isojen toimijoiden kulkevan edellä seuraava lisätalousarvio tarvittaneen myös pian sillä tähän valmisteluun ei kelan ja kuntien taloustilanteen helpottaminen ole vielä ehtinyt mukaan kunnilla on tärkeä rooli pitää yllä palveluita myös poikkeusaikana tukea alueen yrittäjiä ja toimia vastuullisena työnantajana kunnat ovat toki keskenään erilaisessa asemassa vastaamaan koronan tuomiin haasteisiin mutta toivon hallituksen tavoin ettei lomautuksia tarvitsisi tässä kohtaa käynnistää henkilöstöltä varmasti löytyy joustoa siirtyä tukemaan toimialoja tai tehtäviä joissa työntekijöitä puuttuu kasvaneesta paineesta johtuen esimerkiksi sosiaali ja terveydenhoidon tehtävissä lisätalousarvion ydinasioita ovat lisäykset sosiaali ja terveysministeriön alaisiin koronaviruksesta aiheutuneisiin kiireellisiin menotarpeisiin terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle hyvinvoinnin laitokselle kaksitoista pilkku kahdeksan miljoonaa euroa muun muassa tiedotukseen ja tutkimukseen koronan ehkäisevien toimien vaikuttavuudesta kansainväliseen rokotetutkimukseen viisi miljoonaa euroa tartuntatautien valvontaan kaksikymmentäkuusi miljoonaa euroa sairaanhoitopiireille sekä huoltovarmuuskeskukselle jonka rahoitustarve hintojen noustessa valitettavasti vain kasvaa

että harvoin mikään hallitus on näin lyhyessä ajassa tehnyt näin paljon isoja päätöksiä tässä kun peräänkuulutetaan päätöksiä niin niitä kyllä on tehty ja lisää niitä tulee kiitos kaikille myös oppositiolle siitä hyvästä yhteistyöstä ja yhteishengestä mikä tässä talossa on ollut halusin sen verran ottaa koppia tuosta kun kollega sankelo puhui hyvin business finlandista siitä olen pitkälti samaa mieltä että nyt olisi tärkeää kun business finland käsittelee näitä hakemuksia että katsotaan myös sitä minkätyyppisiä investointeja nämä yritykset ovat viime vuosien aikana tehneet koska nyt on kyse selviytymisestä ei voi vaatia että nyt hirveästi innovoidaan keskellä tätä kriisiä juuri niin kuin sanoi

sen aika tulee kyllä myöhemmin sitten kunhan tästä

lisää tulee myös jatkossa

aivan ensimmäiseksi kiitokset hallitukselle tästä todella tarpeellisesta lisätalousarviosta ja aivan kuten edustaja strand tässä edellä totesi tuskin mikään hallitus sotien jälkeen on näin lyhyessä ajassa tehnyt näin merkittäviä päätöksiä kuin mitä marinin kulmunin punamultahallitus nyt ja kiitos näistä päätöksistä myös oppositiolle ja siitä opposition antamasta tuesta tässä kriisissä tarvitaan nyt kansallista yhtenäisyyttä tukinainen tuolta lapista laittoi tänään viestiä ja toivotti voimia kaikille päättäjille ja hän totesi että olette kohtuuttomassa tilanteessa joudutte pohtimaan sitä kuollaanko tässä koronaan vai kuollaanko tässä konkursseihin mielestäni hallitus on valinnut yhdessä opposition kanssa aivan oikean tien tässä mennään nyt kansanterveys edellä mutta myös nämä konkurssit nyt pyrittävä välttämään kaikilla mahdollisilla tukitoimilla tuonne yrityksille ja olen vakuuttunut että tämän lisätalousarvion ja myös muiden tulevien tukitoimien avulla tästäkin tilanteesta selvitään meidän täytyy nyt varmistaa yritysten toimintaedellytykset ja niitten rahoitus tässä akuutissa kriisissä kaikki on tehtävä sen eteen olen huolissani siitä että niin kuin tämä koronakriisi ei riittäisi niin samaan aikaan meidän valtioon meihin päättäjiin pyritään vaikuttamaan netin sosiaalisen median kautta myös disinformaatiolla olen valittaen lukenut esimerkiksi nyt tuolta twitteristä ja muista somen kanavista kuinka siellä esiintyy väitteitä että vaikka rajat on laitettu kiinni niin ne vuotaisivat tällä hetkellä kuten seula ja suomeen saapuisi turvapaikanhakijoita valtavia määriä tälläkin hetkellä

yhdeksästoista kolmatta voimaan meille on saapunut tähän maahan yksi turvapaikanhakija joka on mahdollisesti jostain valtakunnan rajan ylittänyt ja toivon todella tässä koko tältä salilta sitä yhtenäisyyttä että me puhumme faktoilla koska faktat avoin tiedonvälitys ja totuudessa pysyminen ovat niitä asioita jotka varmistavat sen kansakunnan yhtenäisyyden ja sen että tästäkin vaativasta kriisistä yhdessä selvitään

arvoisa puhemies on vastuullista varata rahaa pahojen päivien varalle nuo pahat päivät ovat täällä tänään on oikea hetki tehdä riittäviä kohdennettuja lisäyksiä jotta suomi ja suomalaiset selviävät tästä kriisistä tarvitaan hyvää avointa viestintää rajoituksia ihmisten suojaksi ja turvaksi toimivaa terveydenhuoltoa ja pelastuspakettia yrityksille jotta terveet yritykset eivät kaadu ja ihmiset menetä työpaikkojaan ja toimeentuloaan lähden ensin liikkeelle sotesta thln riittävä resursointi on olennaista jotta meillä on jatkuvasti riittävä ja oikea tilannekuva ja tietopohja taudin etenemisen hallintaan tarvitaan niin ammattilaisten kuin kansalaistenkin käyttöön jatkuvasti ajantasaista tietoa epidemian ehkäisystä taudin leviämistilanteesta ja sen hoidosta ihmisiä on myös osattava ohjata oikean lisätiedon ääreen voisiko nyt ajatella valtakunnallista kampanjaa neuvontanumeroista jotta hätänumero satakaksitoista ei tukkeudu rahoitusta tarvitaan terveydenhuollossa myös riittävään testauskapasiteettiin suojavarusteiden hankintaan hoitoon ja erityisesti tehohoidon turvaamiseen varsinkin sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden sekä terveydenhuollon ja vanhustenhoidon ammattilaisten testaaminen kaikissa tilanteissa on varmistettava samoin suojavarusteita on hankittava niin että ne riittävät sekä erikoissairaanhoidon että perusterveydenhuollon tarpeisiin sekä esimerkiksi kotihoidossa olevien ikäihmisten ja muiden riskiryhmään kuuluvien parissa työskenteleville myös niiden oikea käyttö on ohjeistettava kriisi on osoittanut että yhteiskuntamme on riippuvainen monista kaukanakin tuotettavista tarvikkeista ja varaosista ja kriisin aikana niiden saatavuus heikkenee ja hinta nousee toivon että tässä tilanteessa kyettäisiin nostamaan suomalaisten yritysten tuotantoa ylös jotta turvaamme riittävän omavaraisuuden ja huoltovarmuuden myös tällä puolella suojautumiseen liittyen pidän myös hyvänä että rokotteen tutkimus ja kehittämistyöhön on tässä lisätalousarvioesityksessä varattuna rahoitusta kokoomus esittää myöskin poikkeusolojen liikkumavaraksi poikkeusoloihin liittyvien ennalta yksilöimättömien menojen lisäyksen tuplaamista jotta kriisiä kyetään hoitamaan joustavasti toki tällainen lisäys edellyttää eduskunnan informoimista rahojen käytöstä mutta se tuo tarvittavaa liikkumavaraa ja ja joustavuutta nopeaan tilannetarpeeseen haluamme myös muistuttaa palvelusetelien tarjoamista mahdollisuuksista taudilta suojautuvia kotiinsa jääviä ikäihmisiä ja muita riskiryhmiin kuuluvia tulisi tukea palvelusetelillä jolla on mahdollisuus hankkia esimerkiksi kotiinkuljetuspalveluita lääkkeille ja ruualle kuntien tulisi myöntää seteleitä heille joilla ei muuten ole edellytyksiä saada apua kotiin tämän soten lisäksi kuntakentässä tulisi varautua myöskin opetuksen puolen tarpeisiin käytän toisessa pykälässä siitä erikseen puheenvuoron joten en syvenny siihen tässä yhteydessä enempää mutta otan esiin ihan laajemminkin kuntien selviytymisen tehtävistään se on nimittäin kriittisessä tilanteessa tällä hetkellä kuntaliitto arvioi että kuntien taloustilanne tulee heikkenemään jopa yhdellä pilkku viidellä miljardilla eurolla menojen kasvaessa ja tulojen romahtaessa tässä kriisitilanteessa jos kuntakenttä oli jo valmiiksi poikkeuksellisen vaikeassa tilanteessa niin nyt näkymät vasta ovatkin vaikeat kuntien velvoitteita on arvioitava uutta tilannetta ja kaikkiaan selvää on että kunnat tarvitsevat nopeasti kriisipaketin lisäresursseja tarvitaan myös turvallisuuteen koska poliisin tehtävät voivat poikkeusoloissa lisääntyä nopeasti samoin pelastuslaitoksille tulee todennäköisesti aiheutumaan lisämenoja ja niihin tulee varautua ja siksi nämä tulee ottaa tulevissa talousarviotarpeissa huomioon myös taide ja kulttuuriala ja urheilu ja liikunta ala on muistettava tilanne heijastuu niihinkin voimakkaasti eli oikeastaan tämä ulottuu hyvin laajasti kaikille yhteiskunnan sektoreille arvoisa puhemies vielä viimeiseksi haluan nostaa esiin yhden kaikkein kriittisimmistä kysymyksistä terveyden ohella nimittäin yrityksistä kokoomus esittää merkittäviä korotuksia eli hallituksen esittämää kahdensadan miljoonan euron lisämäärärahaa korotettavaksi viiteensataan miljoonaan euroon yritysten tukemiseksi nyt tarvitaan riittävän vahvoja ja merkittäviä tukitoimia jotta niillä on vaikutusta ongelmia on kaikenkokoisilla yrityksillä ja siksi on tunnistettava eri kokoisten ja eri alojen yritysten erilaiset tilanteet ja tarpeet unohtamatta myöskään yksinyrittäjiä ja terveitä yrityksiä ei saa päästää kaatumaan ihmisten työpaikat ja toimeentulo on pyrittävä turvaamaan ja auttamaan yritykset vaikean ajan yli

arvoisa herra puhemies edustaja ikoselta viisaita sanoja ajatellen sitä miten pystymme tukemaan yrityksiä mutta tämä on niin poikkeava tilanne ja erilainen kriisi kuin mitä meillä on ollut että emme ole tietyllä tapaa voineet varautua meidän pitää pystyä tässä huomaamaan yrittäjät meidän pitää pystyä huomaamaan palkansaajat sitten meillä on tämä kuntasektori josta ikonen myös mainitsi eli tämä koko suuri paketti on toisaalta ehkä täysin semmoinen tuntematon kuitenkin mihin ei olla pystytty varautumaan niin kuin sanoin ja tilanteet vaihtelevat päivittäin lisäksi kun seurataan mitä tapahtuu naapurimaissa mitä tapahtuu euroopassa kiinassa yhdysvalloissa minkälaisia toimia kukin tekee tai mitä näissä kaikissa maissa tapahtuu ja mihin suuntaan he menevät niin niitä pitää tietysti tarkalla silmällä myöskin arvioida uskon että tähän saliin tulee vielä monta valitettavasti monen monta lisätalousarviota ja varmasti hallitus joutuu myös tarkkaan miettimään missä vaiheessa niitä antaa ja valmistautumaan siihen ja sillä tavalla miettimään myös seuraavia askeleita tarkemmin ottaen en tietysti tiedä mitä kaikkea kokoomus tulee nyt esittämään tuossa osa tulikin mutta varmasti nekin ovat sellaisia jotka hallitus sitten tulee osaltaan arvioimaan ja miettimään

onko siellä sellaisia esityksiä joiden avulla pystyttäisiin jo varautumaan tulevaan entistä paremmin se mistä olen huolissani tietysti näiden yritysten ohella on tämä kuntien tilanne me aina vetoamme ja hallitus vetoaa kuntiin että mitä siellä tehdään ja miten siellä toimitaan mutta se pelkkä vetoaminen ei tietysti riitä kun siellä päätöksentekoon tulee asioita joihin on myöskin kunnissa reagoitava koska me monet kuntapäättäjinä tiedämme että niihin on reagoitava sitten nopeasti niin tässä talossa yritämme tietysti kaikilla tavoin huomioida myöskin kunnat tämä on varmasti vuosikymmeniin pahin kriisi mitä on ollut siksi meiltä edustajilta toivotaan että pystyisimme valmistautumaan mahdollisimman hyvin ja antamaan vastauksia kansalaisille mutta ainakin itse on todettava että tällaista palauteryöppyä ja tällaisia kysymyksiä ja esityksiä kansalaisilta ei ole minkään asian puolesta tällä kaudella vielä tullut kuin nyt tulee niitä tulee somen kautta niitä tulee sähköpostissa tulee soittoja ja kaikkiin emme pysty osaltamme vastaamaan vaan yritämme kaivaa tietoa ministeriöiltä ja hallitukselta ja kaikista mahdollisista lähteistä ihmisillä on todella kova tiedontarve se koskee niin yrittäjiä kuin se koskee henkilöitä jotka saattavat joutua lomautetuksi tai jopa irtisanotuksi eli nyt tietyllä tavalla tarvitaan valmistautumista mutta sitten tarvitaan myöskin meiltä malttia me pystymme rauhassa katsomaan näitä esityksiä ja niitä täällä hyvin myöskin käsittelemään

lopuksi haluan todeta myös sen että kyllä tässä vääjäämättä tulee itse miettineeksi kuinka suuri alijäämä suomen valtion budjetissa tulee tänä vuonna olemaan se on tietysti sinänsä sellainen asia mitä ei pidä tuijottaa nyt kun kriisiä ratkaistaan ollaan

sanoin niin pitää katsoa eteenpäin ja on valmistauduttava ja myös se tilanne on koko ajan pidettävä mielessä miten sitten kun tämä kriisi tästä selviää miten me pääsemme mahdollisimman nopeasti mukaan siihen toivottavaan kasvuun mitä tulee tapahtumaan ja millä tavalla myöskin valtion budjetti saadaan sitten osaltaan myöhemmin tasapainotettua meillä on edelleen tarve monenmoisille uudistuksille viime kaudella puhuttiin paljon reformeista se tarve näille uudistuksille ei ole kadonnut mihinkään ja uskon tämä kriisi osaltaan tulee myöskin vauhdittamaan sitä tarvetta niiden muutosten aikaansaamiseksi

arvoisa herra puhemies tässä lisätalousarviokeskustelussa painopiste tulee olemaan tietysti talouskysymyksissä mutta haluan todeta tähän alkuun kuitenkin että terveys on kaiken a ja o ja ja terveys on ykkönen hallituksella tämän kriisin hoidossa mutta meidän pitää nähdä kuitenkin vastuullisina päättäjinä tulevaisuuteen aina vuoteen kaksituhattakolmekymmentä ja siitä eteenpäin ja tämä lisätalousarvio hallituksen esittelemä tukipaketti on eräänlainen silta tämän kriisin yli no haastavaa tässä on tietysti se että kukaan ei tiedä kuinka kauan tämä kriisi kestää joten sen sillan pituutta on käytännössä mahdoton vielä arvioida mutta ehkä nyt kysymyksessä on kuitenkin peruskivi sille arvoisa puhemies erityisesti kriisin alkuvaiheessa matkailu ja ravintola ala on isoissa ongelmissa edelleen vuokrat juoksevat henkilöstökulut juoksevat mutta kassavirta on nolla tämä on iso haaste tässä ja sen takia meillä on nyt esitelty tukitoimia mutta on totta että varmasti lisää tarvitaan siitä olen tyytyväinen että hallitus on kyennyt nopeisiin päätöksiin ja esittelee niitä aina kun uusia uusia toteuttamiskelpoisia tukia tai muita helpotuskeinoja on tehty ja siitä kiitos myös oppositiolle että oppositio tämän yhteisen kriisin edessä monella tapaa kirittää hallitusta kiitän opposition edustajia siitä että sieltä tulee konkreettisia ehdotuksia sitten ministeriöissä voidaan selvittää ovatko ne aidosti sellaisia jotka saadaan toimimaan vai eivät mutta siitä kirittäjän roolista vaikkakin tässä ollaan nyt erittäin erittäin monella tapaa samassa rivissä ja samassa rintamassa

ja myös niistä ehdotuksista mitä sieltä on tullut on selvää että esimerkiksi myös sinne vuokrapuolelle joka on iso kuluerä monelle pienelle yritykselle tai yrittäjälle pitäisi saada nyt helpotusta ja paitsi että valtio voi siinä auttaa vetoaisin kyllä myös näihin isoihin kiinteistöhallinnointirahastoihin ja muihin yhtiöihin ja toivoisin että he huomioisivat tämän kriisin mikä näillä monilla pienillä yrityksillä on ja ja näkisivät hieman kauemmas siinä onko se tällaisen isonkaan yhtiön etu että vuokralainen ei pysty maksamaan vuokriaan ja sitten vähän ajan päästä ei ole ollenkaan vuokralaista joka siellä sitä vuokraa maksaisi eli tässä toivoisin kyllä sitä yhteishenkeä ja vastuunkantoa myös näiltä isoilta toimijoilta vaikkapa erilaisten kauppakeskusten

nyt laitettava ehkä vähäksi aikaa sivuun mutta ne tulee muistaa ja pitää mielessä koska entistä enemmän me tulevaisuudessa tarvitsemme paitsi joustoa myös sellaisia rakenteita jotka erilaisiin kriiseihin reagoivat entistä nopeammin ei tämä kriisi tule olemaan viimeinen tästä päästään kyllä yli ja eteenpäin mutta aina ihmiskunnan historiassa tulee uusia kriisejä ja niistä päästään päästään kyllä yhteistyössä niin kuin on tässä maassa aina tehty myös kohti parempia aikoja toivoisin että sitten kun mennään tällaisiin konkreettisiin elvytystoimiin löytämään riittävästi myös sellaisia hankkeita jotka paitsi silloin rakennusvaiheessa tuottavat työllisyyttä myös kauemmas tulevaisuuteen olisivat hyvinkin työllistäviä ja tämä lisätalousarvio on nyt ensiaskel paitsi tässä terveydenhuollon kustannusten huomioimisessa myös ikään kuin ensimmäisissä tukitoimissa mutta näitä valitettavasti nyt tarvitaan liikaa ja kaikki ideat oppositiosta toivotamme kyllä tervetulleiksi se tapa ja tyyli jolla tässä on ikään kuin isosta kuvasta oltu samaa mieltä vaikka joistain politiikkakysymyksistä ehkä esitetty eriäviä mielipiteitä minusta tämä iso kuva on nyt kunnossa tässä maassa ja tässä salissa me ymmärrämme siirtää semmoisen päivänpoliittisen kinastelun sivuun ja keskittyä todellisiin asioihin minä olen varma että kyllä tästä selvitään ihan niin kuin pääministerikin

arvoisa puhemies monessa suomalaisessa yrityksessä on nyt todella vakava tilanne usea pieni yritys niin kuin isompikin yritys käy jopa eloonjäämiskamppailua siksi tässä tilanteessa on äärimmäisen tärkeää että me päättäjinä huolehdimme että joissa tämä koronavirus ei ole aiheuttanut muuta toimintaa kuin sen että on täytynyt tehdä suojaamisratkaisuja ehkä etätyöratkaisuja pystyisivät jatkamaan liiketoimintaansa mahdollisimman normaalisti ja sitä kautta pitämään myös suomen talouden rattaita pyörimässä meidän tulee myös huolehtia siitä että huolimatta välttämättömistä rajoituksistakin jotka liittyvät tähän liikkumiseen me pystyisimme avaamaan reittejä myös sille että yritykset saisivat työntekijöitä jotta se liiketoiminta voi pyöriä mutta suurin huoli meillä varmasti on niistä tuhansista ja taas tuhansista suomalaisista yrityksistä erikokoisista yrityksistä joissa kassavirta on tyrehtynyt joko lähes kokonaan tai pahimmassa tapauksessa aivan

kulut juoksevat eikä tähän epävarmuuteen ole oikein antaa vastausta meillä kaikilla on sama tilanne että me me emme pysty täällä salissa tietämään kuinka pitkään tämä kriisi tulee jatkumaan jos meillä olisi siitä edes jotakin aavistusta olisi paljon helpompi antaa vastauksia niihin kysymyksiin joita meillekin esitetään ja sama epävarmuuden tilanne ja voi sanoa että vielä paljon pahemmassa tilanteessa kun tulot ovat pysähtyneet ja talous on ajautunut kriisiin on monessa yrityksessä siellä tehdään nytten välttämättömiä toimia joilla yritetään pelastaa yrityksen liiketoiminnan jatkuminen kun tämä kriisi on ohi ja vaikka meidän näkökulmasta lomautukset ovat aina ikävä asia sinänsä niin tässä tilanteessa tilanteessa on luonnollisesti parempi että määräaikaisesti lomautetaan henkilöstö ja valtio sitten tulee näitä työntekijöitä vastaan omavastuupäivien poistolla ja tätä kautta huolehditaan siitä että terve suomalainen yritys ei ajautuisi kuitenkaan konkurssiin tässä kriisitilanteessa meidän päättäjien tehtävä on on nyt huolehtia siitä että omalta osaltamme teemme kaikkemme että yksikään terve suomalainen yritys ei ajautuisi konkurssiin ja sen takia haluan kiittää vaikka täällä ei tällä hetkellä ole paikalla ministereitä erityisesti hallitusta nopeasta reagoimisesta tässä lisätalousarviossa pääpaino on nytten yritysten rahoitustilanteen helpottamisessa ja nimenomaan määrärahoilla business finlandille ja ely keskuksille jotka antavat näitten määrärahojen turvin suoraa tukea pääosin pienille ja keskisuurille yrityksille sitten erikseen on olemassa rahoituspaketti finnvera pystyy nykyistä suuremmalla osuudella takaamaan yritysten lainoja aina kahdeksaankymmeneen prosenttiin saakka tässä tilanteessa mutta tässä lisätalousarviossa pääpaino on

nimenomaan sillä määrärahalla joka lisätään sataviisikymmentä miljoonaa euroa business finlandille tutkimus kehittämis ja innovaatiotoiminnan tukemiseen yrityksissä tässä tilanteessa he ovat luoneet jo valmiin tuotteen ja sitä on jo pystynyt hakemaan ennen kuin tätä määrärahaa on myönnetty ja hakemuksia on tietojemme mukaan tullut runsaasti se kertoo että tuote sinänsä on suurin piirtein oikea varmasti koska kysyntää on mutta tämä tuote kohdistuu osakeyhtiöihin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin ja sitten ely keskuksille ollaan esittämässä viittäkymmentä miljoonaa kehittämishankkeiden tukemiseen ja tämä raha kohdistuisi sitten pieniin yrityksiin muihinkin kuin osakeyhtiömuotoisiin eli eli toiminimellä ja henkilöyhtiömuodossa toimiviin kaikkein pienimpiin yrityksiin se mikä on vielä kysymysmerkki on se minkälainen rahoitustuote ja avustustuote tämä ely keskusten jakama raha on mutta äärimmäisen tärkeää on että mahdollisimman pian saisimme tämän tuotteen käyttöön ja että se olisi semmoinen että se pystyisi vastaamaan tähän äärimmäiseen hätään joka nyt on näissä kaikista pienimmissä yrityksissä siellä on kysymys yrittäjän toimeentulosta jokapäiväisestä leivästä mutta myös työntekijöitten toimeentulosta haluan myös ottaa arvoisa puhemies tässä lopussa esille tilanteen joka on erittäin huolestuttava moni pieni ja keskisuuri yritys on nyt joutunut maksuvaikeuksiin sen takia että he toimivat isompien yritysten suuryritysten alihankkijoina ja nämä suuret yritykset ovat laittaneet maksuhanat kiinni tämän tilanteen selviämiseen

nyt pitäisi huolehtia myös että kaikki yritykset saisivat maksut pyörimään jotta nämä eivät ajautuisi sen takia ahtaaseen tilanteeseen

puhemies koronaviruksen leviämisen estämisessä on ryhdytty toimiin jotka rajaavat monella tavalla kansalaisten perusoikeuksia taustalla ovat asiantuntija arviot siitä että terveydenhuollon kapasiteetti joutuu koronan leviämisen myötä ehkä jopa liian lujille olisi syytä tunnustaa että sosiaali ja terveydenhuollon resurssien pitkään jatkunut heikentäminen ja julkisten palveluiden yksityistäminen ovat keskeinen syy sille ettei terveydenhuollon kapasiteettiin voida nyt aivan täysin luottaa kyse ei ole vain suojavarusteiden riittävyydestä josta paljon puhutaan henkilöstön palkkakehitys on ollut heikkoa henkilöstöpula on pahentunut ja työ käynyt jatkuvasti raskaammaksi töitä tehdään olosuhteissa jotka ovat yhä useammin suorastaan vaaralliset siis muutoinkin kuin tämän akuutin tartuntataudin vuoksi sote alan työvoimasta yhdeksänkymmentä prosenttia on naisia alan palkat ovat vastaavan koulutustason miesvaltaisia aloja huomattavasti matalampia kuntasektorilla säännöllisen työajan keskiansioiden kehitys on ollut yksityistä sektoria ja valtiota merkittävästi heikompi lähihoitajan tehtäväkohtainen palkka on kaksituhattayhdeksänkymmentäviisi euroa ja sairaanhoitajan tehtäväkohtainen palkka kaksituhattaneljäsataaneljäkymmentäviisi euroa nämä palkat eivät vastaa työn vaativuutta hoitoala tarvitsee nyt tulevaisuudessa ammattiin soveltuvia osaajia alan houkuttelevuus on laskenut ja alalta siirrytään muihin tehtäviin ja ulkomaille kolmestasadastakahdestakymmenestätuhannesta koulutetusta seitsemänkymmentäkaksituhatta työskentelee muualla ja näistä neljäkymmentätuhatta työskentelee täysin toisella alalla arvoisa puhemies julkisen sektorin työehtosopimusneuvottelut ovat käynnissä tehyn ja superin tavoitteena on vientialojen kolmen pilkku kolmen prosentin palkankorotusten lisäksi erillinen palkkatasa arvo ohjelma tavoitteena on palkkojen korottaminen vuodessa yksi pilkku kahdeksan prosenttia miesvaltaisia aloja enemmän kymmenen vuoden ajan vaatimus on palkkojen jälkeenjääneisyys ja työolot huomioiden todella maltillinen tasa arvo ohjelma maksaisi valtiolle sata viiva sataviisikymmentä miljoonaa euroa vuodessa summa ei ole suuri kun katsotaan niitä taloudellisia panostuksia joita hallitus on nyt käynnistänyt käynnistämässä tästä paljon puhutusta viidestätoista miljardista hoitajien palkkojen korottamiseen vaadittu summa olisi alle prosentti

esimerkiksi uusi seelanti on päättänyt nostaa naisvaltaisen naisvaltaisen sote alan palkkoja siten että kokoaikaisen työntekijän vuosiansiot nousisivat noin kolmetuhatta euroa vuodessa kokonaiskustannukset ovat noin yksi pilkku kolme miljardia euroa saksassa on maaliskuussa kaksituhattayhdeksäntoista päätetty nostaa julkisen sektorin kaikkia palkkoja kahdeksan prosenttia vähintään kaksisataaneljäkymmentä euroa kuukaudessa lisäksi osapuolet sopivat nostavansa hoitajien peruspalkkaa sadallakahdellakymmenellä eurolla jolla halutaan lisätä alan vetovoimaa koulutetut hoitoalan työntekijät saivat lisäksi vuoden yhdeksäntoista alusta viisikymmentä euroa ja tämän vuoden alusta vielä lisäksi viisikymmentä euroa tämän saksan paketin kustannusvaikutus on seitsemän miljardia euroa arvoisa puhemies olisikin tärkeää että myös suomessa valtiovalta vaikuttaisi voimakkaasti osana koronakriisin ratkaisemista sellaisen hoitajien palkkaratkaisun puolesta jolla heidän oikeutettuja vaatimuksiaan voidaan viedä eteenpäin jo seuraavalla lisätalousarviolla olisi osoitettava tähän riittävät rahat viisasta olisi myös osoittaa tuntuva tilapäinen palkankorotus koronakriisin etulinjassa työskenteleville hallituksen antamat asetukset mahdollistavat sote alan henkilökunnan oikeuksiin puuttumisen jos se on kriisin ratkaisemiseksi välttämätöntä tulossa on ilmeisesti edelleen myös työvelvoitetta koskeva soveltamisasetus paineet ovat kovat ja ne kasvavat esimerkiksi espanjasta on raportoitu hoitajien kohtaamien paineiden johtavan jopa sotaoloissa syntyviin traumaperäisiin stressihäiriöihin sosiaali ja terveydenhuollon henkilöstön jaksamisesta on nyt huolehdittava riittävillä palkankorotuksilla ja muilla työehtojen parannuksilla jotta suomen sosiaali ja terveydenhuolto ja sen henkilöstö kestävät koronakriisin

arvoisa puhemies täällä on käyty tänään pitkää perusteellista keskustelua arvokkaassa hengessä ja yksimielisessä hengessä tämän hallituksen nopeasti aikaansaaman lisätalousarvioesityksen osalta kaikki puheenvuorojen käyttäjät ovat tunnistaneet tämän kriisin luonteen ja siihen halutaan mahdollisimman tehokkaasti päästä kiinni tietenkin ytimessä on terveydenhuolto ja sen resurssien varmistaminen mutta kyllä tässä on taustalla myöskin ja kaikki me sen tunnistamme myöskin koko talousjärjestelmän toiminnan kriisi tässä on hyvin vaikeasta asetelmasta kysymys tämä työmarkkinajärjestöjen aikaansaama sopuratkaisu tai yhteisymmärrys kertoo siitä yhteishengestä joka täällä suomessa nyt on olemassa puhalletaan yhteiseen hiileen ja ymmärän että tämä hyvin laaja paketti joka tästä on nyt sitten syntymässä hintaluokaksi on laitettu peräti viisitoista miljardia euroa kokonaisvaikutuksiltaan on mittaluokaltaan häkellyttävä ja on upeata että me pystymme näin vakavalla resursoinnilla tähän prosessiin tarttumaan sitä tässä juuri tarvitaan ja

omissa esityksissään päätyivät jäin hieman pohtimaan tuota kokoomuksen vastalausetta siitä että ne varatut voimavarat joita nyt tässä lisätalousarviossa kaavaillaan ovat riittämättömiä minä en uskalla arvioida onko kokoomus oikeassa näissä laskelmissaan mitä he tekevät mutta myöskin hallitus tietää hyvin että me emme pysty ennakoimaan tuota jatkoa tässä prosessissa ja on jo henkisesti varautunut siihen että lisätalousarvioita meille vielä on tulossa tämän kriisin kuluessa ja ja tämä sitten yksilöityy tässä matkan varrella en osaa sanoa onko vastalause juuri tässä kohdassa nyt sitten paikallaan oma poliittinen merkityksensä mutta se se on siinä täällä on tämän päivän kuluessa useaan kertaan myöskin tehty viittauksia muiden maiden tilanteisiin ja esimerkkeihin ja siihen panostukseen mitä mitä eri eri maissa on tehty on viitattu muun muassa ranskaan ranskassa on suoria yritystukia käytössä ja eri maissa on vähän erilaisia menettelytapoja yksi iso ryhmä tietysti nyt näissä isoissa tukipaketeissa huomioidut osakeyhtiöt pienet ja keskisuuret yritykset satakahdeksankymmentätuhatta ammatinharjoittajaa yksinyrittäjää ja heidän tilanteensahan on äärimmäisen kriittinen on hienoa että me yritämme yhteishengellä tulla vastaan ei ainoastaan nyt valtiovalta merkittävällä budjettipanostuksellaan vaan myöskin niin että edellytetään sitä että erityyppisten velkojien velvoitteita pyrittäisiin hieman rajoittamaan pankeille on annettu kehotuksia että jos ei nyt vietäisi aivan viimeiseen asti niitä vaateita siitä että tietyt maksut maksut viivästyvät verottaja on valmis ottamaan huomioon sen että viivästymisiä tapahtuu myöskin ulosotossa ollaan tulossa vastaan siinä että deadlinet eivät päde ja yksi lohko jossa voisi paljonkin tehdä on varmasti myöskin vuokranantajat nyt tässä on sekin kysymys että vuokrissa vuokranantajien olisi hyvä myöskin tiedostaa se tilanne että kun kovin esimerkiksi ja erityisesti on siinä tilanteessa että bisnes menee alta ja vuokrista pitäisi suoriutua niin tämä taakanjakomahdollisuus kannattaisi huomioida itselläni on tieto espanjasta esimerkiksi siitä että siellä on laajemmassa mitassa tehty sillä tavalla tämä esimerkki on nyt kampaamoalalta vuokranantajat ovat tietoisesti tulleet kampausalalla vastaan siten että he puolittavat vuokran eli tämä taakka jaetaan yhdessä tämä yrittäjä ei joudu suorittamaan tätä vuokravastuutaan kun bisnestä ei yksinkertaisesti ole asiakkaita yksinkertaisesti ei ole täysimääräisesti ja silloin myöskin vuokranantaja tulee tässä toiselta puolelta vastaan juuri tämän tapaista yhteen hiileen puhaltamista toivoisin myöskin suomessa että meillä ei sitten mahdollisesti joku taho ulosmittaa tilanteessa vaan tätä taakkaa todella aidosti kannetaan

päivänä on moneen otteeseen todettu olemme erittäin vakavan asian äärellä ja tässä on nyt sitten toiminnan toiminnan paikka koronavirusepidemia on vaikuttanut ennennäkemättömällä tavalla meidän kaikkien elämään kuin maailman talouteenkin ja sen takia myös suomessa on hyvä reagoida tässä

nyt käsittelyssä on lisätalousarvio ja se on enemmän kuin tervetullut tähän tilanteeseen joten suuret kiitokset hallitukselle ja asianomaisille ministereille tämä lisätalousarvioesitys on alkuesitys tulevien viikkojen varalle lisätalousarviossa olevat määrärahaesitykset ovat vain välttämättömiin toimiin ja lisäksi on tulossa lähiaikoina uusia esityksiä uskon myös niillä olevan merkitystä myös niillä olevan merkitystä suomen talouteen ja ja ennen kaikkea tuonne kuntapuolelle kiitokset hallitukselle niin täytyy myös kiittää muiden tapaan työmarkkinajärjestöjä joilla oli erittäin hyviä esityksiä ja ja hallitus niitä sitten otti otti omalta osaltaan käyttöön arvoisa puhemies hallitus lähtee ajatuksesta että kansalaisten terveydentila koronaviruksen osalta turvataan kaikin mahdollisin keinoin on myös turvattava terveyden ja sairaanhoidon toimintaedellytykset niin henkilöstön kuin myös materiaalien ja laitteiden osalta mitä tarvitaan koronaviruksen tyrmäämiseksi tai ainakin heikentämiseksi lisätalousarviossa on määrärahaesityksiä liki neljänsadan miljoonan euron tarpeisiin tukipaketti on kaiken kaikkiaan noin viisitoista miljardia euroa mikä sisältää erilaisia toimenpiteitä yritysten tukiin verotukseen julkisen sektorin määrärahalisäyksiin sekä finnveran kotimaan finnveran kotimaan lainojen takausten lisäämiseen täällä on nostettu jo aikaisemmin huoltovarmuuskin esille ja nostan myös itse se on erittäin tärkeässä roolissa yhteiskunnan eri alojen toimintaedellytysten turvaamiseksi ja lisärahoitustarvetta sielläkin on mikä on myös tässä lisätalousarviossa huomioitu on tärkeää huolehtia pk yritysten toimintaedellytysten jatkumisesta mikä turvaa työntekijöiden jatkamisen työssään toivon yrityksiltä vastuullisuutta yhteistoiminnassa työntekijöiden kanssa toiminnan jatkamiseksi suuremmitta häiriöittä toisaalta pitää huolehtia työntekijöiden ja pienyrittäjien toimeentulon turvaamisesta jos työttömyys kohtaa työttömyyskassat ja kela tulevat olemaan henkilöstön osalta todella tiukoilla joten oletan kelalle osoitettavan henkilöstön palkkaamiseen lisärahoitusta seuraavassa seuraavassa budjetissa tai jo ehkä hieman aikaisemminkin kuntatalouden tila tila ei ole hyvällä tasolla ja kunnilla on rahoitustarvetta terveyden ja sairaanhoitopalveluiden tiimoilta tämä tulee meidän huomioida myös tulevaisuudessa olemmehan saaneet kuntaministeriltäkin jo viitteitä siitä millä tavalla

kuntatalouden tila tullaan turvaamaan haluan myös osaltani tuoda esille ja toiveeni on kun yrityksiä veronmaksajan rahalla tuetaan ettei osinko ja ja tulospalkkioita nosteta niissä yrityksissä jotka ovat saaneet valtiontukea toimintaansa pidän tätä yhteiskuntavastuuta erittäin hyvässä arvossa mielestäni eduskunnassa vallitsee kuulemani mukaan ja toivon että se jatkuu edelleenkin tässä yhteydessä opposition kesken kiitos

arvoisa puhemies on erittäin tärkeää että tämän varsinaisen sairauden hoitamisen ohella selviämme myös niistä taloudellisista vaikutuksista jotka tämä tulee aiheuttamaan jotta elinkelpoiset yritykset tulevat selviämään tämän laman yli ja jotta mahdollisimman monella suomalaisella on työpaikka myös tämän kriisin jälkeen tässä on päästy jo hyvälle alulle myöskin lisätalousarviossa on on hyvää pohjaa vaikka onkin tarvetta vielä nostaa määrärahoja erityisesti yritystukien suhteen arvoisa puhemies haluan kuitenkin erityisesti kiinnittää huomiota siihen että tässä on tehty jo merkittäviä päätöksiä liittyen lomautuksiin ja ne päätökset ovat pääosin varsin hyviä eli nopeutetaan sitä aikaa neljästätoista päivästä viiteen päivään jolloin voidaan lomautus tehdä ja toisaalta lomautuksen kohteeksi joutuva työntekijä voi ilman omavastuuaikaa saada lomautuskorvauksen ja toivottavasti myös saa sen korvauksen mahdollisimman nopeasti

freelancereille tulee mahdollisuus työttömyysturvaan nämä kaikki ovat erittäin tärkeitä päätöksiä ihmisten toimeentulon näkökulmasta katsottuna mutta arvoisa puhemies tähän lomautuspäätökseen liittyy kyllä sellainen sudenkuoppa

toivon että se ei tule menemään niin että tesien kautta on mahdollista poiketa siitä viiden päivän säännöstä koska jos se lakiesitys tullaan kirjaamaan niin että tesin poikkeusmahdollisuus on olemassa niin se tarkoittaa silloin sitä että kaikkiin teseihin pitää kirjoittaa tämä tämä viiden päivän sääntö ja voi hyvinkin varmasti jos näin tehdään käydä niin että kaikkiin teseihin sitä ei tässä vaiheessa saada saada kirjoitettua ja jos näin käy niin silloin toisaalta yritykset ja toisaalta työntekijät ovat keskenään eriarvoisessa asemassa eli on äärimmäisen tärkeää että tämä tämä tulee kattavasti kaikkiin ja että tällaisessa poikkeusolotilanteessa lain pitäisi mennä tesien ylitse jotta me varmistamme että

nyt nähdään se että tämä on niin vaikea tilanne että tässä on mentävä yksiselitteisesti ilman mitään alakohtaisia poikkeuksia ja vääntöjä läpi läpi jotta päästään parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen

arvoisa herra puhemies poliisi on koronanvastaisessa taistelussa terveydenhoidon kanssa tiukasti siellä etulinjassa poliisi turvaa yhteiskuntajärjestyksen ja sen ylläpitäminen on erityisen tärkeää poikkeuksellisissa tilanteissa poliisi ei voi varsinkaan kenttätoiminnassa välttää kontakteja asiakaskunnan suhteen ja joskus nuo kontaktit voivat edetä hyvinkin tiiviiksi on myös otettava huomioon varsinkin poliisin kanta asiakaskunnassa henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen ei useinkaan ole edes välttävällä tasolla virusten torjunta ei ole siellä ensimmäisenä mielessä eikä vielä viimeisenäkään tästäkin johtuen poliisin ammattikunta on yksi riskialttein saada tartunta puhemies poliisin toiminta on yksinkertaisesti turvattava siihen ei riitä pelkkä henkilökohtaisten suojaimien jakaminen niitäkin on käytettävä harkiten jokaisessa kohtaa missä niitä ei voi käyttää tai suojaimet loppuvat kerta kaikkiaan alkuunsa läheskään aina ei kuitenkaan voida etukäteen ennustaa millaisia välineitä tehtävällä voidaan tarvita kriittisetkin tilanteet tulevat yllättäen ja nopeasti jälleen kerran se tartuntariski on olennainen poliisin henkilöresurssien puute tulee kyllä nyt näyttäytymään pelottavan vahvasti tässä tilanteessa on käytännössä täysin mahdotonta asettaa koko työvuoroa karanteeniin jos yksi sairastuu samalla tavalla on täysin mahdotonta eristää työtilat joissa sairastunut on ollut jokainen ymmärtää mitä tämä tarkoittaa käytännön tasolla samahan koskee myös ajoneuvokalustoa vähäisten resurssien vuoksi on myös mahdotonta pitää ryhmien miehitykset samoina niin että työntekijöitä ei käytetä ristiin muissa työvuoroissa aina on vajausta jossain on jollakin tavalla paikattava mikäli olisi riittävästi resurssia tämä olisi edes jollakin tasolla hoidettavissa tällä hetkellä poliisitoiminnan reservien rakentamisen pitäisi olla täydessä vauhdissa ei voida olettaa eikä odottaa että pahin kaatuu päälle eläkeläispoliisien saaminen takaisin töihin sekään ei tapahdu hetkessä tutkintatehtävistä on kartoitettava ne poliisit jotka voivat toimia kenttätehtävissä sama koskee liikennesektorin poliiseja

tukitoimintojen tarpeellisuus korostuu tämmöisissä tilanteissa partiot käyttävät vuorosta toiseen samoja poliisiautoja vaihto tapahtuu käytännössä aina lennossa autot on nyt kuitenkin desinfioitava monta kertaa vuorossa puhdistamiseen on puhdistamiseen on oltava riittävästi aikaa ja se on tehtävä riittävän huolellisesti tämä on otettava myös huomioon resurssien suhteen ja tässä on yksi kohta joka voitaisiin hoitaa näillä tukitoiminnoilla joku muu hoitaisi autojen desinfioinnin samalla vähennettäisiin myös poliisien tartuntariskiä tässä tilanteessa kaluston huollon merkitystä ei voi millään tavalla liikaa korostaa on selvä asia että jos virus pääsee leviämään voimalla yhdellekin poliisiasemalle se lamauttaa sillä alueella koko poliisitoiminnan sellaista tilannetta olisi hyvin vaikea korjata naapuripiirien poliisiresursseilla se johtaisi vain lisälamaantumiseen minä luulen että on tässä täysin turha ruveta kuvailemaan sellaista tilannetta jossa meillä ei tässä täysin poikkeuksellisessa tilanteessa olisi toimivia poliisivoimia jokainen kuvittelemaan edes jollakin tasolla on myös ymmärrettävä se että ensihoidossa ja pelastustoiminnassa ja rajavartiostossa on hyvin samankaltaisia tilanteita mutta niissä asiakaskontakteja pystytään kontrolloimaan hieman paremmin ja tilanteet ovat jossain määrin ennustettavampia kuin poliisilla on kuitenkin huomioitava että esimerkiksi espanjassa on jo neljätuhatta hoitotyöntekijää sairastunut arvoisa puhemies hallitus on esittänyt poliisille lisärahoitusta tässä tilanteessa viisi pilkku kuusi miljoonaa edellä mainituista syistä se ei ole riittävää sillä kalustokin tulee viemään nyt oman osansa kokoomuksessa olemme esittäneet lisärahoitukseksi kymmenen pilkku kuusi miljoonaa ja se olisi sellainen raha jolla poliisi voisi tässä vaiheessa ja tässä tilanteessa turvata toimintansa tässä taistelussa niin kuin kaikissa taisteluissa yleensä eturintama on pidettävä murtumattomana

arvoisa puhemies poikkeustila tosiaankin vaikuttaa tällä hetkellä meidän jokaisen arkeen toisaalta se on myöskin hyvä niin koska jokaisen suomalaisen on huomattava että meidän jokaisen toiminnan on tähdättävä siihen että suojaamme riskiryhmiä ja samalla turvaamme kriittisten alojen kuten terveydenhoidon hoivan turvan kuljetusten elintarvikepuolen ja infrapuolen toimintakykyä vältetään siis lähikontakteja ja ja minimoidaan liikkumista jokaisen on toimittava vastuullisesti ja ohjeiden mukaisesti kun tiedämme että kyse on siitä riittääkö tehohoitoa sitä tarvitseville tulevina viikkoina ja kuukausina on siis tärkeää että on meillä käsittelyssä nyt mutta tämä on vasta alkusoittoa viimeisen viikon aikana olemme kuulleet että niin jalkapallon arvokisat kuin olympialaisetkin siirretään ja jos lainaa urheilutermejä niin tarvitaan oikeasti tätä joukkuepelaamista meidän joukkue on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki ja myöskin sen takia on tärkeää että

kaikissa tulevissa valmisteluissa meillä on yhtenäinen näkemys siitä minne mennään ja myöskin tätä valmistelua tehdään oppositio hallitus rajat unohtaen koska me tiedämme että tarvitaan uusia lääkkeitä ne vanhat lääkkeet joita taloudessa on normaaleissa talouden ongelmissa haasteissa ne lääkkeet jotka ovat olleet yhdeksänkymmentä luvun laman jälkeisessä ajassa itsekin muistan perheyrityksen konkurssin niiltä ajoilta eivät nyt toimi eli tarvitaan uusia ja koska tilanne on niin akuutti ehkä se mitä silloin tapahtui kuukaudessa tapahtuu nyt päivässä tarvitaan vaikuttavia toimenpiteitä toimivia kuitenkin samalla myöskin kannustavia ja vastuullisia siinä mielessä että meidän täytyy tuoda sitä tulevaisuususkoa meidän yrittäjille ja työntekijöille jotka ovat todella huolissaan yrittäjiltä tosiaan alkoi viime viikon alussa tulla todella huolestuneita viestejä ja soittoja tiedämme että esimerkiksi tapahtuma palvelu matkailu ja ravintola toiminta on on käytännössä loppunut kuin seinään rajoitusten myötä ja parhaillaan hallitus varmaan tekee rajoituksia vielä lisää yrittäjät kyllä ymmärtävät kovat toimet koska ihmisten terveyden on tämän viheliäisen virusepidemian osalta oltava

kaikille suomalaisille parempaa näkymää ja yritämme tätä viheliäistä tautia näkymätöntä taistelukumppaniamme taltuttaa vaan vastuu on meillä yhteiskuntana ja vastuu on meillä myöskin siitä että me saamme niitä ripeitä ja vaikuttavia toimia hallitus tosiaan on julkaissut tämän lisätalousarvion ja valmistellut sitä täällä on on niin sosiaali ja terveyspuolelle kuin yritysten rahoitustilanteeseen helpotusta mutta jos nyt näitä urheilutermejä lainaa niin tämä on oikeastansa jos neljänsadan metrin juoksuun lähdetään se lähtölaukaus kaikki ovat lähtöviivalla mutta meillä on se kokonainen ratakierros vielä edessä sen takia on me ymmärrämme kaikki että tässä eivät ole nyt ne kaikki toimet yrittäjiltä tulee huolta siitä miten on osalta tullaanko niitä jäädyttämään miten on yksinyrittäjän sosiaaliturva joka on hyvä asia turvaako se miten pitkäksi ajaksi niihin tulee vielä ratkaisut muissa vaiheissa ja toimia tulee tällä viikolla ja seuraavilla viikoilla valmistella yhteistuumin me kaikki tiedämme että kukaan ei tästä selviä yksin vaan asiat tehdään yhdessä hallintovaliokuntana parlamentaarisesti kannamme tietenkin vastuuta siitä että että meidän poliisi rajavartiot ja hätäkeskukset ja pelastustoimi pystyvät varautumaan ja on tärkeää että niille on täällä on euroja laitettu edustaja kilpi puhui tässä edellä poliisin varautumisesta ja en lähde niitä asioita toistamaan mutta on todella tärkeää että poliisi pystyy myöskin kuten kaikki jotka tekevät sitä asiakastyötä

arvoisa herra puhemies haluan tuoda tähän lisätalousarvio ja koronakriisikeskusteluun suomalaisten yrittäjien äänen se on suoranainen hätähuuto yrittäjät ovat olleet jo vuosikymmeniä tämän maan talouden selkäranka ilman menestyviä yrittäjiä ei meillä olisi vahvaa julkista sektoria eikä siis hyvinvointivaltiotakaan nyt kun yrittäjät tarvitsevat apua on meidän vastattava siihen huutoon resursseja meillä kyllä on kyse on tahtotilasta hallituksen nykyiset toimet tukea yrittäjiä eivät mielestäni ole riittäviä suomen yrittäjät on tehnyt esityksen toimenpiteistä joiden avulla me luomme yrittäjille yrityksille työntekijöilleen paremmat olosuhteet selviytyä tästä koronakriisistä mahdollisimman vähillä vahingoilla kenellekään tässä salissa ja kotikatsomoissa ei liene tarpeellista muistuttaa mikä murhenäytelmä oli tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvun talouskriisi en tiedä pystymmekö nyt välttämään vastaavan kriisin mutta ainakin meidän on yritettävä emme saa lamaantua ja pelätä velkarahan käyttämistä työpaikkojen turvaamiseen ja yritysten konkurssien välttämiseen olemme ottaneet kymmeniä miljardeja velkaa silloin kun meillä meni hyvin se ei ehkä ollut kovin järkevää mutta nyt velan ottaminen on suorastaan pakollista hyvinvointivaltio on pelastettava suomen on tehnyt esityksen toimenpiteistä jotka turvaisivat osaltaan yritysten rahoitusta ja estäisivät kassakriisejä luen tässä osan niistä toimenpide ehdotuksista yksi työnantajatuki valtion ja työeläkeyhtiöiden pitää ottaa kantaakseen työnantajan sosiaalivakuutusmaksut ensimmäinen neljättä alkaen kolmen kuukauden ajaksi työeläkemaksujen osalta voidaan hyödyntää niin sanottuja emu puskureita vaikutus olisi noin yksi pilkku neljä neljä miljardia kuukaudessa eli yhteensä neljä pilkku kaksi miljardia kaksi yrittäjätuki valtio ottaa vastuulleen yrittäjän yel ja myel maksut ensimmäinen neljättä alkaen kuuden kuukauden ajaksi jotta yrittäjän rahat eivät lopu yel vakuutettuja on kaksisataaseitsemäntuhatta ja myel vakuutettuja viisikymmentäseitsemäntuhatta eläkemaksutuki yrittäjälle maksaisi valtiolle lisää noin sataviisi miljoonaa kuukaudessa puolen vuoden tuki maksaisi yhteensä kuusisataakolmekymmentä yksinyrittäjätuki valtio maksaa ensimmäinen neljättä alkaen kolmen kuukauden ajan yrityksille joissa ei ole työntekijöitä eikä selvittämättömiä verovelkoja kaksituhattayhdeksäntoista lopussa seitsemänsataakaksikymmentäneljä euroa kuukaudessa tämä tukee jatkamaan yritystoimintaa neljä valtio palauttaa alkuvuonna maksetut oma aloitteiset verot arvonlisävero ja työnantajasuoritukset ennakkoverot hakemuksesta vuoden lainaksi yritysten käyttöpääoman vahvistamiseksi verojen koroton maksulykkäysaika on yksi vuosi joka alkaa kun valmiuslaki ei enää ole voimassa viisi te toimistoja ohjeistetaan suhtautumaan myönteisesti starttirahayrittäjien maksujaksojen pidentämiseen ja jatkamiseen jotta varmistetaan aloittavan yrittäjän yritystoiminnan jatkuvuus tätä varten vahvistetaan starttirahojen resursointia kuudennen julkisten vuokranantajien valtio kunnat niiden yhtiöt metsähallitus ja työeläkeyhtiöt pitää alentaa vuokriaan oma aloitteisesti vähintään kolmen kuukauden ajaksi hallitus vetoaa suuriin kiinteistöyhtiöihin että ne alentavat määräajaksi kauppakeskusten vuokratasoa sekä joustavoittavat aukioloehtoja

kuntien pitää toteuttaa julkisia hankintojaan etupainotteisesti mikä turvaa monen yrityksen toimintaa ja pitää markkinan elävänä kriisin yli arvoisa puhemies tässä oli siis osa yrittäjien esittämistä toimenpiteistä jos teillä hallituspuolueet menee sormi suuhun ettekä tiedä miten auttaisitte suomalaisia yrittäjiä kaivakaa tämä lukemani lista esiin ja ruvetkaa tekemään päätöksiä aika on nyt rahaa mitä kauemmin hidastelette ja epäröitte sitä rumempaa jälkeä tulee arvoisalle hallitukselle haluan lopuksi sanoa että kukaan ei tule teitä historiassa syyllistämään siitä että autoitte liikaa suomalaisia yrittäjiä tässä kriisissä jos sen sijaan annatte tämän maan talouden selkärangan mikro ja pk sektorin yritysten tuhoutua ei teille kunnian kukko laula kun historiankirjoja aikanaan kirjoitetaan kiitos

käytetty erinomaisen hyviä puheenvuoroja tällainen taloudellisen tilanteen eräänlainen tilanteen eräänlainen romahtaminen tai ennakointi siitä paljonko tarvitaan nyt rahaa on todellakin ollut ennakoitavissa me tarvitsemme sosiaali ja terveydenhuoltopuolelle lisää rahaa siellä on perusterveydenhuolto mutta myös erikoissairaanhoito olin eilen erikoissairaanhoidon hallituksen kokouksessa

kyllähän tässä nyt erityisesti pk yrittäjät ja yksinyrittäjät itseäni murehduttavat he ovat ottaneet tästä nyt yhteyttä he pelkäävät sitä että vaikka tämä lisätalousarvio sinänsä on hyvä että se on annettu näin nopeasti haluaa auttaa yrittäjiä niin nyt pitää todella ne vaikutusten arvioinnit katsoa ennustan ja uskon että yrittäjät itse kyllä tietävät auttaako vai eikö auta sitten täällä puhuttiin myöskin turvallisuuspuolesta rajavartiosto poliisi ja pelastustoimi on todella huomioida on erittäin hyvä että tämä lisätalousarvio nyt annettiin mutta me jokainen täällä sisällä tiedämme sen että ei tässä vielä kaikki me tulemme tarvitsemaan vielä seuraavia ja seuraavia ja ja siinä pohtisinkin pitäisikö hallituksen tehdä ihan sellainen pidempiaikainen suunnitelma ymmärrän sen että on tulossa kehysriihi siinä katsotaan seuraavalle neljälle vuodelle mutta ajattelisin että tällainen hieman pidempikestoinen suunnitelma

skenaarioista kauhuskenaario ja sitten hieman höllempi eli mitä vielä pitää tehdä totta kai kehysriihessä sitten katsotaan sitä paljon pidempiaikaista mutta se toisi hieman turvallisuutta kun meillä olisi suunnitelma siitä mitä kaikkea me voimme vielä tarvita ja sitä sitten käynnisteltäisiin ja vaikka se tuotaisiin pala kerrallaan niin olisi laajempi suunnitelma nyt vähän tuntuu siltä että jos mennään niin kuin kädestä suuhun ja aina katsotaan mitä nyt tarvitaan niin se ei välttämättä ole sitten hallittua

arvoisa herra puhemies suomi on tänään enemmän yksi kuin koskaan ainakin oman elämäni aikana tämäkin päivä siitä todistaa selviämään kriisistä tämä hallituksen käsitteillä oleva kolmensadanyhdeksänkymmenenseitsemän miljoonan lisätalousarvio on tärkeä avaus rahaa tulemme tarvitsemaan jatkossakin paljon mutta kerrankin voin sanoa että nyt ei ole varaa tinkiä nyt pitää toimia nopeasti aivan kuten hallitus on nyt toiminut kansalaisten terveys on nyt ensimmäinen asia siksi näen huolta siitä että sairaaloissa lääkärien ja sairaanhoitajien riittävyys ja saatavuus on turvattu huolta myös siitä että sairaaloiden henkilöstöä riittää myös logistiikkaan vastaanottoon laitoksen huoltamiseen ruokapalveluihin ja välinehuoltoon me tarvitsemme sairaanhoidossa henkilöstöresursseja haluan nostaa yhä edelleen huoleni myös siitä onko terveydenhuollossa saatavilla riittävästi lääkkeellistä happea lääkkeellinen happi on varteenotettava hoitomuoto koronan hoidossa varsinkin tässä tilanteessa ole rokotetta toivon että vihdoin myös me voisimme täällä kehittyneessä suomessa toimia samalla tavalla kuin monessa muussa maassa on jo vuosia toimittu mekin voisimme monen muun maan ohella ottaa vihdoin käyttöön ilmasta paikan päällä valmistettavan generoidun hapen nykyisin yleisesti käytettävä pullohappi ei tule terveyskeskuksissa ja vanhainkodeissa riittämään tulevassa tilanteessa toivon että tämä asia ratkaistaan mitä pikimmiten kriisi on vasta aluillaan joten lomautukset erityisesti terveydenhuollossa edes määräaikaiset eivät ole maamme selviämisen vuoksi oikea ase nyt on luotava julkinen henkilöstöpankki ja henkilökunta on on pidettävä jatkuvassa palveluksessa tarvitsemme eri tehtäviin henkilöitä siis erityisesti mutta monella muullakin sektorilla kuten täälläkin on aikaisemmin sanottu poliisitoimessa ja pelastustoimessa

tulossa lähetekeskusteluun valtioneuvoston juuri antama hallituksen esitys laiksi majoitus ja ravitsemistoiminnasta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

kiitän ensinnäkin hallitusta tästä ripeydestä on syytä ottaa huomioon että tämä lisäbudjetti valmisteltiin jo lähes viikko sitten ja esitys annettiin perjantaina sen jälkeen on on saatu paljon lisää tietoa ja ja nyt tilanne jo näyttää ehkä taas toisenlaiselta ja pahemmalta kaikkein tärkeintä on se että hallitus on huomannut nuo kaikki ongelmakohdat ja avannut ne tässä budjetissa ja erityisen tärkeää on että yritysten vaikeudet otetaan huomioon tässä on finlandille ja ely keskuksille avustusvaltuuksia lisää kaksisataa miljoonaa euroa on jossain määrin kuvottavaa se se kilpalaulanta mitä täällä salissa on harjoitettu siitä ovatko nämä riittäviä määriä me kaikki tiedämme että ne eivät ole riittäviä me tiedämme myös sen että kukaan ei tiedä mikä on se oikea määrä mutta hallituspuolueilla on kyllä varsin suuri valmius nostaa näitä summia ja ja niitä joudutaan lisäämään vielä monta kertaa

nimenomaan nämä avustukset suorat avustukset ovat se tärkein nopea tapa auttaa äkkiä vaikeuksiin joutuneita yrityksiä tärkeää on myöskin näitten finnveran rahoitusvaltuuksien korottaminen ja luotto ja takaustappioiden korvausprosenttien nostaminen valitettavasti nämä rahoitustavat muodostuvat aika kalliiksi yrityksille ja sopivat lähinnä niille yrityksille joilla on vakuusvajetta varmastikin nämä ovat tarpeellisia koska kahdeksankymmentä prosenttia tulisi olemaan sitten sellaista lainarahaa johon ei tarvita vakuuksia kun finnvera niistä vastaa mutta monelle pankille voi se riskinotto siitä prosentistakin olla olla ongelmallista ehkä paras tapa ainakin pienyrittäjälle on mennä sinne omaan pankkiin ja ja ottaa sieltä ihan normaalia luottoa jos vakuuksia on vielä käytettävissä

ensinnäkin se on suora uhka meidän terveydellemme ja hyvinvoinnillemme toisekseen se aiheuttaa vakavia iskuja käytännössä kaikille yhteiskuntamme sektoreille näiden iskujen lieventämiseksi suomalaiset nyt odottavatkin hallitukselta lisää ratkaisuja tähän nähden nyt lähetekeskustelussa oleva hallituksen lisätalousarvio on hyvä alku mutta me kaikki tiedämme että se ei riitä koronavirus sairautena romahduttaa ihmisten keuhkot ja maamme keuhkot eli yrittäjät ovat romahduksen partaalla lukuisissa suomalaisissa perheissä ja yrityksissä huoli tulevasta on nyt suurta kun oma työ tai yritys on mennyt tai kohta menemässä alta siksi me tarvitsemme tarvitsemme lisää päätöksiä joilla suomalaiset autetaan tekohengitetään kriisin yli aika on rahaa joten me tarvitsemme tekohengitystä nopeasti uskon että me kaikki tässä salissa olemme tästä yhtä mieltä arvoisa puhemies kokoomus haluaa tukea hallitusta tässä työssä viime viikolla toimitimme hallitukselle omat ehdotuksemme yritysten kysynnän tukemiseen ihmisten arjen helpottamiseen moni näistä keinoista olikin mukana hallituksen perjantaina julkaisemassa talouspaketissa joten kiitos siitä silti kannustaisin hallitusta tutkimaan vielä myös niiden pois jääneiden kohtien toteuttamista esimerkiksi ehdotuksemme työnantajamaksun poistamisesta niiden yritysten kohdalta jotka tässä vielä pitävät kiinni työvoimastaan tai paikallisen sopimisen edistämisestä tulisivat monelle yrittäjälle edelleen tarpeeseen lisäksi on ikävä kyllä todettava se että hallituksen perjantainen viidentoista miljardin talouspaketti ei tuonut riittävästi tukea kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien pk yrittäjien tilanteeseen ehdotuksemme viime viikolla ja edelleen onkin se että hallitus selvittää pikaisesti vastaavien suorien pk yritysten hätärahoituskeinojen käyttöönottoa joihin on päädytty jo muun muassa saksassa yksi rahoituksen lähde tälle poikkeukselliselle ja eittämättä kalliille ratkaisulle voisi olla jo olemassa olevat emu puskurit tulemme myös lähipäivinä tuomaan uusia keinoja hallituksen harkittavaksi kun kyse on suomalaisten työpaikoista yrityksistä ja tulevaisuudesta yhtään kiveä ei saa jättää kääntämättä ratkaisuja on löydettävä arvoisa puhemies ratkaisuvaihtoehtoja siis on olemassa ja toivon todella että hallitus suhtautuisi näihin meidänkin esittämiimme keinoihin myönteisesti me kaikki tiedämme että tästäkin kriisistä selviämme mutta nyt on kyse siitä että millaisella hinnalla tehdään siis mieluummin liian paljon kuin vähän yhteisen tavoitteen eteen

arvoisa puhemies nyt on todella olennaista se että sen sijaan että käytetään yleiseen kysyntäelvytykseen rahaa niin käytetään rahaa viisaasti ja kohdennetusti ja autetaan sekä kotitalouksia että yrityksiä tämän sokin yli myös tavoilla joiden ei tarvitse oikeastaan maksaa mitään tai vain hyvin vähän julkiselle taloudelle yksi asia joka tulee usein esiin yrittäjien kanssa puhuessa on tämä työvoiman vähentäminen sehän on järkevää tällaisessa tilanteessa varsinkin kun meillä on tunnetusti hyvä sosiaaliturva jonka piiriin sitten kuitenkin lomautetut työntekijät pääsevät minä olen ymmärtänyt että tulossa on laki hallituksen esitys joka tekee mahdolliseksi lomautuksen varoajan lyhentämisen viiteen päivään neljästätoista päivästä se on ainakin minun kontaktipiirissäni oleville yrittäjille hyvin tärkeä toivoisin että hallitus voisi vahvistaa ja huomaan myös että täällä on työministeri tuula haatainen paikalla että

tähän saliin tulee sellainen lainsäädäntö jolla tämä lyheneminen voidaan todella varmistaa kaikille yrityksille kaikilla toimialoilla lakiteitse niin että yritykset tietävät millainen normisto heitä koskee suomessahan on yli kaksisataa työehtosopimusta jos oikein muistan ja monelle pienelle yritykselle on hyvin vaikea tietää missä työehtosopimus mahdollisesti seisoo siksi toivoisin että hallitus voisi vahvistaa sen että lakiteitse tämä lyheneminen viiteen päivään todella toteutuu kaikille yrityksille toinen kysymys joka on askarruttanut omaa mieltä on se että nämä työmarkkinoita koskevat väliaikaiset lait on nyt määrätty kestämään vain kolme kuukautta vaikka työmarkkinajärjestöjen alkuperäinen yhteinen ehdotus joka siis ei ollut mikään sopimus vaan yhteinen ehdotus olisi kuitenkin ollut se että ne olisi tässä vaiheessa säädetty kestämään vuoden loppuun jos oikein muistan

nehän olisi aina voitu keskeyttää tarpeen mukaan kolme kuukautta tuntuu kuitenkin aika lyhyeltä ajalta miksi on valittu kolme kuukautta tässä tapauksessa sehän voi myös tarkoittaa sitä että hyvin todennäköisesti ajattelin jo tässä meidän työyhteisöäkin me joudumme sitten kesällä näitä lakeja pidentämään tätä on aika vaikea ymmärtää tämä yleisenä huomiona tästä hallituksen sinänsä monella tapaa perustellusta ja hyvästä lähestymistavasta tässä kriisissä kiitos

arvoisa puhemies
me elämme hyvin poikkeuksellista aikaa ja se näkyy myöskin tämän eduskuntatyöskentelymme poikkeuksellisuudessa minäkin istun väärällä paikalla pitääkseni kollegaani etäisyyttä painoin kyllä oikeata nappia mutta ymmärrän me joudumme tätä istuntosalijärjestelyäkin vähän nyt tässä muovaamaan ja päivän agendakin vaihtuu vaihtuu tässä matkan kuluessa tämä on hyvin kriittinen tilanne ja haluan ainoastaan yhdestä asiasta tässä vielä korostaa kun puhutaan tästä lisätalousarviosta ja se on näiden suojavarusteiden kiireellisyys mitä suurimmassa määrin meillä on raporttia sairaaloista hoitoalalta jolla on kriittinen tilanne siinä että suojavarusteita ei ole riittävästi ja nämä ihmiset jos ketkä tarvitsevat niitä koska jos meillä rojahtaa myöskin hoitohenkilökunnan osalta tämä terveydenhuoltojärjestelmä olemme täydellisessä pulassa mutta haluaisin muistuttaa että suojavarusteita tarvitaan myöskin muissa ammateissa kampaajista hierojiin ollaan ammateissa joissa ollaan lähikontakteissa vaikka heidän asiakaskantansa onkin vähentynyt joka tapauksessa niitä ammatteja vielä harjoitetaan ja suojavarusteita tarvitaan aivan aidosti myöskin

että sen tuki ollaan antamassa uuteen innovatiiviseen toimintaan ja kehittämishankkeisiin mutta niin kuin edustaja talvitie täällä toi esille hyvin tärkeä on tämä lähtökohta nimenomaan poikkeusoloihin sopivista innoittavista hankkeista ja tämä screentec hanke mihin edustaja talvitie viittasi siihen että lähdetään kehittämään uudentyyppisiä suojavarusteita aidosti otetaan tämä kriittinen tilanne kiinni

arvoisa herra puhemies hallitus on tehnyt hyviä ja määrätietoisia toimia tämän koronakriisin taltuttamiseksi ja sen vaikutusten minimoimiseksi suomen kansaan ja mutta paljon on kuitenkin vielä tehtävää erityisesti tällä hetkellä olemme tilanteessa niin kuin täällä salissa monen suulla on jo tänään todettu että pk yrittäjät eli pienet ja keskisuuret yritykset ovat vielä tyhjän päällä ja vapaassa pudotuksessa me tarvitsemme yrittäjille niin sanotun yrittäjätuen ja me tarvitsemme yrittäjille enemmän rahoitusta jotta työpaikat ja yritykset saadaan pelastettua nyt on kevät kurjet ovat saapuneet etelästä mutta suot ovat jäässä kurki kuolee ennen kuin suo sulaa

kurjelle tarvitaan ruokaa jotta se elää tämän vaiheen yli ennen kuin se suo sulaa ja näin ollen pyydän ja toivon että hallitus huomioi tämän yrittäjien hädän myös tulevissa esityksissään siten että työpaikat ja yritysten tulevaisuus saadaan varmistettua ja mahdollisimman suuressa osassa pelastettua nimittäin se raha mikä tähän menee joudutaan sitten joka tapauksessa käyttämään työttömien uudelleenkouluttamiseen konkurssien hoitamiseen ja starttirahoihin ja niin edelleen jos me nyt annamme tämän hyvin maamme kansalaisia työllistävän yrityskannan kaatua tämän kriisin seurauksena sen takia hallitukselta peräänkuulutan vielä vahvoja toimia yrittäjien puolesta

arvoisa puhemies kriisitilanteissa on antaa oikeaa tietoa ja selkeitä ohjeita ohjeiden osalta tässä etäopetusasiassa ei ole täysin onnistuttu ja kunnat ja perheet ovat joutuneet tekemään ratkaisujaan epätietoisuuden vallassa ohjeistuksen vaihteleminen on on ollut valitettavaa ja koska viesti linjanmuutoksesta lähti osin epäselvänä kentälle koronaviruksen leviämisen kannalta riskinä oli että lapset olisivat laajemminkin palanneet koulunpenkille onneksi näin ei käynyt täällä on hyvin tänään päivällä puhuttu lasten oikeudesta oppimiseen nyt kuitenkin poikkeuksellisen terveysuhan edessä sen turvaamiseen on löydettävä ensisijaisesti muut keinot kuin lähiopetus on totta että osalle lapsista ja nuorista varsinkin pienemmille lapsille etäopetus voi olla haastavaa siksi oppilaiden ja opettajien riittävän tuen saamiseen tässä hankalassa tilanteessa on kiinnitettävä erityistä huomiota oppilas ja opiskeluhuollon jatkuminen on tässäkin tilanteessa kyettävä turvaamaan lisäksi tukiopetuksen järjestämiseen ja muihin tukitoimiin on

varauduttava panostamaan vielä pitkään tämän nyt päällä olevan kriisin jälkeenkin yksittäisenä kysymyksenä haluan kiinnittää huomiota kouluruokailuun sen järjestäminen oli aiemman päätöksen mukaan vapaaehtoista mutta tarkempia ohjeita ei tullut ja nyt näemme tällä hetkellä sen tilanteen suomen kunnissa että meillä on hyvin vaihtelevia tulkintoja tästä tehty ja erilaisin oikeuksin ihmiset kouluruokaa saavat monelle lapselle ja nuorelle kouluruoka on kuitenkin päivän ainoa lämmin ateria tämä huoli koskee erityisesti kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia lapsia ja nuoria ja sellaisia perheitä joiden toimeentulo on tiukalla jotta nämä lapset ja nuoret eivät jää vaille kunnon ruokaa niin kouluruoan tulisi onnistua sitä tarvitseville niin organisoituna että riski koronaviruksen leviämiseen ei kasva kunnissa on jo kehitetty tähän erilaisia malleja eväspusseista alkaen ja uskon että sieltä löytyy varmasti hyviä levitettäviä ratkaisumalleja mutta tämä on asia johon toivon että vielä vielä pysähdytään koko maan lasten yhdenvertaisuuden nimissä mitä kuluneen viikon vaihtuneista ohjeistuksista sitten voidaan oppia jatkoa varten ensinnäkin kunnat tarvitsevat selkeät linjaukset palveluiden järjestämiseksi tällaisessa tilanteessa ja myöskin taloudellista tukea tässä haastavassa tilanteessa hallituksen on tehtävä päätökset jotka ohjaavat kuntia ja toisaalta mitä voidaan oppia sitten ihmisten tasolla ihmiset tarvitsevat selkeää pääviestiä tiedän että monessa perheessä on mietitty nyt viikonloppunakin niitä valintoja että laittaako lapsen kouluun vai eikö laita jos on kyseessä pieni lapsi on tärkeää että kaikki lapset jotka suinkin vaan voivat opiskelevat edelleen kotoa käsin se on tässä koronaviruksen tilanteessa ja ja epidemian ehkäisemisessä siitä näkökulmasta tärkeää on tärkeää välttää kaikkia ylimääräisiä kontakteja ja että kouluelämässä niitä tapahtuu paljon tämä suojaa niin opettajia kuin perheitäkin ja tarvittava tuki oli kyse sitten oppimisen tuesta psykososiaalisesta tuesta tai kouluruoasta on vaan saatava tukemaan tätä etäopetusta lopuksi vielä haluan lausua lämpimän kiitoksen opettajille rehtoreille ja kaikille koulujen henkilökuntaan kuuluville te olette tehneet vaikeassa tilanteessa upeaa työtä ja ottaneet viikossa digitaalisessa pedagogiikassa todellisen ilmiömäisen loikan kun olen seurannut tätä loikkaa ja ja tätä etäopetuksen kehitystä omien lasteni kautta niin voin sanoa että olen kyllä todella ylpeä suomalaisesta koulusta jälleen kerran ja

opetusta koskeva muutoslakiesitys koskien tätä meidän tilannetta ja valmiuslakeja on äärimmäisen perusteltu ja kiitettävän nopeasti valmisteltu siitä kiitos opetusministerille ja ministeriön henkilökunnalle erinomaista venymistä koko hallitukselta mihin kiinnitän huomiota on se että kyllä täytyy ihailla sitä opettajien ja yleensä sitä työtä tekevien ihmisten venymiskykyä juuri luin tuosta pohjois karjalan maakunnan päälehdestä karjalaisesta miten siellä heinävaaran koululla on opettaja järjestänyt niinkin fiksusti sen koulutuksen että siellä

opettaja järjestää oppilaille aamulla tämmöisen videon videon välityksellä tapahtuvan konferenssin jossa oppilaiden kanssa käydään läpi mitä tänäpänä tehdään sitten nettiyhteyden välityksellä oppilaat saavat tehtävät liikuntaakin on järjestetty ja on kuulemma ihan kuvattu sitä miten oppilaat suorittavat kotona esimerkiksi erilaisia venyttelyjä urheilusuorituksen jälkeen elikkä tämä kuvaa sitä että digimaailma mahdollistaa lähes melkeinpä mitä vain opettaja valvoo sitä ja sitten kun annetaan kotitehtävät niin sitten ne palautuvat netin välityksellä opettajan tarkistettavaksi ja sitten saa myös palautteen miten tehtävä meni hienosta toiminnasta ensinnäkin iso kiitos kuuluu näille opettajille ja kaikille siihen osallistuville järjestäjille ja vanhemmille tietenkin ja ahkerille oppilaille ennen kaikkea että he ovat täysin mukana siinä muun muassa videokonferenssi aamulla alkaa tietysti aivan normaalina kouluaikana silloin ei vedetä lonkkaa vaan ollaan jo aamulla aktiivisesti mukana opetustyössä joka tapahtuu viestintävälineiden avulla mutta se mikä tässä maassa vielä puuttuu mielestäni olen puhunut siitä kymmeniä kertoja ja edelleen mainitsen sen on nopeat valokuituyhteydet koko maahan ajatelkaapa nyt jos jonain päivänä tulee isompia ongelmia on totta että jos koko viestintäliikenne meillä romahtaa niin silloin ei tietenkään mikään viesti kulje mutta normaaliolosuhteissa nämä nopeat viestintäyhteydet valokuituyhteydet ovat korvaamattoman arvokkaita koska ne varmistavat yhteiskunnan toimivuuden myös kriisiolosuhteissa paljon paljon paremmin se on aivan välttämätön yritysten kannalta yhtä lailla välttämätön kaikkien ihmisten kannalta välttämätön fasiliteetti joka pitää laittaa kuntoon ja yhdeksänkymmentäyhdeksän pilkku yhdeksän prosenttisesti kaikki on kiinni tästä talosta saisimmeko me vihdoin ja viimein tähän taloon syntymään täydellisen yhteisymmärryksen että käytettäisiin reilummin näitä rakennerahastoja mitä eu meille tarjoaa näiden valokuituyhteyksien rakentamiseen olen tästä pitkään puhunut jo monen eduskuntakauden aikana ja aina löytyy joku este siellä on joku investointisuoja tai joku tällainen keinotekoinen este joka varmasti on rakennettu ihan keinotekoisesti ettei sitä vain suomeen rakennettaisi se on selvä asia että markkinaehtoisesti nämä yhteydet eivät synny siinä tarvitaan eduskunnan vahvaa ohjaavaa kättä ja rahamääriä joita myös eusta meille saa opetuksenkin kannalta ja tämän parhaillaan käsiteltävän asian kannalta nämä tietoliikenneyhteydet ovat korvaamattoman arvokkaat ja on edelleen ihmeellistä että tämä asia on vielä edelleenkin kesken tässä maassa sanotaanko että tämä on viimeinen varoitus siitä että nämä asiat pitää laittaa kuntoon toivon että eduskunta puuttuu tähän lähiaikoina kovalla kädellä

arvoisa puhemies tämä asetuksen muutos on perusteltu koska aiemmin annettu asetus ei ollut riittävän yksiselitteinen minä olen vakuuttunut että kaikki ne perheet jotka voivat pitää lapsensa kotona kotikoulussa tekevät nyt niin toisaalta yhteiskunnan rattaat on pidettävä pyörimässä niin hyvin kuin mahdollista ja jos vanhempien työssäkäymisen edellytyksenä on että pienet koululaiset ovat koulussa oppimassa sen mahdollistaminen on yhteiskunnan toiminnan kannalta tärkeää

huolehtia että lapset saavat opetuksen lisäksi myös riittävästi henkilökohtaista tukea oppimisessaan koulunkäyntiavustajille koulupsykologeille koulukuraattoreille ja myös kulttuurin parissa työskenteleville löytyy kunnissa paljon tärkeää työtä ja siellä olisikin nyt lomautusten sijasta mietittävä miten eri ammattilaisten tekemää työtä voidaan siirtää nettiin ja puhelimitse hoidettavaksi

lopuksi arvoisa puhemies monissa perheissä on nyt todella tiukka tilanne jaksamisen suhteen eräs äiti lähetti minulle tänä päivänä viestin josta luen suoran lainauksen se kuuluu näin meidän perheessä molempien vanhempien työmäärä on työpaikalla lisääntynyt poikkeuksellisen tilanteen takia eli olemme siellä pidempään kuin aikaisemmin joudumme tekemään ylitöitä ja kotona on päiväkoti ikäinen ja kaksi koululaista joista on oppimisen haasteita he ovat sen verran isoja etteivät voi mennä enää kouluun tätä kokonaisuutta on kyllä tosi vaikea hoitaa meidän vanhempien työpäivät kestävät aamusta iltaan mutta alakoululaiset ainakin jos on oppimisen haasteita selvästi tarvitsevat aikuisen kokoaikaisen tuen etäopiskeluun tämä ei tule olemaan meille helppoa näin erilaisissa tilanteissa perheissä nyt ollaan ja perheiden psyykkistä tukeakin olisi syytä kunnissa nyt kehittää ilokseni huomasin tänään että lastensuojelun keskusliitto on laatinut vanhemmille huoltajan selviytymisoppaan koronaviruskaranteeniin ja kotiopetukseen tämä löytyy netistä tällä nimellä minä suosittelen lämpimästi siihen tutustumaan ja ja jakamaan tätä linkkiä eteenpäin koska siellä oli todella hyviä ohjeita ja vinkkejä tähän hankalaan tilanteeseen

arvoisa puhemies minä varasin tämän ministeri oli täällä vielä paikalla olisin kysynyt häneltä siitä mikä määrä lapsista on peruskoulussa tällä hetkellä lähiopetuksen piirissä kun lähtökohtana on että me olemme etäopetuksessa ymmärsin että ministeri aikaisemmin jo korosti että vaikka tämä uusi asetusesitys asetuksen korjaus tehdään tässä valmiuslakeihin liittyen niin peruslähtökohta kuitenkin edelleen on tämä etäopetus se on selvä kuulimme edustaja mäkisalo ropposen puolelta jo sen että tämä asetus on siitä että

kriittisimpien alojen ammatinharjoittajien lapsille pienimmille lapsille täytyy varmistaa se lähikoulu lähikoulu ja

niin se oli vähän epäselvä ja on luontevampaa niin että me itse asiassa haluamme varmistaa sen kaikille niille pienille lapsille joille on välttämätöntä käydä koulua lähiopetuksen muodossa tämän tilanteen tunnistan hyvin tuolta vantaalta meidän esikaupunkialueella on paljon haavoittuvia perheitä joiden joiden pohjalta pystyy kyllä hyvin arvioimaan sen tilanteen muun muassa tähän kouluruokailuun on täällä viitattu että näille kaikkein pienimmille lapsille on on mahdotonta itse asiassa kuvitella että se opetus järjestyisi kunnolla etäopetuksen piirissä koska perheolot ovat siinä mielessä hankalat ja siinä suhteessa on hyvin tärkeää että tässä myöskin tämä tämä näkökulma on mukana ja että tämä asetuksen korjaus joka tässä nyt tehdään on järkevä

arvoisa herra puhemies täällä on monessa puheenvuorossa viitattu ykn lapsen oikeuksien sopimukseen joka hyväksyttiin kahdeskymmenes päivä marraskuuta

no niin siellä oli jo lähetys menossa tämä lapsen oikeuksien sopimus antaa vahvan kansainvälisen hyväksynnän sille että lapsuus on itsessään tärkeä kun tässä poikkeustilanteessa perustuslakivaliokuntaan tulee useita asetuksia jälkitarkastukseen niin me vertaamme näitä rajoituksia muun muassa perusoikeuksiin ja tähän lasten oikeuksien sopimukseen tässä sopimuksessa tavoitteena on lapsen hyvä elämä se saa olla myöskin meillä tavoitteena kun toteutamme vaikkapa sitä etäopetusta kouluissamme nostan täältä sopimuksesta muutamia kohtia jotka on hyvä ottaa huomioon kun pohdimme tämän koulujärjestelmän toimivuutta nyt poikkeusoloissa nimittäin lapsen oikeudet toteutuvat tai jäävät toteutumatta nimenomaan arjessa

täällä on seuraavia asioita ketään ei saa syrjiä lasta koskevia päätöksiä tehtäessä on aina ensimmäiseksi otettava huomioon lapsen etu lapsella on oikeus elää vanhempiensa kanssa tuo tietysti toteutuu varsin hyvin tällä hetkellä lapsella on oikeus saada tietoa lapsella on oikeus yksityisyyteen ja perhe elämään lapsella on oikeus saada tietoa tiedotusvälineiltä lasta tulee suojella hänen hyvinvointinsa kannalta vahingolliselta aineistolta kun nyt sitten käytämme digiopetusta ja ja verkossa niin myöskin tällaista ohjausta lapset tarvitsevat lasta on suojeltava kaikelta väkivallalta välinpitämättömältä kohtelulta ja hyväksikäytöltä olemme keskustelleet tänään perheitten ongelmista jotka voivat kasvaa poikkeavissa oloissa tarvitaan viranomaisten yhteistyötä vammaisen lapsen erityistarpeet tulee huomioida ja hänen tulee saada nauttia täysipainoisesta ja hyvästä elämästä tämä on otettava toteutuksessa huomioon lapsella on oikeus sosiaaliturvaan lapsella on oikeus käydä ilmaiseksi peruskoulua koulutuksen tulee kehittää lapsen kykyjä lapsella on oikeus lepoon leikkiin ja vapaa aikaan tässä muutamia nostoja kun tällä hetkellä suurin osa lapsista on kotona sinne tulee huolehtia riittävät laitteet jos perheellä ei ole varallisuutta hankkia omaa niin monet koulut ovatkin lainanneet välineitä kotiin opiskelijahuolto lastensuojelu niiden tulee toimia myöskin näissä oloissa kaikessa tässä tarvitaan opettajien joustavuutta luovuutta ja yhteistyötä ja sitä he ovat todella tehneet kiitos heille

arvoisa herra puhemies nämä asetukset väliaikaisista rajoituksista ovat totta kai kovin tarpeellisia vaikka asetukset muuttuivatkin sinänsä ymmärrettävästä syystä aiheuttivat ne epäselvyyttä kentällä se tietysti kertoo siitä että olemme poikkeuksellisessa tilanteessa ja niin kauan ihmiset asioita hoitavat epätäydellisyydet ovat mahdollisia puhemies mitä enemmän tässä aikaa kuluu niin saatamme olla myöskin tilanteessa jossa perheissä ja vanhempien taholla alkaa alkaa ilmaantua turnausväsymystä ja sen takia myöskin meidän edustajien ja kaikkien alalla toimivien ihmisten taholta täytyy jaksaa viestiä yksiselitteistä viestiä siitä että lapsen ja lasten paikka tällä hetkellä on olla kotona mikäli se suinkin on mahdollista

murehtia omaa toimeentuloaan ja ylipäätään perheen tulevaisuutta ja realismin nimissä on varmaan mainittava myöskin se että mikäli nämäkään vallitsevat keinot mitkä ovat tällä hetkellä käytössä eivät kauttaaltaan riitä yhä voimakkaampiin keinoihin täytyy myöskin koulumaailmassa ja opetusmaailmassa varautua nyt jos koskaan tarvitsemme näkökulmaa jossa on syytä kohdistaa kaikki huomio vain ydinasioihin ja jättää koko muu hälinä taustalle on selvä asia että kunnat opetuksen järjestäjät koulut kaipaavat yksiselitteistä ohjeistusta mutta täytyy myöskin sallia paikalliset joustot paikalliset olosuhteet usein siellä ruohonjuuritasolla on suurin ja ylin ymmärrys siitä miten näistä poikkeuksellisista ajoista

arvoisa herra puhemies minulla on ollut viime viikon ajan tilaisuus seurata vierestä etäopiskelun alkua kolmessa eri koulussa ja kolmella eri kouluasteella kaikki kunnia opettajakunnalle joka on joutunut improvisoimaan hyvin lyhyellä varoitusajalla opetuskäytännöt ovat toki varsin kirjavia mutta ne ehkä ja toivottavasti yhtenäistyvät ajan kanssa etäopiskelu sopii oppilaille jotka kykenevät itsenäiseen kurinalaiseen työhön ja joiden vanhemmat pystyvät tukemaan lapsiaan opinnoissa ja arjen hallinnassa kaikilla lapsilla tilanne ei valitettavasti ole näin hyvä oppimiserot alueiden välillä tyttöjen ja poikien välillä suomalaisten suomalaisten lasten ja maahanmuuttajataustaisten lasten välillä ovat erittäin suuria ja nimenomaan tässä viimeisessä ryhmässä oecd maiden suurimpia on huomattava riski että lennosta käynnistetty etäopetus etenkin pitkään jatkuessaan kasvattaa näitä kuiluja entisestään kukaan meistä ei tiedä miten kauan tämä tilanne jatkuu todennäköisesti useita kuukausia joka tapauksessa on mielestäni utopiaa kuvitella että kriisin jälkeen löytyisi oppilashuoltoon ja tukiopetukseen niin paljon lisäresursseja että koulusulun aiheuttamat vahingot saataisiin korjattua koulujen sulkeminen on epidemian hallinnan kannalta ehdottomasti ainoa oikea ratkaisu sen aiheuttamia ongelmia nyt ja etenkin tulevaisuudessa ei kuitenkaan pidä vähätellä mitään patenttiratkaisua minulla itselläni ei niihin ongelmiin ole mutta olisi syytä harkita esimerkiksi lukukauden keskeyttämistä ja lasten panemista lomalle nyt ja lukukauden jatkamista kesällä jos tilanne sen sallii näin voitaisiin toimia ainakin nuorempien kuin luokkalaisten kohdalla jolloin varhennettu loma ei vaikuttaisi peruskoulun päättämiseen ja toiselle asteelle siirtymiseen arvoisa puhemies korostan että ongelma ei ole etäopetuksen ja opettajien työn laadussa ongelma on lasten erilaisissa valmiuksissa ja etenkin perheiden erilaisissa valmiuksissa suoriutua tästä tilanteesta käytän tilaisuuden hyväkseni ja kiitän omien lasteni opettajia ja kaikkia muitakin suomalaisia opettajia venymisestä tässä erikoisessa tilanteessa

arvoisa puhemies koulut toimivat nyt todellakin erikoisessa tilanteessa ja jos ollaan rehellisiä niin koulujen ja kuntien välillä on tällä hetkellä käytössä hyvin erilaisia käytänteitä näin se vain on tällaisessa tilanteessa korostuvat viranomaisten selkeät ohjeet ja määräykset ja sen verran täytyy todeta siihen viime perjantai iltapäivän episodiin että kyllähän siitä nyt toivon mukaan oppirahat maksettiin perjantai iltapäivällä kello viisitoista koulut saavat uusia tietoja mitenkä tätä koulua pitäisi maanantaina viedä eteenpäin totta kai siinä on paljonkin parantamisen varaa mutta joka tapauksessa selkeät ohjeet a ja o tämä koskee sekä ministeriötä opetushallitusta että kuntien kouluviranomaisia sanon tämän entisenä koulutoimenjohtajana miten miten näitä asioita pitää ajatella nimittäin eri puolilla suomea on sellaisia tilanteita että rehtoreilta ja opettajilta vaaditaan nyt oikeastaan enemmän kuin pelkästään se mikä heille kuuluu eli sen oman opetustyön tekeminen meillä on sitä varten viranomaiset jotka päättävät koulun pyörittämiseen liittyvistä linjanvedoista opettajat opettavat rehtorit rakentavat sitä koulun opetusta tässä poikkeustilanteessa eli summa summarum kaikilla aloilla vaaditaan kriisijohtajuutta koulupuolella myös mutta arvoisa puhemies sen myös totean että kun tässä esitetään huolestuneisuutta että mitenkä nuoret siellä etäopetuksessa pärjäävät niin sanon myös sen että nuoret ovat hyviä sopeutumaan erilaisiin tilanteisiin sekä nuoret että ja olen vakuuttunut siitä että tämä etäopetustilanne voidaan hoitaa kohtuullisen tyylikkäästi siihen tarvitaan vanhempia mukaan siltä osin että kontrolli siellä kotona pelaa ja toimii että siellä tehdään niitä asioita mitä koulu vaatii ja tässä tehdään nyt todellakin tämmöinen superdigiloikka muutamassa päivässä jos ajatellaan positiivisesti niin ehkä siitä on tulevaisuutta varten jotain hyötyä jatkan hieman siitä mitä edustaja halla aho äskeisessä puheenvuorossaan toi esille

itse sillä opetusalan kokemuksella sanon että ehkä kuukausi puolitoista voidaan mennä eteenpäin näillä metodeilla ja särkymää ei sitten enempää mutta kyllä kriisin pitkittyessä tulee myös opetusministeriön arvioida hyvin kriittisesti ja ratkaista isoja asioita pitääkö lukukautta jatkaa mahdollisesti kesäkuulla sinne voidaan ilmeisesti muutama päivä laittaa lisää aika vähäisilläkin

koulujen toimijoita että onhan tämä ollut mahtava rutistus muutamassa päivässä ja ja suomalaiset oppilaat hyvässä huomassa kun suomalaiset opettajat ja opetusalan henkilöstö antavat heille opetusta nyt muuttuneessa tilanteessa haluan myös esittää tässä kiitoksen

arvoisa puhemies viime viikko tosiaan perheissä koska meillä peruskoululaisia on melkein kuusisataatuhatta niin niin hyvin erilaisia tilanteita oli siellä etäopetuksen ja etätyön ja erilaisten etätukien toiminnoissa vanhemmilta tuli kyllä puolessavälissä viikkoa huolestuneita puheluita moni oli huolissaan omasta jaksamisestaan mutta yllättävän moni oli huolissaan myös siitä onko kaikilla mahdollisuus lämpimään ateriaan ja onko kaikilla mahdollisuus saada siihen etäopetukseen tukea omilta vanhemmilta ja ja minkälainen se perhetilanne hyvin erilaisten toimeentulovaikeuksien ja muiden päihde väkivaltavaikeuksienkin osalta on meidän perusopetuslaissa on kuitenkin se että meidän tehtävä ja kunnan järjestämisvastuulla on on taata kaikissa tilanteissa lapselle oikeus oppimiseen turvallisessa ympäristössä nyt kun se turvallinen ympäristö siihen etäopetukseen on siellä kodin sisällä niin se myöskin haastaa erilaiset tukitoimet on se sitten

koulukuraattoreitten tai muiden osalta joissakin tilanteissa ne toimivat todella hyvin mutta meidän on myös tunnistettava ja tunnustettava että että sillä ei pysty kaikkea sitä mitä koulun seinien sisällä on on pystynyt järjestämään samalla tavalla järjestämään kiitos tietenkin kuuluu opettajille ja rehtoreille ja koulun henkilökunnalle miten nopeasti oikeastaan käytännössä yhden päivän varoajalla tähän etäopetukseen siirryttiin perjantaina tuli sitten huolestuneita viestejä me varmaan kaikki saimme niitä viestejä että että olemme tehneet toista viikkoa töitä etäopetuksen osalta ja nyt sitten se perjantainen linjaus tavallaan avata lähiopetus kaikille ykkös kolmasluokkalaisille ja erityisen tuen oppilaille oli monille koulun opettajille hyvin pelottava ja onneksi sitä sitten myöskin tarkennettiin eli arvoisa puhemies kunnat kaipaavat selkeitä linjauksia jos ajatellaan että meillä on tosiaan peruskoululaisia vajaa kuusisataatuhatta se porukka on on valtava ja ja

vaikka nyt eletään tietenkin niin että pystytään tämä viheliäs virusepidemia mahdollisimman alueille taltuttamaan niin meillä ei ole varaa siihen että tulevina viikkoina meidän lapset ja nuoret

eivät oppisi ja meillä ei ole varaa ainakaan siihen että joku kokisi että hänet syrjäytettäisiin vahvemmin yhteiskunnasta ja ja koulumaailmasta sen takia että me joudumme tekemään todella rajuja toimenpiteitä koulumaailmassakin ja vaikka nyt etenemme näin ainakin sinne pääsiäiseen asti niin koen että on meidän tärkeää seurata ja toivottavasti hallitus seuraa ja arvioi viikko viikolta ja päivä päivältä että pystytään varautumaan myös siihen pääsiäisen jälkeiseen aikaan riippumatta siitä jatkuuko etäopetus vai siirrytäänkö lähiopetukseen pidennetäänkö lukukautta vai jatketaanko keskeytetäänkö lopetetaanko olisi myöskin tärkeää että ne arviot mitä tässä tulevina viikkoina tämän suhteen tehdään olisivat näkyvissä täällä eduskunnassakin päätöksenteon perusteina perusopetuslaki antaa tällä hetkellä mahdollisuuden lukukauden pidentämiseen vain kuudella vuorokaudella ja sen tietenkin kaikki ymmärtävät että se on liian vähän arvoisa puhemies tässä

arvoisa herra puhemies ensimmäiseksi kiitokset hallitukselle tämän asetuksen antamisesta ja sen muuttamisesta ymmärrän hyvin että tämä piti nyt antaa koska se kriittisten alojen listaaminen yksiselitteisesti kävi mahdottomaksi ymmärrän kyllä minkälaista haittaa tämä on kunnissa ja opettajille nyt aiheuttanut mutta haluan korostaa sitä että se on varmaan viimeinen niistä meidän huolistamme joita meillä tässä vakavassa kriisissä nyt on että tämän asian kanssa hivenen jouduttiin niin sanotusti veivaamaan

tulla sinne kouluun mikäli vanhemmat näin katsovat niin oppilasmäärät ovat kuitenkin pudonneet merkittävästi aivan kuten kuuluikin haluan myös tässä vielä ilmaista että edustaja halla ahon esitys on kyllä sellainen jota toivoisin että opetusministeriössä nyt arvioidaan se saattaisi olla järkevää että lukukausi nyt keskeytettäisiin ja sitä jatkettaisiin jossakin vaiheessa myöhemmin totta kai se aiheuttaa vaikeuksia esimerkiksi lomien ja muiden suunnittelun kannalta

koronaviruksen leviämistä se näkyy myös siinä että vaikka asetusta nyt muutettiin niin edelleenkin kouluissa ja päiväkodeissa ovat olleet selvästi on aivan välttämätöntä maanantaista lähtien ei ole tullut mitenkään erityisen paljon lisää oppilaita kouluihin nyt tämä on pääsiäiseen asti mutta valitettavasti on todennäköistä tai arveltavaa että tämä tulee jatkumaan pidempään ja silloin on äärimmäisen tärkeä miettiä eräitä seikkoja muun muassa perheiden toimeentuloa ei ole mitenkään itsestäänselvää että vanhemmat pystyvät olemaan poissa työstään viikkoja antaakseen etäopetusta lapsilleen eli miten me turvaamme perheiden toimeentulon tänä aikana siihen pitää yksinkertaisesti löytyä ratkaisu eivät perheet voi olla ilman toisen vanhemman tai ainoan vanhemman palkkaa hoitamassa lapsia kotona toinen kysymys on tietysti pitkittyy niin miten pystymme entistä paremmin antamaan tukiopetusta etänä tiedän jo nyt opettajien antavan tukiopetusta etänä mutta se vaatii uudenlaisia ratkaisuja ja ylipäätänsä perheiden jaksaminen sen kanssa että ei ole myöskään helppoa tehdä etätöitä kotona ja pyrkiä samaan aikaan huolehtimaan ehkä päivähoidossa tai varhaiskasvatuksessa olevista lapsista ja toisaalta peruskoulun on hyvin raskas raskas kokonaisuus ja varmaan moni on ymmärtänyt sen miten arvokasta työtä opettajat tekevät nyt kun on itse kotona pyrkinyt antamaan tätä etäopetusta eli nämä

ongelmia haasteita joita pitää ratkaista nyt riippumatta tästä asetuksesta jos ja kun tämä tilanne jatkossa todennäköisesti

katkaisisimme tässä vaiheessa kouluvuoden ja aloittaisimme sen joskus ehkä mahdollisesti kuukausien

se ratkaisu jolla tämä tilanne ainakaan parantuu vaan kyllä nyt luulen että tässä päivien ja viikkojen aikana saadaan kokemusta

opettajat pystyvät sitä entistä paremmin antamaan ja löytämään niitä kipupisteitä mutta tämä toimeentulokysymys on sellainen joka vaatii ratkaisua ja sitten

puhemies vielä otan itsekin kantaa tähän nyt pitää muistaa koko ajan että me olemme sadan kilometrin matkalta menneet vasta sentin elikkä meillä on vielä pitkä matka tässä edessä ja mahdollisesti toinen aalto ja niin edelleen nyt pitää muistaa koko ajan että nyt me luomme sitä tulevaisuutta tässä yhdessä ja siinä pitää pitää pää kylmänä ja sydän lämpimänä koska meidän pitää luoda niitä käytäntöjä jotka jotka kantavat sitten pidemmälle tässä puhuttiin muun muassa siitä esimerkiksi edustaja arhinmäki käytti hyvän puheenvuoron että tulee taloudellisia ongelmia saattaa tulla myös hermojen kiristymistä ja nimenomaan se sellainen turnausväsymys taisteluväsymys on myöskin semmoinen mikä meidän pitää ottaa tässä huomioon

nyt me sitten lopetammekin tämän harjoituksen mitä me olemme tässä tehneet niin kyllä siinä menisi sekaisin tämä yhteiskunta lopullisesti sitten miettikääpä vaikka kaikki joutuvat nyt joustamaan ja on tiukka tilanne niin se tuo kuitenkin sellaista määrätynlaista järjestystä tähän yhteiskuntaan nyt jos yhtäkkiä sitten lähdettäisikin niin sanotusti kesälaitumille tässä välillä niin se kyllä tarkoittaisi sitä että nämä tartuntavaaratkin kyllä sitten lisääntyisivät että pitää koko ajan muistaa mitä varten me olemme tekemässä näitä muutoksia me olemme tekemässä niitä että me saamme tätä tautitaakkaa vähemmäksi ja saamme nimenomaan

ja sillä lailla loivennettua sitä myöskin tämä pidentää tätä tilannetta mutta kuitenkin loiventaa tätä tilannetta ja sitä kapasiteettia sitten säilyttää paremmin että pidetään nyt vaan tätä disipliiniä yllä ja ja selkä suorana ja pää kylmänä ja sydän lämpimänä

laskee kynnys pistää niitä ja sitten jos esiopetus ja alakouluoppilaita alkaakin olla koulut taas pullollaan niin sen myötä kyllä vesittyvät nämä muut isot toimet mitä nyt esimerkiksi ollaan tekemässä pistämässä ravintoloita ja baareja kiinni eli eli

jatkosta niin vielä kertaan sitä mitä itse tässä ajattelin siis näen tämän etäopetuksen osalta tilanteen niin että me voimme näillä järjestelyillä kuukausi puolitoista mennä varsin sujuvasti eteenpäin mutta kyllä minä nyt rohkenen epäillä sitten että sen jälkeen täytyy kyllä ruveta miettimään opetuksen tavoitteet saavuttaa pidempiaikaisesti niin että oltaisiin useampi kuukausi etäopetuksessa eli joudumme varmaan sitten tuossa tuossa muutaman viikon päästä arvioimaan onko tämä mielekäs tapa viedä opetusta eteenpäin mehän voimme kesäkuulla muutaman päivän mahdollisesti opetusta jatkaa mutta ehkä ehkä se tulee sitten siinä toukokuun alkupuolella mietittäväksi että

arvoisa puhemies minäkin jäin miettimään tätä edustaja halla ahon heittämää ajatusta

päätettäisiin tässä lähiaikoina ja otettaisiin reilusti kesälomaa aloitettaisiin vaikka syksyllä hieman aikaisemmin tai jotain vastaavaa tai sitten kesäkuussa täydennettäisiin jotensakin kuitenkin olen yhtymässä tähän edustajien risikko ja arhinmäen vasta ajatteluun siinä pannaanko siinä pää pensaaseen asetelmassa jossa nyt vaaditaan yrittäjiltä innovatiivisuutta siihen että näihin poikkeusoloihin me kehittelemme uusia tuotteita uutta toimintaa tässähän

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kahdestoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään talousvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

arvoisa puhemies hallitus päätti tänään kello kuudessatoista alkaneessa istunnossa uudesta toimenpiteestä koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi tämä virus on uusi eikä ihmiskunnalla ole vastustuskykyä nyt tällaista virusta vastaan tähän ei ole olemassa myöskään rokotetta niin kuin tiedämme ainakaan vielä eikä spesifiä lääkehoitoa ja tiedämme myös että tämä tauti tarttuu pisaratartuntana lähikontaktissa ihmisten välillä näin ollen tärkein keino välttää taudin leviämistä on lähikontaktien välttäminen ihmisten kesken me tiedämme myös että tämä tartunta voi tapahtua jo ennen kuin oireet alkavat valtaosa tartunnoista kuitenkin tapahtuu vasta oireiden puhjettua näin ollen thln ja laajan asiantuntijajoukon tutkijajoukon tiedon pohjalta stmn kanssa on yhteistyössä nyt valmisteltu laki jolla pyritään vähentämään ihmisten välisiä lähikontakteja joissa tämä hyvin herkästi tarttuva tauti leviää tästä syystä hallitus esittää että kaiken ravintolatoiminnan osalta ravintolatoimijoiden on lopetettava tuotteiden tarjoaminen asiakkaille ravintolan tiloissa tämä koskee nyt kaikkia kahviloita pubeja yökerhoja ja ruokaravintoloita kuitenkin tuotteiden ulosmyynti olisi sallittua kuten nykyisinkin eli näin ollen käytännössä niissä sisätiloissa ja ulkona terasseilla ja lähiulkotiloissa ei myöskään saisi näitä tuotteita nauttia laki on määräaikainen ja voimassa toukokuun loppuun saakka mikäli sitten tämä tilanne muuttuisi yhtäkkiä merkittävästi paremmaksi niin hallituksella on valmius myös purkaa tätä rajoitusta aiemmin käytännössä siis ravintolatiloissa ei ei sisätiloissa eikä ulkoterasseilla eikä muissa ulkotiloissa saa tarjoilla eikä nauttia ruokia eikä juomia myöskään itsepalveluna ostettuja tuotteita ei saa jäädä nauttimaan näihin ravintolan tiloihin ulosmyynti on mahdollista suoraan asiakkaalle sekä ruokalähettipalvelujen tai toimituspalvelujen kautta kuten kuten nytkin

henkilöstöruokalat samoin kuin koulujen päiväkotien sairaaloiden tai esimerkiksi vanhusten hoivakotien ja vanhainkotien ravintolat saisivat olla edelleenkin auki ravitsemusliikkeiden aukiolon rajoittamislaki on tarkoitus nyt saada voimaan niin pian kuin mahdollista eduskunnan vaatiman käsittelyajan puitteissa haluankin kiittää eduskuntaa ja puhemiesneuvostoa hyvin joustavasta

olemme saaneet tämän jo heti tänään tänne lähetekeskusteluun ja kiitän myös eduskuntaa siitä että on valmiutta käsitellä asioita ripeästi eteenpäin on ajateltu että tämän lain voimassaolon määräaikaisuus on yhteneväinen hallituksen kahdestoista kolmatta tekemän suosituksen kanssa jolla siis suositeltiin että kaikki yli viidensadan hengen yleisötilaisuudet on peruttu toukokuun loppuun saakka näillä sanoilla asia on esitelty kiitos

kärnän puheenvuoropyyntö oli ensin tässä mutta se oli poistunut mutta luotetaan siihen että siinä oli joku tekninen vahinko eli edustaja

kiitoksia myös koko hallitukselle ja myös oppositiolle siitä että tämä tärkeä ja kova rajoittamistoimi ollaan nyt tekemässä samassa yhteydessä haluan kiittää myös niitä matkailu ja ravintola alan yrittäjiä jotka ovat omaehtoisesti jo sulkeneet liiketoimintaansa koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi olen kuitenkin kiistatta huolissani siitä että tämä on todella kova taloudellinen päätös me puhumme viiden pilkku kolmen miljardin euron liiketoiminnasta vuositasolla noin viidestäkymmenestätuhannesta työpaikasta ja erityisesti pk sektorin yrittäjät tulevat olemaan todella kovissa vaikeuksissa tämän päätöksen jälkeen me tarvitsemme heille nyt voimakkaita tukitoimia olen iloinen siitä että hallituksen esitys ei rajoita ulosmyyntitoimintaa joka on tällä hetkellä mahdollista myös maksimissaan viisi pilkku viisi prosenttisten alkoholijuomien osalta olen kuitenkin huolissani siitä että ainoastaan noin kolmellasadalla yrityksellä meidän kahdeksastatuhannestaneljästäsadasta ravintolasta on tällainen ulosmyyntilupa ja toivoisin hallituksen harkitsevan sitä että tämä lupa nyt tämän lainsäädännön myötä myönnettäisiin aidosti kaikille että siinä yhteydessä kun ihminen käy noutamassa itselleen ruokaa hänen olisi mahdollista saada mukaan myös vähintäänkin näitä viisi pilkku viisi prosenttisia alkoholijuomia itse asiassa toivoisin harkittavaksi myös sitä mihin totta kai tarvitaan sitten alkoholilainsäädännön muutos että me voisimme myydä ulos ravintoloista ja mahdollisesti myös kotiinkuljettaa esimerkiksi alle viidentoista prosentin alkoholijuomia

valmis siihen että me pistämme alkon myymälät kiinni ja pistämme nämä yksityiset ravintolat myymään sitä alkoholia kansalaisille koska tässä tilanteessa katson että meidän ei tule suojella valtion monopolia vaan meidän täytyy ennen kaikkea yhdessä suojella meidän yksityisiä yrittäjiä meidän pk sektoria ja varmistaa että meillä on ravintolatoimintaa tässä maassa myös tämän koronakriisin jälkeen

puhemies tänään kuulimme ja keskustelimme lisätalousarvion yhteydessä hallituksen toimista joita tehdään yritysten tilanteen helpottamiseksi tänään valtiovarainministeri kulmuni kommentoi tuoreeltaan tätä ravintoloiden sulkemista ja totesi että päätös on rankka mutta tehty ihmisten terveyden hyväksi hän myös totesi että yritykset tulevat tarvitsemaan jo kerrottujen toimien lisäksi runsaasti lisää tukea ja että asia valmistellaan ripeästi tämä on nyt todella uskon että tälle tulee eduskunnan täysi tuki huoli yrittäjien toimeentulosta ja maamme talouden kestävyydestä on meidän kaikkien yhteinen ja olemme nyt tekemässä todella poikkeuksellisia todella poikkeuksellisia toimia ihmisten terveyden ja turvallisuuden vuoksi arvoisa puhemies kun kyse on ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin vuoksi tehtävistä toimista niin kansalaisiltakin on tullut tuki näille toimille tätä ravintoloiden sulkemista ovat myös monet ravintolat itse toivoneet ja moni ravintola on jo laittanut niin sanotusti lapun luukulle esimerkiksi omassa kotikaupungissani oulussa näitä lappuja on ilmestynyt siellä on ruokaravintoloita yökerhoja kahviloita baareja laitettu jo kiinni ja monen ravintoloitsijan viesti on ollut se että kun kun tällainen määräys sulkemisesta tulisi valtiovallan taholta niin heillä mahdollisesti olisi sitten esimerkiksi vakuutuksen kautta mahdollisuudet saada korvauksia tämä hallituksen esitys mahdollistaisi tuotteiden niin sanotun tässä esityksessä todetaan että tämä hyödyttää esimerkiksi ruokalähettipalveluja tarjoavia toiminnanharjoittajia joiden palvelujen kysyntä kasvaa nyt minunkin mielestäni on aivan erityisen tärkeää pohtia onko meillä mahdollisuuksia tehdä sellaisia nopeita toimia näille ravintoloille jotta he voivat kehittää toimintaansa erityisesti tämän tämän ulosmyynnin suhteen tuosta alkoholin myynnistä yleensä olen edustaja kärnän kanssa hyvin samaa mieltä mutta nyt kun on kyse ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin vuoksi tehtävistä toimista niin tällainen alkoholin myynnin rajoitusten purkaminen olisi mielestäni täydellisessä ristiriidassa itse asian kanssa enkä sitä kannata tässä hallituksen esityksessä on paljon hyvää ja nyt toivon myös saadaan ripeästi liikkeelle näiden yritysten toiminnan turvaaminen tässä esityksessä todetaan myös nämä henkilöstöravintolat jotka ministeri myös myös toi esille haluaisinkin kysyä ministeriltä onko nyt tulossa sellaisia ohjeistuksia tai määräyksiä jotka varmistavat sitä että myöskin siellä henkilöstöravintoloissa kouluissa vanhainkodeissa vankiloissa ja muualla pidetään ne turvavälit ja vältetään sellaisia isompia kokoontumisia jotta sielläkin vältetään näiden tartuntojen leviäminen mahdollisimman hyvin toivon että asia etenee ripeästi
arvoisa puhemies hallituksen esitys on perusteltu kuten perustelutekstissä lukee niin juuri ravintoloissa ihmisten välinen kanssakäyminen

tartuttavuuteen ja tähän r nolla arvoon täytyy puuttua jotta terveydenhuolto kestää koronasta kasvavan kuorman ja

aiemmin esitettyjen toimien kanssa tällaisen systemaattisen taudin rajoittamisen suhteen mahdollisuus noutomyyntiin ja henkilöstöravintolojen ja

vastaavien auki pitämiseen on hyvä esimerkki lainsäädännöstä jossa fiksusti etsitään se tasapaino rajoitusten ja rajoitusten ja toiminnan jatkuvuuden välillä kuitenkin tämä on valtavan kova isku tälle alalle ja ja vaikka osin iskuun vastataan niillä toimin mitä ylipäänsä on nyt esitetty jo aikaisemmin yrittäjien ja yritysten tukemiseen niin on selvää että juuri tämä ala on on sen tyyppinen että tähän kohdistuva erityisrajoite hyvin perusteltu sellainen sitä että isku on hyvin kova epidemian realiteetit kuitenkin määrittävät nyt ne tarvittavat toimenpiteet ja tämä kuten sanottu on perusteltu esitys mutta silti on hyvä huomioida että vaadittavien toimien vaikutusta niistä kärsiville aloille on syytä kohtuullistaa niin paljon kuin mahdollista ilman kärsii ja tässä tapauksessa lienee paikallaan tarkastella kuten edustaja kärnä sanoi esimerkiksi juomien ulosmyynnin sääntelyn ja käytäntöjen lieventämistä yleisesti on tärkeä seurata tämän esityksen vaikutuksia ja sitä miten ala siihen vastaa miten ihmisten käyttäytyminen muuttuu

löytää ne mekanismit ja hyvät käytännöt siihen että me saamme tämän epidemian taittumaan mutta joka tästä seuraa elinkeinoelämälle yrityksille ja ihmisten toimeentulolle

arvoisa herra puhemies tahdon kiittää hallitusta että vihdoin vihdoin annatte baareille ja ravintoloille määräyksen lopettaa tarjoilun sisä ja ulkotiloissaan mutta on aivan anteeksiantamatonta että te te olette antaneet yrittäjien roikkua löysässä hirressä näin pitkään on aivan poikkeuksellista että yrittäjät ovat itse vaatineet omien kuppiloidensa sulkemista asiakkailta kun hallitus ei ole ollut tätä valmis tekemään asiakasvirrat ovat romahtaneet mutta yrittäjät ovat joutuneet luovimaan mahdottomassa tilanteessa kun ovia kannattanut sulkea toivottujen vakuutuskorvausten menettämisen pelossa esimerkiksi meillä oulussa eräs baari kirjoitti jo viime viikolla sivullaan toivomme hallituksen linjaavan selkeästi mitä ravintoloiden tulee tehdä tässä tilanteessa he ovat pyytäneet että ei välttämättömät yksityiset toimijat sulkisivat liiketilansa ja tottelemme tätä pyyntöä mutta tarvitsemme valtionjohdolta määräyksiä ja apuja jotta voimme joskus sitten tilanteen mentyä ohi avata ovemme tämänhetkinen tilanne jossa vastuun kantavat yksityiset yritykset ajamalla itsensä vapaaehtoisesti konkurssiin on käsittämätön tai toinen hyvin legendaarinen kantapaikka joka julkaisi antimainokseksi nimeämänsä päivityksen kirjoitti näin miksi emme itse sulje oviamme mikäli suljemme baarimme itse emme saa vakuutusyhtiöltä mahdollista keskeytysvakuutusta ja tämä suistaisi meidät vakaviin taloudellisiin ongelmiin pidämme siis erittäin vastentahtoisesti baarimme avoinna ja toivomme että suojelisitte itseänne ja läheisiänne

päättäjänä ei voinut tehdä tuon videon on ehtinyt nähdä kahdeksansataatuhatta suomalaista tähän päivään mennessä kun on odotettu että hallitus lopettaisi jahkailun nyt on niin että hallitus ei vain voi enää jatkaa tällä samalla mentaliteetilla eteenpäin että ensin vähätellään oppositiota kun se ehdottaa kovempia toimia väestön suojaamiseksi ja sen jälkeen hallitus kuitenkin päätyy juuri näihin toimenpiteisiin mutta myöhässä ja syyttää kaiken lisäksi jälkiviisaudesta tällainen politikointi on jätettävä taakse me oppositiona nimenomaan tuemme teitä kunhan vain menette toimissanne ripeästi eteenpäin koska esimerkit maailmalta osoittavat että suurin vaikuttavuus toimilla on kun ne tehdään rohkeasti ajoissa nyt kun baarit saadaan kiinni yrittäjät todella nopeasti kaiken tuen ja seuraavien suojaustoimenpiteiden osalta kuten esimerkiksi ulkonaliikkumiskiellon osalta hallitus ei voi enää edetä myöhässä ja liian pienillä toimilla sillä muuten se vaarantaa terveydenhuoltojärjestelmän jonka piirissä ollaan oltu jo muutenkin siinä tilanteessa että kertakäyttöisiä suojia on jouduttu alkaa pesemään

arvoisa puhemies kun tauti on kova niin rohdotkin pitää olla kunnossa pitää tietysti olla tarkkana että että asiat ovat tasapainossa tämä toimenpide jota esitetään on tuttu kyllä keski euroopan maista eli tässä asiassa me seuraamme nyt muita maita toivottavasti tämä tehdään nyt riittävän ajoissa asiakkaat nimittäin ovat kyllä ravintoloista kaikonneet jo jo omin päin itse asiassa pari asiaa jotka tähän liittyy jotka jotka haluan tässä myös varmistaa kysymyksellä kun ravitsemusliikkeet nyt suljettaisiin kolmaskymmenesensimmäinen viidettä asti ja toisaalta meillä on nämä valmiuslain asetukset voimassa nyt kolmastoista neljättä asti niin jotenkin tuntuu että näissä olisi kannattanut mennä jotenkin niin kuin yhtä jalkaa tässähän oli perusteena ministerikin kertoi että viidensadan hengen tilaisuudet on peruttu sinne kolmaskymmenesensimmäinen viidettä asti mutta nyt puhutaan jo taas sitten kokoluokaltaan ihan toisenlaisesta ulottuvuudesta eli eli haluaisin varmistaa sen että ajateltiinko sitä että tätä ja tämäntyyppisiä kokoontumisrajoituksia sitten vietäisiin käsi kädessä joka tapauksessa riskihän tässä on se miten ravintoloitsijoita tuetaan tässä tilanteessa jätetäänkö yrittäjät yksin kantamaan nyt vastuuta tämä tarkoittaa sitä että meidän täytyy nyt siihen aikaisempaankin keskusteluun viitaten löytää ratkaisua nyt näistä ynnä muista kokonaisuuksista joilla me saamme semmoisia

siihen akuuttiin kassakriisiin joka tästä väistämättä syntyy vielä se asia mikä on ilman muuta huomioitava sitten ruoan ja juoman ulosmyynnissä niin kyllähän tätä pitää seurata myös se byrokratian tehokas poistaminen eli että nyt pitää antaa sitten mahdollisuudet näille toimijoille toimia sellaisessa ympäristössä että että ruoka ja juoma voivat kuitenkin lähteä kansalaisten tavoitettavaksi yksi asia vielä tässähän hallituksen esityksen perusteluissa puhutaan siitä tätä on pohdittu että olisiko tämä ollut mahdollista tehdä alueellisesti jollakin tavalla kun totuus on kuitenkin se että tällä hetkellä osa suomea on suhteellisen virusvapaata aluetta näin se on pitää aina miettiä näitä kokonaisuuksia tosiaan että mitenkä näitä rohtoja käytetään niin kysyn myös sen että olisiko tässä hallituksen mielestä ollut mahdollisuus rakentaa jonkinmoista alueellista porrastusta

arvoisa puhemies voimme kyllä olla tyytyväisiä siihen että näissä poikkeusoloissa ja ja tilanteiden nopeasti muuttuessa hallitus pystyy tekemään nopeasti esityksiä ja vaikka tynkkynen tuossa hieman kritisoi niin haluan kuitenkin muistuttaa että me kaikki kannamme yhdessä huolta tästä tilanteesta ja ravitsemusliikkeitten yrittäjien tilanteesta minusta on tärkeää ja pääasia että me olemme tänä iltana nyt nopeasti tekemässä päätöksiä sen suhteen että me saamme saamme tämän tilanteen nopeasti hallintaan kyllä minä toivoisin arvoisa puhemies ja hyvät kollegat myös sitä että niin tästä salista kuin myös koko kansakunnasta löytyisi yhteinen konsensus sitä että kun on tämmöinen tiukka tilanne poikkeusolot päällä niin löytyisi semmoinen konsensus että yhdessä pienenä ketteränä kansakuntana me

ja juurikin näitä toimenpiteitä nyt pitää nopeasti tehdä niin kuin tuossa arvoisa ministerikin toi esille että tämä virus leviää pääasiassa pisaratartuntana siis ihmisten välillä ja tartunnan saanut saattaa levittää virusta ennen oireiden alkamista ja juuri näissä baareissahan tämä virus leviää on nyt todellakin hyvä asia että me saamme tämän tilanteen hallintaan tällä nopealla esityksellä että ravitsemusliikkeet suljetaan asiakkailta tuotteiden ulosmyynti asiakkaille ravitsemusliikkeiden tiloista olisi kuitenkin sallittu arvoisa puhemies haluan esittää

asianomaiselle ministerille kysymyksen tästä ulosmyynnistä suoraan asiakkaalle edustaja kärnä toi esille että kun on yli kahdeksantuhannen ravitsemusliikealan yrittäjää tässä maassa niin kolmellasadalla yrittäjällä olisi lupa myydä näitä tuotteita ulos kysynkin että miten heillä joilla tätä lupaa ei ole tuleeko tässä sitten tämä keskeyttämisvakuutus että yrittäjät saavat ahdinkoon hieman tukea

arvoisa herra puhemies kiitos ministeri paaterolle selkeästä esittelystä haataiselle korjaan näin illalla suotakoon tämän arvaamattoman taudin selättämisessä tarvitaan ripeitä ja voimakkaita toimia tämä vahva ratkaisu tuo vaikeuksia yrityksille joita tulee sitten tukea erilaisin toimin kriisin yli valtioneuvosto haluaa muuttaa siis väliaikaisesti majoitus ja ravitsemustoiminnasta annettua lakia niin nopeasti kuin mahdollista moni yrittäjä on jo laittanut lapun ravintolansa luukulle he ovat halunneet ottaa huomioon sen tosiasian että tartunta voi tapahtua aivan kuin vahingossa ennen kuin oireet edes alkavat toki valtaosa tartunnoista tapahtuu oireiden jo alettua tällä lakimuutoksella pyritään vähentämään ihmisten välisiä kontakteja että saadaan vakava tilanne hallintaan on hyvä että tuotteita voi edelleen myydä ulos kuten nykyisinkin suoraan asiakkaalle tai välityksen kautta moni haluaa ostaa esimerkiksi ruokaa kotiinsa kunhan kuljetus saadaan toimimaan lakimuutos lähtee nyt perustuslailliseenkin arvioon perustuslaki turvaa jokaiselle oikeuden hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä ammatilla tai elinkeinolla ravitsemusliikkeiden aukiolon rajoittaminen merkitsee puuttumista perustuslain kahdeksannessatoista pykälässä turvattuun elinkeinovapauteen esitys vaikuttaa myös perustuslain viidennessätoista pykälässä turvattuun

elinkeinovapauteen toisessa vaakakupissa on väestön terveyden suojeleminen ja terveydenhuoltojärjestelmän toimintakyvyn säilyttäminen näissä oloissa perustuslain mukaan jokaisella on oikeus elämään ja välttämättömään huolenpitoon julkisella vallalla on velvollisuus turvata riittävät terveyspalvelut ja edistää väestön terveyttä arvoisa puhemies monien perheiden ongelmat voivat kasvaa poikkeavissa oloissa jotta jokainen lapsi on turvassa jotta lapset eivät kotona opiskellessaan joudu väkivallan ja alkoholista johtuvien vaikeuksien uhreiksi en kannata alkoholin myynnin helpottamista ravintoloiden ulkopuolelle tuetaan tuetaan yrityksiä muilla keinoilla sen sijaan pidän tärkeänä sitä että perheet saavat monipuolista ja monialaista tukea että ne selviävät poikkeavassa arjessa eteenpäin

arvoisa herra puhemies mielestäni tämä hallituksen esitys on pääosin perusteltu koronavirus on levinnyt nopeasti epidemiaksi ja sairastuneita on suomessakin jo lähes kahdeksansataa henkeä mielestäni on täysin ymmärrettävää ja perusteltua että näitä lisärajoituksia tässä kohtaa tehdään tämä esitys määrää ravintolat yökerhot kuppilat ja kahvilat sulkemaan ovensa nyt määräajaksi tuotteiden ulosmyynti on silti edelleen mahdollista tiedämme että jo tähän mennessä monet ravintoloitsijat kuppilanpitäjät ovat oma aloitteisesti rajoittaneet omaa toimintaansa itse koska tähän mennessä selkeitä ohjeita tai määräyksiä siitä miten heidän tulisi toimia ei hallituksen toimesta ole heille annettu pidän kuitenkin tärkeänä ja hyvänä että nyt nämä selkeät määräykset annetaan arvoisa puhemies täällä on paljon käyty keskustelua yrittäjien kesken myös siitä miten tämä esitys nyt nyt on tehty sain juuri viestin eräältä yrittäjältä joka totesi että tällä tapaa toteutettuna tämä esitys ei tuo heille juurikaan apua sillä tämä ei myöskään tarjoa sitä tukea tuolta vakuutusten kautta

siteeraan lyhyesti vahinkojen korvattavuuden edellytyksenä on että suomen viranomainen on antanut tartunta eläintauti tai elintarvikelakiin perustuvan velvoittavan ja välittömästi vakuutettuun liiketoimintaan liittyvän määräyksen tartunta tai eläintautien vastustamiseksi yleinen viranomaisen määräys liikkumisen rajoittamiseksi tai asiakkaiden määrän väheneminen koronaviruksen aiheuttaman pelon vuoksi ei ole korvattavaa

siis olemme tilanteessa että edes nämä yrittäjät joilla on nyt laajat keskeyttämisvakuutukset eivät tule saamaan sieltä tukea haluaisin kysyä ministeriltä nyt ensinnäkin miten hallitus päätyi valmistelemaan tähän lainsäädäntöön eikä esimerkiksi niin että nämä säädökset olisi tuotu tartuntatautilain yhteyteen jolloin se tilanne olisi sitten mahdollisesti ollut toinen herra puhemies haluan myös todeta sen että on on tärkeää että näitä rajoituksia nyt saadaan aikaiseksi mutta se mikä tässä jää huomiotta on se että meidän koko ravintola ja ja majoitustoimiala on syvän kriisin keskellä jos emme tee nyt määrätietoisia toimia tue yrittäjiä niin meillä on keväällä edessä laaja kriisi alalla ja ja paljon konkursseja näin ollen kysyisin ministeriltä myös siitä minkälaisia suoria toimia hallitus on valmistelemassa ravintola alan yrittäjien tukemiseksi sillä pelkästään se että tarjotaan mahdollisuutta saada saada lainarahoitusta tai järjestellä lainoja uudestaan ei tosiasiassa auta valtaosaa alan yrittäjistä he eivät joko saa enempää lainaa tai tai sitten se tilanne on jo niin haastava muilta muilta osin että että tarvittaisiin pikemminkin muunlaisia toimia kuten esimerkiksi esimerkiksi vastaantuloa verotuksessa tai työnantajamaksujen kompensointia siltä osin kun heillä on vielä työntekijöitä töissä elikkä toivoisin että ministeri myös avaa sitten sitä mitä ylipäänsä ollaan tekemässä

kuulostaa minusta oikeinkin perustellulta on varmasti näin että se ei tätä alan kriisiä ratkaise mutta yhtenä konkreettisena toimena näkisin että hallituksen kannattaisi nyt pikaisesti käydä tästä asiasta neuvonpitoa ja ja tuoda myös sitten eduskunnan käsittelyyn ne säännökset jotka tätä asiaa myös helpottaisivat
arvoisa puhemies haluaisin uskoa että suurin osa suomalaisista on ottanut tosissaan ohjeet ylimääräisten kontaktien vähentämisestä omassa arjessa jokainen on pohtinut itselleen välttämättömiä palveluita siirtynyt mahdollisuuksien mukaan etätyöhön ottanut lapset kotiin etäopetukseen välttänyt iäkkäiden sukulaisten tapaamista ja niin edelleen kun tiedot koronavirustartuntojen määrän kasvusta ja tartuntaennusteet ovat päivittyneet on hallitukselle käynyt selväksi että tehdyt toimet eivät valitettavasti vieläkään ole riittäviä paikat joihin ihmisiä kokoontuu ovat riski tartuntojen levittämiseen ja saamiseen meille nyt saapuneessa lakiesityksessä ehdotetaan ravitsemusliikkeiden rajoittamista ravitsemusliikkeet olisi pidettävä suljettuna asiakkailta mutta liikkeistä voisi myydä ulos niin kutsuttuja take away annoksia tämä on hyvä rajaus sillä se mahdollistaa ainakin osan ravintoloista toiminnan jatkumisen ja ylläpitää ruoan saatavuutta samoin lain ulkopuolelle jäisivät henkilöstöravintolat ovat esimerkiksi päiväkotien koulujen sairaaloiden ja vankiloiden ruokalat myös tämä on mielestäni hyvä linjaus työpaikalla läsnä olevien työolosuhteiden työolosuhteiden ylläpitämiseksi rajoitus kuitenkin vaikeuttaa ravintoloiden taloudellista asemaa jo ennestään vaikeassa tilanteessa ja haluankin kysyä onko suunniteltu uusia korvauksia yritysten tulonmenetyksiin perustelumuistiossa todetaan että vakuutus ja vuokraehtojen kannalta lainmuutos voinee yrittäjän näkökulmasta mahdollistaa korvauksia korvauksia tai vuokrahelpotuksia nykytilannetta paremmin tähänkin liittyen kysymys voiko tämä muuten kannatettava ulosmyyntimahdollisuus tuoda tähän kuitenkin hankaluuksia ravintola ala työllistää noin viisikymmentätuhatta henkilöä tämän päälle on vielä paljon vuokratyövoimaa päätös varmasti lisää lomautuksia ja ja irtisanomisia työlainsäädäntöön sovitut joustot tulevat siis tarpeeseen työttömyysturvan omavastuupäivän poisto takaisinottovelvoitteen pidentäminen työntekijän oikeus purkaa myös määräaikainen työsopimus lomautustilanteessa ja niin edelleen tarpeelliseksi käyvät myös työttömyysetuuden maksatuksen sujuvoittaminen ja työttömyyskassojen taloudellinen tukeminen esitys on merkitty kestämään kolmaskymmenesensimmäinen viidettä kaksituhattakaksikymmentä asti mikä on tällä hetkellä päätettyä valmiuslain aikaa pidempi jakso valitettavasti arviot epidemia ajan kestosta yhä useammin jatkuvat kesälle asti ja joutunemme tähän todellisuuteen sopeutumaan monella eri sektorilla sitä lyhyemmäksi poikkeusaika kuitenkin jäänee mitä paremmin rajoitukset toimivat omaan ajatteluuni kuuluu myös että ennen liikkumista rajoittavia toimenpiteitä on käytävä läpi muut keinot tartuntojen vähentämiseksi sellainen rajoitus meillä nyt on käsittelyssä ja

on täällä pyydetty ja jopa vaadittu yli hallitus ja oppositiorajojen ja ovatpa monet ravintola alan yrittäjätkin itse sitä pyytäneet ja vaatineet kautta suomen keskustelin juuri lappeenrantalaisen ravintolayrittäjän tony gilabertin kanssa ja hekin ovat valmiita näihin talkoisiin mukaan tosin hän totesi että jos ravintolat menevät kiinni niin kolmetuhatta litraa olutta joudutaan kaatamaan viemäriin mikä on kyllä oma tragediansa sekin arvoisa puhemies on hyvä että hallitus tarttuu määrätietoisesti toimeen tässä asiassa mutta huonoa on nyt se jos ravintola alan yrittäjät jotka haluavat kantaa vastuunsa tässä asiassa joutuvat yksinomaan maksumiehiksi

auttamiseksi taloudellisesti jottei tämä rajoittamistoimien koko lasku kaadu heidän niskaansa edelleen tämän asian jatkokäsittelyssä pyydän ja toivon että valiokunnassa pyydetään asiantuntijaksi matkailu ja ravintolapalvelut mara ryn edustaja kertomaan miten he asiat kokevat jotta varmasti alan tunnot tulevat siellä valiokunnassa selviksi ja meillekin tiedoksi tämän asian jatkokäsittelyssä

arvoisa herra puhemies voisiko sanoa oi aikoja oi tapoja tämä on toki looginen jatke yhä voimakkaammille toimenpiteille virusta vastaan ja nämä on pakko tehdä vaikka totta kai tekee kipeää toki on mainittava myös se että käytännössä hyvin pitkälle myös asiakkaat ja yrityksetkin ovat jo aikaisemmin tehneet johtopäätöksiä ja ravintoloita pubeja yökerhoja on mennyt kiinni mutta nyt linjaan tuli selvyys ja tällä mennään ratkaisussa totta kai jos siitä haluaa myönteisiä puolia hakea tämä ulosmyyntimahdollisuus on olemassa ja toivoisin kaikin puolin että ihmiset käyttäisivät tätä mahdollisuutta hyväkseen mahdollisten lähettien tai itse noudettuna mikäli mikäli vain suinkin mahdollista on todella valitettavaa että elämme tällaisia aikoja nyt jos koskaan on selvää että tämä osittain lamauttaa osittain lomauttaa suuren ja valtavan joukon ihmisiä siksi arvoon arvaamattomaan nousevatkin hallituksen toimet jotka ovat jo paitsi käytössä

myöskin vielä valmisteluissa kyllä totuus lienee tässäkin kohtaa se että mikäli lisätoimia ei tule niin suuri konkurssiaalto lienee väistämätön erilaisia keinoja varmasti on hyvä miettiä esimerkiksi työnantajatukea jossa apua annettaisiin esimerkiksi sosiaalivakuutusmaksuissa kenties yrittäjätukea valtionosuutta erilaisissa maksuissa tai yksinyrittäjätukea esimerkiksi peruspäivärahan suuruista tuloutusta tietyn ajanjakson ajan keinoja piisaa keinoja piisaa kyllä mutta enemmän on kyse

alamäkeen syöksyvää liikettä hidastettua onneksi meillä on hallitus joka etenee voimakkaasti näissä toimenpiteissä kiitänkin myös työministeri haataista siitä

arvoisa puhemies koronavirusepidemia pahenee suomessa päivä päivältä erityisen kriittinen tilanne on uudellamaalla jossa on tämänhetkisen tiedon mukaan yli prosenttia suomen kahdeksastasadasta koronatartunnasta vaikka koulujen kulttuurin ja liikunnan tiloja ja jopa kirkkoja on suomessa suljettu niin baarit ja yökerhot ovat pysyneet täällä pääkaupunkiseudullakin auki bileet jatkuivat viime viikonloppunakin vaikka tiedossa on että tästä aiheutuu inhimillistä kärsimystä on selvää että koronavirus leviää tehokkaasti etenkin yökerhojen lähikontakteissa välinpitämättömyys ei voi enää jatkua koska se tappaa pidänkin välttämättömänä että hallitus reagoi vauhdilla etenevään tartuntatilanteeseen ja sulkee ravitsemusliikkeiden kuten yökerhojen baarien kahviloiden ja ravintoloiden tilat asiakkailta nämä toimet tulevat näin pelkään tosin jälkijunassa mutta on hyvä että ne nyt tehdään ravitsemusalan yrittäjille joista valtaosa on pk yrittäjiä tilanne on ollut tietysti täysin kohtuuton jo jonkin aikaa arjen poikkeusolothan ovat vallinneet ja asiakkaat ovat kaikonneet jo ennen näitä rajoitustoimia alan yrittäjät kuuluvat niihin joihin koronakriisi ja sen välttämättä vaatimat rajoitustoimet osuvat pahiten no lakiesityksen rajaus joka sallii työpaikkaravintoloiden aukiolon on kyllä omiaan vääristämään kilpailua alalla sillä sehän sallii eräiden suurten toimijoiden pitää ravintoloitaan edelleen auki pientä helpotusta pk yrittäjien tilanteeseen tuo se että ruoan ulosmyynti kuitenkin sallitaan verottajakin on tänään muuttanut lounasseteleiden ehtoja siten että niitä voi käyttää myös kuljetuksesta aiheutuvien kustannusten kattamiseen mikä on erinomainen asia yrittäjien tukalaan tilanteeseen auttaisi myös se että alkoholin ulosmyyntiä helpotettaisiin ulosmyyntilupa tulisi antaa suoraan jos yrittäjällä on nykyisin anniskelu ja myyntioikeus lisäksi viinit ja oluet tulisi saada ulosmyynnin piiriin tämä olisi erittäin tärkeä kädenojennus alan yrittäjille ja kysyisinkin arvoisa ministeri hallitus tällaiseen kädenojennukseen valmis no useilla alan yrittäjillä on lisäksi epävarmuus siitä kattaako keskeytysvakuutus liikkeen sulkemisen tällaisella lainmuutoksella joka tehdään siis majoitus ja ravitsemuspalveluista annettuun lakiin ja minunkin saamieni viestien perusteella

miten ravintoloitsijoita tuetaan tässä tilanteessa tästä hallitus ei ole tehnyt vielä mitään päätöksiä vain ohimennen esityksessä viitataan tilanteisiin joissa laki sallii vuokran kohtuullistamisen ravintolayrittäjät jätetään yksin ellei hallitus rinnalla tuo eduskuntaan omaa tukipakettia ravintoloille ja alalle ilman tätä koronan torjunnan kustannus kaadetaan kyllä yksittäisten yrittäjien niskaan ja siis kysehän ei ole normaalista yrittäjäriskistä kyse on poikkeusoloista joissa valtion pitää ottaa yrittäjäriskiä kannettavakseen

että asiakasmäärät ovat jo romahtaneet kassa on monella tyhjä jollain pitäisi maksaa palkat ja vuokrat eräs epätoivoinen ravintolayrittäjä kertoi minulle viime viikolla että oli itkenyt lähettäessään lomautusilmoituksia hyville työntekijöilleen arvoisa työministeri aikooko hallitus auttaa näitä pulaan jääviä yrittäjiä erityisellä tukipaketilla ravintola alalle

arvoisa puhemies nyt on kaikkein tärkeintä saada epidemian eteneminen hidastumaan sillä muuten terveydenhuollon resurssit eivät tule riittämään jos terveydenhuollon kapasiteetti ylitetään niin siitä seuraa kärsimystä ja kuolemaa ja sitä meistä ei varmasti kukaan halua kuten tässä lakiesityksessä todetaan tartuntojen leviämisen ehkäisy ja hidastaminen uusin ja laajemmin rajaustoimin on välttämätöntä ihmisten henkeä ja terveyttä uhkaavan vaaran torjumiseksi ravintoloissa ihmisten välinen kanssakäyminen on niin tiivistä että siellä pisaratartunta on jopa erittäin todennäköistä jos siellä on viruksenkantaja esityksessä on rajattu työpaikkaruokailu rajoittamistoimenpiteiden ulkopuolelle ja tämä on mielestäni hyvä asia mutta toivottavasti työpaikoilla muistetaan kaikki hygienia asiat ja turvavälit mietinkin mielessäni pitäisikö ohjeistusta ja kerrata jälleen kerran samaten ravintolat voivat jatkaa ruuan ulosmyyntiä ja kotiinkuljetusta nämä nämä ovat järkeviä poisrajauksia ja toivottavasti kansalaiset joilla on varaa hyödyntää näitä palveluita tekisivät nyt niin näin voidaan tukea ainakin osaa vaikeuksissa olevia yrityksiä ja yrittäjiä arvoisa puhemies uskon ja toivon että kansalaiset ymmärtävät tämän esityksen perusteet ja myös omalla toiminnallaan tukevat tätä kaikkien meidän yhteistä tavoitetta eli saada koronatilanne hallintaan estämällä tapausten liian nopea kasvu

pandemian hidastamiseksi tehdyt toimenpiteet vaikuttavat monin tavoin yritysten selviytymiseen mutta hallituksen ensisijainen päämäärä on nyt säästää ihmishenkiä ja turvata meidän terveydenhuoltomme toiminnan kapasiteetti ja siksi näitä rajoitustoimenpiteitä tehdään ja tämä uusi rajoitustoimenpide on otettu käyttöön koska thln ja muiden asiantuntijoiden toimesta tämä on nähty nyt tähän ajankohtaan sopivaksi ja oikein oikein mitoitetuksi toimenpiteeksi raha on tässä nyt toissijainen asia lähtökohtana on ihmisten terveys ja ihmishenget toinen asia johon heti alusta lähtien hallitus on kiinnittänyt huomiota on se nämä rajoitustoimenpiteet kohdistuvat ja ja se mitä maailmalla on jo tapahtunut tämän pandemian aiheuttamana kun vienti on heikentynyt toimitukset ovat heikentyneet ja niin edespäin se on aiheuttanut tietenkin yrityksille ongelmia ja näin ollen hallituksen keskeinen tehtävä on välttää turhia konkursseja tämän pandemian takia ja myös välttää työpaikkojen menetyksiä ja siihen on tehty sitten omia toimenpiteitä ja lainsäädäntöä on tulossa tästä syystä hallitus on tehnyt mittavan tukipaketin jossa tukea suunnataan muun muassa finnveran kautta business finlandin kautta ely keskusten kautta ja teollisuussijoituksen kautta näillä toimilla hallitus pyrkii nyt luomaan ja polkua sille että yritykset selviytyisivät eteenpäin no nyt tämän uuden rajoitustoimen vuoksi meillä on uudenlainen yrittäjäkenttä tässä edessä ja kyllä hallituksen istunnossa oli se tahtotila ilmeinen että halutaan nyt edelleenkin etsiä keinoja elinkeinoministerin toimesta niiden toimien löytämiseksi joilla voidaan sitten myös auttaa näitä yrityksiä jotta ne selviytyvät yli tämän

täällä on peräänkuulutettu myös alkoholilainmuutosta sitä ei tässä yhteydessä ole tehty näinä illan ja yön tunteina nyt on keskitytty tähän yhteen asiaan eli ravintolatoiminnan sulkemiseen mutta se ulosmyynti kuten täällä on todettu take away toiminta on mahdollista nykylainsäädännön puitteissa

juomia myydä ulos työpaikkaravintoloiden osalta täällä peräänkuulutettiin ohjeita sinne tämä viesti menee sosiaali ja terveysministeriölle näin uskon myös tästä edustaja risikon esityksestä ruokaviraston ottamisesta tähän mukaan ohjeistusvälineeksi viestin eteenpäin se kuuluu maa ja metsätalousministerille on varmasti syytä näitä yhä täsmentää mutta uskon että tämä kenttä on helposti hallittavissa koska nämä työpaikkaravintolat ovat hyvin ohjeistettavissa

arvoisa herra puhemies täytyy sanoa heti alkuun että kyllähän tämä on surullinen mutta osaltaan myöskin välttämätön esitys mitä nyt tänne on nopealla aikataululla tuotu juuri juttelin sukulaiseni kanssa joka ravintolaa pyörittää ja puhuimme siitä että kaikki tukkutilaukset seis ja väki lomautetaan ja kaikki palvelu loppuvat kohta ja että siihen pitää nyt varautua hyvin nopealla aikataululla niin kuin tässä esityksessä on todettu niin tämä tulee myöskin näiltä näkymin olemaan pitkä aina sinne toukokuun loppuun tietysti tilanne saattaa muuttua mutta osaltaan tässä esityksessä todetaan että

huhtikuuta jälkeen tietysti tärkeintä on nyt miettiä keinoja millä näitä ravintolayrittäjiä ja muita pystytään tukemaan minkälaista pakettia heille antamaan heitä ei voi jättää yksin niin kuin ei ketään yrittäjää tai palkansaajaa nyt tässä tilanteessa vuokrakatto tai jonkinlainen tukeminen siihen vuokranmaksuun täytyy olla nyt sitten seuraavana harkinnassa myöskin hyvinkin nopeasti osaltaan tämä asettaa myös erilaisia tilanteita eri puolilla maata pitää huolehtia myös siitä että meillä huoltoasemien yhteydessä olevat kaupat pyörivät jatkossakin vaikka siellä ravintola tai kahvilatoimintaa nyt sitten ei olisikaan koska ne ovat monesti ainoita paikkoja likimainkaan kilometreihin missä elintarvikkeita myydään niin pitää pitää huoli edustaja marttinen toi hyvin ansiokkaasti esiin tämän vakuutusasian ja tämä on todella vaikea en ole mikään vakuutusalan asiantuntija ja yrittänyt tänään niitä sitten katsoa ja myöskin jakaa ihmisille jotka tästä asiasta kysyvät tuolta vakuutus ja rahoitusneuvonnastakin on tähän kantaa otettu mutta siellä sanottiin muun muassa näin vapaaehtoisilla vakuutuksilla ei kuitenkaan ole mahdollista riskien mittakaavan vuoksi suojautua yleisemmiltä yhteiskunnan häiriötiloilta kuten nyt käsillä olevan kaltaisilta koko väestöä uhkaavilta epidemioilta ainahan kyse on tietysti yksittäisen ihmisen tai yrityksen vakuutusehdoista mutta tällaiseen ei varmastikaan ole monessa paikassa varauduttu eikä myöskään siihen millä tavalla sitten vakuutusyhtiöt näitä riskejä pystyvät osaltaan kantamaan

kun tämä lakiesitys näin pikaisesti tulee niin meidän on nyt osaltamme nyt huolehdittava siitä ja valmisteltava vain jo seuraavia paketteja niin kuin ministeri tuossa totesi että miten pystytään auttamaan tässä tilanteessa yrittäjiä kun nyt yhtäkkiä kaikki sitten

arvoisa puhemies näissä puheenvuoroissa on tietenkin päivitelty tämän tilanteen poikkeuksellisuutta itsekään yli kuudentoista vuoden edustajaurani aikana en ole ollut siinä tilanteessa että täysistunnon kuluessa ilmoitetaan selkeästi uudesta asiasta joka tulee tiukkana lähetekeskusteluun me kaikki tiedämme miksi ja tämä kertoo sekä hallituksen tehokkuudesta että myöskin eduskuntalaitoksen tehokkuudessa tämmöisessä kriittisessä tilanteessa meidän on pakko reagoida tässä eräässä puheenvuorossa tynkkynen peräänkuulutti sitä että hallitus on toiminut hitaasti että eihän tässä nyt ole ihmekään että keski euroopasta päin nyt on jo aikaisemmin tuotettu jo eli ravintoloita baareja yökerhoja kahviloita on pantu kiinni lakiteitse kyllä kyllä on pantu kiinni ja me tiedämme hyvin sen syyn syynä on juuri se että nämä pisaratartunnat ovat levinneet näistä pisteistä hyvin tehokkaasti ja voimakkaasti onhan meillä uutisoitu se selkeästi että alppien hiihtokeskuksissa olevista baareistahan tämä tänne voimallisesti on tullut myöskin pohjolaan levinnyt tämä koronavirus eli eli kyllä nämä tällaiset tapaamispaikat ovat mitä altteimpia tälle pisaratartunnalle hienoa että tähän nyt tehdään se ratkaisu mikä on selkeästi jo ilmassa ollut pidempään koska ravintoloissakin jo asiakkaatkin ovat kaikonneet ja me olemme tajunneet sen että tähän liittyy vahvoja riskejä pääkaupunkiseudulla on näkynyt hyvin selkeästi sekin seikka näissä tartunnoissa että yllättävän suuri osuus on näitä niin sanottuja nuoria aikuisia jotka ovat tämän saaneet ja epäilemättä merkittävä osa näistä nuorista aikuisista on saanut tämän tartunnan juuri tämäntapaisista kohtaamistilanteista joissa on iltoja esimerkiksi vietetty en ole tässä asiassa tietenkään asiantuntija mutta voin tätä tietysti arvioida näin päin edustaja vestman käytti puheenvuoron jossa hän pohti tätä kilpailun vääristymistä mikä tapahtuu siinä että vankiloissa ja varuskunnissa saadaan edelleen pitää ruokalaa auki sama koskee tietysti päiväkoteja ja sama koskee vanhainkoteja ja näitä työpaikkaruokaloita minun on vaikea nähdä mikä kilpailuvääristymistilanne siinä on omalla tavallaan sopimusruokaloita joissa se asiakaskunta on rajattu selkeästi rajattu hyvälläkään asiakasmäärää ei saada lisättyä eli se ei ole normaalin kilpailun piirissä olevaa toimintaa ja se on täysin välttämätöntä toimintaa erityisesti suljetuille laitoksille ja siinä suhteessa tämä tilanne on hallitus tämän tunnistaa ehkä kannattaa sitten näissä työpaikkaruokaloissa ja muissa ottaa sitä samaa käytäntöä samaa käytäntöä kuin täällä eduskunnassakin jossa meillä on nyt kyllä selkeästi monilla tavoin erityyppistä tuo palvelu

kuin aikaisemmin arvoisa puhemies täällä on paljon puhuttu tämän alan yrittäjistä ja on syytäkin puhua tämä on poikkeuksellisen iso porukka palvelualan yrityksiä kyseessä on yli kymmenentuhatta yritystä jotka nyt joutuvat sulkemaan lakiteitse ovensa vähemmän on puhuttu siitä että täällä on yli viisikymmentätuhatta työntekijää kyllä tämä ravintoloiden baarien kahviloiden sulkeutuminen on vähintään yhtä kuolettava kriisitilanne työntekijöille jotka täällä ovat työskennelleet joilta loppuu leipä eli kyllä tässä nyt kannattaa katsoa tämä kokonaisuus koko ajan että sekä yrittäjät että työntekijät tässä kantavat tätä riskiä ja se asetelma on hyvä nähdä tässä tässä tilanteessa jos täällä nyt pyydetään sitä että hallituksen pitää pystyä nyt tukemaan niin että tätä kriisiä voidaan ratkaista esimerkiksi yrittäjien kohdalla niin yksinkertaisesti sellaisia rahamääriä ei ole olemassa joilla tämä kaikki voidaan hoitaa on aivan selvä että hallituksen pitää tehdä voitavansa että kriisistä päästään mahdollisimman pienillä vaurioilla ylitse mutta kyllä tämä kriisi on syvä tällä alalla niin kuin monilla muillakin aloilla ja sen takia on palkitsevaa että myöskin ravintola alalla tämä suoramyyntimahdollisuus nyt on on olemassa kun me olemme tänään puhuneet näistä innovatiivisista toimista poikkeusoloissa joita nyt on edellytetty sekä business finlandin rahoitusten rahoitusten takana kouluilta etäopetuksen piirissä tässä on myöskin nyt tietysti mahdollisuus edes jotain helpotusta saada tämän suoramyynnin kautta siihen että tähän toimintaan tulisi uusia ulottuvuuksia joilla sitten saattaa jopa tulevaisuudessa olla uudentyyppistä merkityssisältöä myöskin itse sen bisneksenkin

arvoisa puhemies vasemmistoliiton mielestä pitää tehdä kaikki ne toimet

hidastamiseksi ja pysäyttämiseksi jotka ovat tehokkaita ja järkeviä ja ne pitää tehdä oikea aikaisesti toimi jossa nyt joudutaan sulkemaan ravintoloita osittain johtuu siitä että ne ohjeet korkeintaan kymmenen hengen kokoontumisesta ne jotka on julkisille paikoille annettu niin ne eivät ole päteneet yksityisissä tiloissa suurin osa suomalaisista on ollut vastuullisia mutta valitettavasti kaikki eivät ole olleet vastuullisia ja se se on johtanut tähän tilanteeseen jo pidempään olen kysynyt sitä

tässä tilanteessa siihen puuttua siihenhän se erityisesti ei niinkään tähän ruokailuun vaan anniskeluun on on liittynyt tämä näin ja olen miettinyt sitä

voinut avin päätöksillä tehdä päätökset anniskelun osalta olisi tehty niin tai tehdään näin niin kuin nyt hallitus esittää niin tämä on todella raju isku yrityksille ja yrittäjille ja yritykset ja yrittäjät tarvitsevat tukea ne tarvitsevat sekä yhteiskunnan tukea että myös meidän tavallisten ihmisten tukea kun tämä lakiesitys mahdollistaa noutoruoan hakemisen take awayn niin on tärkeää että me pyrimme käyttämään niitä palveluita joita on ja tällä tavalla tukemaan yrityksiä ja yrittäjiä itse asiassa hyvin monet yrittäjät ovat toimineet jo nyt vastuullisesti ovat lopettaneet ruoan tarjoilun paikan päällä ja keskittyneet ainoastaan noutoruoan noutoruoan tarjoamiseen tämä näkyy hyvin monissa paikoissa eli näin on jo toimittu tähän asti tätä lainsäädäntöä on ravintolapuolelta erityisesti anniskeluun keskittyneiden ravintoloiden puolelta toivottu ja on ajateltu että tätä kautta saataisiin keskeytysvakuutusten kautta sitten korvauksia voi olla että tässä on vähän liikaa toiveikkuutta valitettavasti kun olen keskustellut ja käynyt läpi näitä sopimuksia niin loppujen lopuksi aika harvassa on sitten näistä keskeyttämisvakuutuksistakin tämä pandemia mainittu ja niissäkin jotka ovat hyvin laajoja niin voi olla hyvin vaikea hakea tätä näin sen vuoksi ei yksin näihin voi nojata eikä yksin toivoa ymmärrän että moni on hädässä ajatukseen että vakuutuksen kautta voisi saada korvausta silloin pitää miettiä että mitkä ovat ne ravintolan kiinteät kustannukset ja vuokrat ovat niitä isoja kiinteitä kustannuksia vaikka ravintola on kiinni vuokrat juoksevat ja nyt kysymys on siitä että millä tavalla vuokranantajat tulevat vastaan monet taloyhtiöt ovat omatoimisesti jo niin ravintolayrittäjiä kuin muita yrittäjiä tulleet vastaan puolittamalla vuokria tilapäisesti kolmen kuukauden ajaksi tai antamalla muita alennuksia mutta sitten meillä on iso joukko pörssiyhtiöitä institutionaalisia sijoittajia ulkomaalaisia pääomasijoittajia jotka eivät ole tulleet ainakaan toistaiseksi mitenkään vastaan esimerkiksi ostoskeskuksissa on kohtuuton tilanne jos tässä kriisissä

jos yritykset kaatuvat niin sitten kun ne ovat tyhjillään niin ei saa yhtään mitään arvoisa puhemies samaan aikaan kun pitää miettiä yrityksiä ja yrittäjiä pitää miettiä myös työntekijöiden toimeentuloa tämä johtaa irtisanomisiin tämä johtaa lomautuksiin palvelualojen ammattiliiton kassassa odotetaan kymmeniätuhansia hakemuksia parissa viikossa työttömyyskassasta ja kysymys on miten nämä pystytään hoitamaan omavastuupäivien poisto on todella tärkeätä että päivästä yksi alkaa saamaan ansiopäivärahaa mutta miten me helpotamme sitä että ne päätökset eivät tule kuukausien päästä koska ihmiset tarvitsevat rahaa tässä ja nyt voidaanko tehdä niin että jotkut tietyt summat annetaan suoraan kun ilmoittautuu työttömäksi ja sitten kun on aikaa niin myöhemmin ne lasketaan tämäntyyppisiä nyt tarvitaan ja samalla tavalla vaikka jos työttömyyskassan jäsen putoaa kelan rahoille niin suoraan vain pitää antaa tukea jotta perhe tulee toimeen ihminen tulee toimeen ja sitten katsotaan jälkikäteen tasataan nämä summat esimerkiksi jos katsoo alan keskimääräisen ansiopäivärahan ja maksaisi siitä kahdeksankymmentä prosenttia niin todennäköisesti siihen haitariin aika suuri osa mahtuu sitten pitää huomioida myös että palvelualoilla on ollut paljon määräaikaisia esimerkiksi opiskelun ohessa työskenteleviä tai muuten heidän toimeentulonsa putoaa kokonaan pois ja he ovat kuitenkin rakentaneet koko toimeentulonsa sen varaan että se rakentuu erilaisista paloista ja nämä eivät samalla lailla näy kelan päivärahoissa tai tai kassarahoissa välttämättä arvoisa puhemies tämä on varmasti tarpeellinen vaikka on duubioita ja pohdintaa siitä olisiko tämän voinut tehdä anniskelun rajoittamisella ja ravintolatoiminnalle ruoan osalta olisi enemmän annettu tilaa mutta kyllä tämä nyt tarvitaan silti on sanottava se että

laki oli vielä hahmottumassa puhuttiin että tämä tulee mahdollisesti huomenna ja sitten kello yhdeksäntoista neljäkymmentäyksi tulee tekstiviesti että kello kaksikymmentä viisitoista jatkuu istunto ja tämä on täällä salissa sitä ennen oli tullut pääsihteereiden sähköpostiin hetkeä aikaisemmin varoitus tästä vajaa puoli tuntia ennen tämän keskustelun alkua meille tulee hallituksen esitys sähköpostiin tämä ei täytä hyvän parlamentarismin periaatteita siitä että me pystymme kunnolla valmistautumaan lukemaan käymään läpi hallituksen esitystä niin että me voimme kommentoida eikä voi olla niin että reilu puoli tuntia ennen saadaan hälytys siitä että näin merkittävästä isosta ja periaatteellista asiasta täällä keskustellaan haluan tämän sanoa siksi että on äärimmäisen tärkeätä että poikkeustilanteessakin aina kunnioitetaan perustuslakia oikeusvaltioperiaatetta ja parlamentarismia ja tässä kyllä mennään parlamentarismin osalta rimaa hipoen

ensimmäiseksi todella lämpimät kiitokset ministeri haataiselle ja ylipäätään koko hallitukselle nyt tästä vastuullisesta esityksestä edustaja arhinmäen puheenvuoro oli monin paikoin erittäin ansiokas ja kiitos myös siitä mutta tähän viimeiseen kommenttiin tästä parlamentarismin toteutumisesta olen toisaalta ihan samaa mieltä mutta huomioiden tämä aikataulu mikä tässä nyt on ja tämä kolmen päivän varoaika niin että saadaan sitten myös toimenpiteet käyntiin ja ottaen huomioon että viikonloppukin on edessä ja tilanne alkaa olla aika kriittinen ymmärrän toisaalta tämän poikkeuksellisen menettelyn pääasia nyt kuitenkin että saamme tämän esityksen eduskunnan käsittelyyn tiedetään niin kuin on jo todettu ravintolat ja yökerhot ovat muualla euroopassa olleet ihan keskeinen keskeinen tartuntapaikka josta monet tartuntaketjut ovat lähteneet leviämään kuten ministeri haatainen erinomaisesti jo perusteli niin tämä toimenpide on hyvin paikallaan myös meillä täällä suomessa ja kuten tiedetään niin tilannetta vastaavissa muissa euroopan maissa on seurattu hyvin tarkkaan

jos arvioidaan sitä missä hetkessä elämme nyt tällä hetkellä suomessa niin on perusteltua sanoa että toimimme oikeaan aikaan on myös esimerkkejä maista joissa ottaen huomioon viruksen levinneisyyden päätöksiä on tehty ehkä jopa mutta meillä ei liian myöhäistä vielä ole tässä on todettu useaan otteeseen jo se että tämä päätös ei ole missään tapauksessa ollut helppo taloudelliset vaikutukset ovat valtavia ja toisaalta liikutaan myös hyvin kriittisesti ja vahvasti alueella jossa puututaan perustavanlaatuiseen oikeuteen ja vapauteen harjoittaa elinkeinoa täällä on tuotu huoli esille että nämä vakuutukset eivät todella kaikissa tapauksissa korvaa näitä yrittäjien menetyksiä ja tukitoimet ovat varmasti enemmän kuin tarpeen minusta tässä salissa kuitenkin aika rehellisesti todettiin myös se tosiasia että varmasti aivan kaikkia toimijoita ei voida pelastaa se on se on tosiasia mutta kaikki voitava tehdään keinoja kyllä siihen on ja niitä varmasti käyttöönotetaan mutta ottaen huomioon tämän mittakaavan on todennäköistä että konkursseja tulee vaikka tehtäisiin mitä siitä huolimatta minimoidaan vahinkoja

minun on pakko tässä yhteydessä osaltani todeta että vaikka valtaosa suomalaisista on koko tämän matkan ajan ja tässä tilanteiden edetessä toiminut todella todella vastuullisesti noudattanut hallituksen ohjeistuksia ja ja suosituksia niin etenkin monet yökerhot suomessa ovat olleet aivan tupaten täynnä nyt vielä ihan viime päiviin saakka kyse ei voi olla enää tiedon puutteesta koska sitä on ollut saatavilla hyvin paljon on aika surullista että että joudutaan tekemään äärettömän rajuja toimenpiteitä osin myös sen takia että meillä eivät kansalaiset välttämättä suhtaudu riittävällä vakavuudella siihen tilanteeseen jossa nyt eletään tällä ei ole nyt tarkoitus erityisesti syyllistää ketään mutta kyllä minä väitän että meillä on vielä aika paljon tehtävää myös siinä että joka ikinen suomalainen ymmärtää sen oman henkilökohtaisen vastuunsa siinä miten tätä epidemiaa pystytään hillitsemään täällä tuli esille tämä ajatus siitä että rajoituksia tehtäisiin vain osassa maata se on varmasti haasteellinen ei ole kovin tarkkaa tietoa siitä mikä tämä taudin levinneisyys nyt tällä hetkellä on ja kuten on todettu niin tilanne voi muuttua hyvinkin nopeasti ajatus tästä alkoholinmyynnin lisäämisestä tai täydellisestä vapauttamisesta ei ainakaan minulta saa ihan varauksetonta kannatusta me tiedämme hyvin että runsaan alkoholinkäytön erittäin kielteiset vaikutukset kulminoituvat hyvin usein kotioloissa ja nyt kun ravintolat menevät kiinni niin tietenkin tämä riski entisestään kasvaa etenkin niissä perheissä joissa alkoholinkulutus jo lähtökohtaisesti on on runsaampaa eli tässä kontekstissa minusta viimeinen toimi mitä nyt kaivataan on se että vielä lähtisimme erityisesti vapauttamaan tätä alkoholin myyntiä niin kuin tässä salissa on tuotu esille ihan lopuksi ihan lopuksi minusta me olemme toistaiseksi täällä eduskunnassa kyenneet yhdessä tuumin hakemaan ratkaisuja hyvin vaikeisiin kysymyksiin ja ongelmiin nyt kun poikkeustilanteen keskellä elämme minä toivon ihan vilpittömästi sitä että tämän kriisin keskellä ei nyt aloitettaisi tätä poliittisten irtopisteiden repimistä keinolla millä hyvänsä tästäkin on ikävä kyllä nyt tänään ollut jo esimerkkejä minusta on tärkeätä nyt muistaa että olemme tässä kriisissä yhdessä ja vain yhdessä tästä selviämme pidetään siitä kiinni

värderade talman arvoisa puhemies haluan itsekin nostaa jälleen kerran hattua ministerille ja hallitukselle erittäin ripeistä ja kovistakin

muun muassa edustaja kärnä puhui tästä ulosmyynnistä ja ymmärrän hyvin että hallitus ei ole nyt siihen asiaan keskittynyt mutta ehkä sitäkin voisi ainakin yhdessä näitten toimijoiden kanssa miettiä millä kaikilla tavoin tässä poikkeuksellisessa tilanteessa voidaan tukea näitä ravintoloita ei ole mitenkään helppoa istua odottamassa että jospa joku tulisi take awayta ostamaan en usko että tullaan sitäkään

tässä on tullut paljon hyviä puheenvuoroja en lähde niitä niitä toistamaan talousvaliokunnassa varmaan monipuolisesti tätä käsitellään aloitellaan työ siellä huomenna mutta tässä kun on puhuttu sekä työntekijöistä

arvoisa puhemies aloitin työurani kaksikymmentäviisi vuotta sitten tiskarin hommista koska äidilläni oli silloin perheyritys ilmajoella ravintola alalla en kuuna päivänä olisi voinut kuvitella että että istun eduskunnassa salissa tekemässä rajoituksia niin vahvoja rajoituksia tämän viimeisen viikon aikana elinkeinotoimintaan ja ja sillä ajatuksella että olen odottanut tätä päätöstä useita päiviä arvoisa puhemies on pakko sanoa että tätä päätöstä on tosiaan odotettu jo viime viikolla erityisesti tuolla pohjoisessa monet hiihtokeskukset ja niiden lähellä olevat ravintolat olivat auki ja se sai oulun seudullakin suuret suuret suuret jonot aikaan liikenteessä kun ihmiset eri puolilta suomea mutta kuitenkin etelästä päin siirtyivät tuonne lappiin me kaikki tiedämme mitä se tarkoittaa kun on vastassa näinkin viheliäs virus korona näkymätön virus jota vastaan on taisteltava kaikin keinoin on hyvä että tämä esitys nyt on täällä mutta huolta se aiheuttaa edelleen tässä oli edustaja marttisella hyvä puheenvuoro näihin keskeyttämisvakuutuksiin liittyen ja ja samaa kysyn vielä olisi tärkeää että me näkisimme ne perusteet minkä takia tätä keskeyttämistä ravitsemus ja palvelualan toiminnassa

ei laitettu sulkuun sen tartuntalain puolelta no sitten on mietittävä miten tästä eteenpäin yhden kysymyksen jo sain koskeeko tämä huoltamoita huoltamoita samalla tavalla elikkä jos on vaikka yksityinen liikenneasema liikenneasema ja

kun ei aikaisemmin ole ollut varsinaista ulosmyyntiä tai ravintolatoimintaa ulosmyynnin osalta niin onko niin että sieltäkin siis sitten voi tulevaisuudessa myydä ruoka annoksia ja ja vastaavaa ulos ymmärsin että tämä tämä ei rajoita siis ravintoloiden ulosmyyntiä ruoan eikä juoman osalta kuten ministeri tuossa äsken toki toi esiin no sitten nämä palvelu matkailu ravintola ja ja tapahtuma alan yritykset ovat ottaneet yhteyttä minä uskon että yrittäjät kyllä ymmärtävät nämä meidän kovat toimet joilla koronavirusta vastaan taistellaan mutta yrittäjät eivät kuitenkaan ymmärrä sitä minkä vuoksi heidät ja heidän työntekijänsä laitetaan maksamaan suurin osa näistä torjuntatoimista me ymmärrämme että hallitus tekee niitä toimia mutta se ei tässä tilanteessa lohduta kun se tilanne näyttää siltä varsinkin näillä aloilla että se lisävelan otto

ei ole vaihtoehto koska ei ole sitä näkymää että sen velan voisi maksaa takaisin olkoon se velkoja sitten pankki valtio tai tai vaikka naapuriyrittäjä ja sitten näihin verolinjauksiin nyt oli hienoa että verottaja toimi eli tänään tuli tietoa että lounassetelillä voi maksaa lounaan ohessa myös näitä kuljetuskustannuksia mutta se koskettaa nyt sitten vain ravintoloiden omia ruokatoimituksia viime vuosina ovat esimerkiksi foodora ja wolt tulleet ja ovat toimineet hyvin ja ne eivät ota vastaan nyt tälläkään hetkellä lounasseteleitä koska ne maksut hoidetaan heidän omien

kautta olisi tärkeää että että syntyisi elinkeinotoimintaa myöskin sille puolelle että näihin kuljetuksiin tulisi uutta elinkeinotoimintaa jotta ravintolat eivät ole pelkästään sen varassa että odottavat tuleeko asiakkaita ottamaan take away annoksia vai vai ei sitten mitä tulee näihin vuokranantajiin niin on tietenkin selvää että kaikkien on maksettava tätä laskua yhdessä jonkin verran ja ja täytyisi saada myöskin vakuutusyhtiöt kiinteistösijoittajat ja vuokranantajat tulemaan vastaan elikkä siinä mielessä on hyvä että tämä päätös tässä nyt on toivon vielä että että saataisiin eduskuntaan tai ainakin valiokuntakäsittelyyn ne perusteet minkä takia sitä keskeytystä ei sieltä tartuntalain puolelta lähdetty valmistelemaan kiitos

herra puhemies kiitoksia ministerille vastauksestanne minusta on erittäin hyvä että me käymme keskustelua nyt yrittäjistä ja ja heidän tilanteestaan tilanne on tällä hetkellä hyvin vakava kassat ovat monella tyhjät monen yrityksen liikevaihto on myös pudonnut rajusti ja kun täällä aikaisemmin edustaja kiljunen nosti esiin myös toimialalla työskentelevää viittäkymmentätuhatta työntekijää niin ilman muuta kyse on on totta kai yrittäjien tulevaisuudesta heidän mahdollisuudestaan jatkaa sitä liiketoimintaa mutta yhtä lailla siis siitä nämä ihmiset säilyttävät myös työpaikkansa ja me olemme totta kai huolissamme myös siitä me haluamme yhtä lailla hoitaa tämän asian myös kuntoon mutta rouva ministeri toistan kysymykseni mihin en mielestäni saanut vastausta kun kun olen käynyt keskustelua toimialan yrittäjien kesken siitä että että keskeinen ongelma tässä hallituksen esityksessä on siis se että tämä toiminnan rajoittaminen ei perustu tartuntatautilain mukaiseen määräykseen vaan nyt kun säännös tuodaan majoitus ja ravitsemistoiminnasta annettuun lakiin niin niin mikä on ollut hallituksen analyysi tämän ratkaisun taustalla koska tällä tällä on nyt vaikutusta myös tähän tähän vakuutuspuoleen tämä askarruttaa nyt monta yrittäjää tällä hetkellä koska he pohtivat tälläkin hetkellä sitä mikä heidän yrityksensä tilanne on on huomenna tai saatikka ensi viikolla joten tähän olisi hyvä saada myös sitten vastaus ministeri mainitsi myös tämän hallituksen tekemän kriisipaketin finnveran teollisuussijoituksen business finlandin ja ely keskuksen avustukset minusta on kuitenkin totuudenmukaista todeta että valtaosa näistä toimista on enemmän tai vähemmän lainapainotteisia instrumentteja on tietysti tärkeä ja ja hyvä että liikepankit voivat järjestellä yritysten lainoja antaa pitempiä maksuaikoja ja muita mutta mutta monelle ravintola alan yrittäjille se lisälainan otto ei ole enää käytännössä mahdollista eivätkä monet ole siihen enää edes valmiita näin ollen siis itse asiassa valtaosa näistä toimista mitä tässä ensimmäisessä kriisipaketissa on tehty ovat sellaisia että niistä niistä ole apua nyt nyt näille näille toimialan yrittäjille ja ja heidän tilanteeseensa ja tämä on se asia mihin hallituksen täytyy tässä kohtaa nyt sitten myös myös herätä myös tämä business finlandin avustus joka on suoraa avustusta

on täysin välttämätöntä että hallitus valmistelee nyt sitten uuden uuden kriisipaketin olen ymmärtänyt ministeri lintilän puheesta että tällaista valmistelua tehdään ja tässä valmistelussa täytyy kiinnittää erityinen huomio nyt suomalaisiin pieniin ja keskisuuriin yrittäjiin jotka ovat todellisissa vaikeuksissa

nämä työntekijät ovat vielä töissä veropuolen tukimuodot esimerkiksi näissä verojen maksujärjestelyissä pitäisi pystyä lykkäämään veronmaksua eteenpäin korotta siis herra puhemies korotta ei neljän prosentin korolla mitä hallitus nyt esittää vaan vaan sielläkin täytyisi saada kyllä järkevämpi ratkaisu aikaiseksi lisäksi minusta pitäisi selvittää voisiko yritys tässä tilanteessa saada myös maksamiaan veroja hakemuksesta takaisin esimerkiksi arvonlisäverojen osalta tämän akuutin kassakriisin ratkaisemiseksi jotta he pääsevät tästä syvimmästä tilanteesta sitten yli ja pystyvät jatkamaan taas liiketoimintaa ja ja myös turvaamaan ne suomalaisten työpaikat herra puhemies en tähän puheenvuoroni lopuksi malta olla myös vetoamatta vuokranantajiin tässä loppukohdassa meillä on hienoja esimerkkejä siitä miten eri puolilla suomea muun muassa suomen turussa keskeinen vuokranantaja on tullut yrittäjää vastaan ja ja toivon että myös vuokranantajat ymmärtävät sen että tässä tilanteessa on myös heidän etunsa että yrittäjät pääsevät tästä tilanteesta yli ja toivon tässä myös sellaista

arvoisa puhemies tartuntatilanteen kannalta ravintoloiden sulkeminen on oikea ratkaisu kiitos tästä lain nopeasta valmistelusta sillä saadaan ehkäistyä näitä ihmiskontakteja jotka muodostavat suurimman uhan koronaviruksen leviämiselle ja tämä pitää paikkansa on kyse sitten yökerhosta tai buffetpöydästä toivottavasti tämä linjaus selkiyttää myöskin ravintola alan tilannetta ravintolayrityksistä moni on jo nyt menettänyt muitten rajoitusten myötä asiakaskuntaansa niin laajasti että he ovat joutuneet laittamaan lapun luukulle lapun luukulle ja lomauttamaan työntekijät tämän kiellon rinnalla tulisi kuitenkin ratkaista ravintolayrittäjien tukeminen näitten vaikeuksien yli jotta terveet ravintolat eivät pääse kaatumaan ja ihmiset menetä työtään eikä tämä koske ainoastaan ihan pientä joukkoa vaan ravintola ala on hyvinkin iso työllistäjä me puhumme kymmenistätuhansista työpaikoista ja ja tässä mielessä tämä on hyvin olennainen kysymys että rakennetaan se silta yli yli vaikean ajan edustaja arhinmäki toi täällä esiin sen että tämän lain käsittelyssä mennään parlamentarismin ja hyvän lainsäätämisen rajoja hipoen on totta että tämä asia tuotiin todellisella pika aikataululla tänne saliin ja kaikilla edustajilla ei ole tänään edes mahdollisuutta tulla tänne käymään tätä lähetekeskustelua eikä ollut aikaa kunnolla tutustua tähän esitykseen ja mahdollisuutta arvioida kaikkia sen ulottuvuuksia itseäni erityisesti mietityttää tässä laissa yksi näkökulma ja se on tämä laki jonka nojalla tässä toimitaan siitä minä olen antanut itseni ymmärtää että rajoitus ei onnistunut näitten muiden lakien nojalla ja kysyisinkin ministeriltä onko näin ja mitä vaikutuksia hallitus on arvioinut olevan sillä että päädyttiin juuri tämän lain käyttöön minä kysyn tätä siksi että ravintolayrittäjät jotka ovat olleet viime päivinä ainakin itseeni yhteydessä ovat kuvanneet vakuutustensa korvaavan tartuntatautilain nojalla tehdyt toiminnan keskeytykset mutta nyt meillä ei ole esimerkiksi tästä vakuutuspuolesta selkeää tietoa salissa vaikka käytännössä puhumme tartuntataudista tämä logiikka on tässä laissa toisenlainen ainakin vakuutuksenantajien näkökulmasta toki on todettava että eri yrittäjillä on erilaiset vakuutukset ja me emme voi tästäkään kentästä puhua yhtenä yhtenäisenä kokonaisuutena mutta niin tai näin viestini tässä on se että yrittäjien selviäminen vaikean ajan yli pitää tavalla tai toisella varmistaa se voi tapahtua sitä kautta että otetaan tätä vakuutuspuolta huomioon tai se voi tapahtua tuen kautta mutta olennaista on se että tätä kulmaa ei unohdeta tässä ravintoloiden sulkemisen yhteydessä ja mitä edustaja marttinen täällä toi esiin tästä vuokranantajien vastuusta niin pidän tätä erittäin tärkeänä ja hyvänä näkökulmana että myöskin jokaisen vuokranantajan etu jos vain suinkin mahdollista on pitää hyvä vuokralainen tulevaisuutta ajatellen siinä on puolin ja toisin intresseissä nyt tulla tulla vähän vastaan arvoisa puhemies vaikka tämä prosessi on jouduttu viemään läpi kiireellä eikä se kaikin osin täytä hyvää lainsäädäntötapaa tämän kiireen vuoksi niin tässä tilanteessa missä olemme koronaviruksen keskellä pidän hyvänä sitä että hallitus on on vienyt näitä koronaviruksen leviämistä ehkäiseviä toimia nopeasti eteenpäin kiitoksia

tämä on tärkeä päätös ravintoloiden baarien ja kahviloiden sulkeminen on on hyvinkin oikea päätös siitä ei varmasti olla kovinkaan eri mieltä mutta näistä pienistä asioista tässä yhteydessä ollaan eri mieltä ja on minusta vähän ikävää kun olen tätä keskustelua seurannut työhuoneestani että täällä aletaan vetoamaan siihen että ei saisi olla eri mieltä kansallisen yhtenäisyyden vuoksi edelleen uskon siihen että meidän pitää pystyä keskustelemaan asioista ja ja uskon että keskustelu jopa parantaa sitä lopputulosta tässä oikeastaan edustajat talvitie vestman marttinen ja sitä kysymystä mitä haluaisin arvoisalta ministeriltä kysyä eli miksi juuri ei tartuntatautilain kautta edetty tässä yhteydessä toinen tärkeä asia jonka haluan nostaa on nyt tämä hämmennys joka joka tietyllä tavalla tuli että hallitus on valmis sulkemaan tämän koko toimialan mutta minkäännäköistä pakettia heidän tukemisekseen ei vielä ole valmiina ymmärrän kiireen mutta sanotaan näin että kun koko ala on roikkunut hieman ikävässä tilanteessa tässä jo jonkin aikaa ihmisten asiakkaiden puutteen vuoksi niin olisi jollain tavalla kohtuullista että ainakin suhteellisen nopealla aikataululla ratkaisuja heidän heidän huoliinsa pystyttäisiin taloudellisesti antamaan ja heitä ei voi missään nimessä jättää asiassa yksin kuten edustaja marttinen sanoikin lainan antaminen on on harvoin tässä tilanteessa ratkaisu ne yrittäjät joiden kanssa minä olen puhunut eivät eivät ole edes halukkaita ottamaan lainaa heille tämä toiminta ei ole niin kannattavaa että joku päivä sitten näitä lainoja voitaisiin edes maksaa takaisinpäin eli eli se yhtälö ei oikein toimi mutta tässä ovat edellä edustajat pitäneet hyviä puheenvuoroja joten en vaivaa tämän pidempään kiitos

puhemies kyllä keskustelua pitää käydä ja eri mieltäkin saa olla ja tällaisessa asiassa on nimenomaan hyvä että käydään keskustelua punnitaan tarkkaan koska niin kuin sanottua nämä esitykset tulevat nopeasti mikä on välttämätöntä mutta se vaatii myös meiltä edustajilta aikamoista tarkkuutta ja hallitukselta tarkkuutta koska siellä saattaa olla myös sellaisia asioita mitkä ovat valmistelussa jääneet huomaamatta viimeistään tämän talon käsittelyssä valiokuntakäsittelyssä ne pitää sitten huomata on ehkä myös kohtuutonta vaatia kaikkia ratkaisuja heti tämä tilanne vaihtuu niin nopeasti ja pitää varautua nyt tehdään tämä ratkaisu sitten osaltaan jo valmistellaan tietysti muita ratkaisuja mutta ne eivät kaikki vain mahdu ei välttämättä edes samalle viikolle joten meidän edustajien pitää varautua siihen että täällä tullaan lähiviikkoina istumaan ja paljon talouselämää lueskelin ja täytyy vielä edustaja marttiselle sanoa että kyllä tämä tämä vakuutusasia on hyvin kimurantti sielläkin kyllä moneen kertaan todettiin se että että ei tätä keskeytysvakuutusta ole koskaan tarkoitettu tällaiseen laajamittaiseen epidemiaan ja en tiedä miten se suhtautuisi sitten edes tuon tartuntalain kanssa eli siellä haastattelussa on todettu että käytännössä se vaatisi monesti että siinä yhdessä toimipaikassa tai ravintolassa olisi jokin tartunta tai korona havaittu jolloin se vakuutus korvaisi sitä eli kyllä tässä on on vaikea tilanne ja välttämättä tämä talo ei pysty sitä osaltaan heti ratkaisemaan haluaisin loppuun ministeriltä kysyä ei liity suoraan ravintoloihin kun julkisuudessa on paljon puhuttu näistä kuntosaleista että ovatko ne nousseet missään keskusteluun

arvoisa puhemies täällä kysyttiin tuossa alkupuolella keskustelua milloin tämä laki tulee voimaan toivomus on että niin pian kuin mahdollista eduskunta noudattaa tietenkin parlamentarismin sääntöjä hallitus on tuonut tämän esityksen ja eduskunta on itse katsonut että haluaa ottaa tämän tällä aikataululla käsittelyyn mistä tietenkin hallitus kiittää että että tällaista joustavuutta nyt on löytynyt näissä

tämä esitys on nyt kaiken kaikkiaan eduskunnan käsissä ja ja minä toivon että se käydään nyt sitten myös huolella läpi niin kuin varmasti tehdäänkin tätä halutaan mahdollisimman pian käyttöön sen vuoksi että haluamme että että me saamme nyt aisoihin jotta jotta saadaan epidemia aisoihin sinänsä tämä ala on jo toiminut vastuullisesti monessa suhteessa niin kuin edustajatkin ovat täällä todenneet ja siitä siitä tälle alalle alalle myös kiitos ravintolat ovat tehneet jo omaehtoisesti toimia ja ne ovat olleet aivan aivan oikeita mutta kokonaisuus ei vielä ole riittävä

siitä miten tämä tulee vaikuttamaan on selvää että tämä tulee vaikuttamaan ravintola alan yrityksiin eikä vaikutus ole myönteinen mutta hallitus pyrkii kaikin keinoin välttämään sen että että turhia konkursseja nähtäisiin siitä syystä valmistelu on elinkeinoministeriön toimesta käynnistynyt niiden toimenpiteiden löytämiseksi joilla voidaan sitten varmasti erityisesti tukea kannan myös itse huolta ja jaan tämän huolen kanssanne erityisesti näistä pienistä ja keskisuurista yrityksistä ja tämä on kuten sanoin elinkeinoministerin työn alla edustaja marttinen ja monet muutkin kysyivät sitä miksi tätä ei ole tehty sosiaali ja terveysministeriön lakien lakien pohjalta on mainittu tartuntatautilaki tätä tietenkin itse stmn taholta kommentoida mutta sieltä ei näyttänyt löytyvän työkalua tähän rajaamiseen siitä syystä päädyttiin tähän että tehdään tämä laki nyt sitten meiltä työ ja elinkeinoministeriön puolelta eli eli minun esittelystäni jotta saadaan tämä asia nopeasti liikkeelle siitä syystä tähän päädyttiin sitten näistä vakuutusehdoista niin ne ovat yksityisten yritysten välisiä sopimuksia ja ja niiden läpikäyminen ei ei kyllä hallituksen esityksessä olisi mahdollista tämä nyt vain on se totuus kiitän tästä keskustelusta minusta on hyvä että monelta puolelta tätä käydään läpi todellakin nyt tämä on sitten eduskunnan käsissä ja toivon tälle eteenpäinmenoa kiitos

arvoisa puhemies kuten puheenvuorossani mainitsin tämä omavastuupäivien poisto lomautettujen tai irtisanottujen osalta samoin kuin tämä työssäoloehdon lyhentäminen ovat erinomaisia ja äärimmäisen tärkeitä päätöksiä ja siinä työmarkkinajärjestöt näyttivät voimansa myös että pystyivät sopimaan

vaan vielä enemmän hakemuksia niin kysymys on siitä että ihmisillä ei ole mahdollisuutta odottaa kun inhimillisesti ymmärretään että ei ole osaavia käsittelijöitä eikä aika vain riitä käymään sitä koko prosessia läpi ja odottamaan kuukausien päähän että tulee päätös siitä ansiopäivärahasta vaan nyt pitää löytää ne keinot joilla maksatus voi alkaa heti ja sitten tarkemmin jälkikäteen sama kansaneläkelaitoksen osalta niiden kohdalla jotka eivät ole kassojen jäseniä ja jotka tulevat saamaan

työntekijöiden huomioimisella siinä tilanteessa kun nyt valitettavasti kymmenettuhannet tulevat irtisanotuiksi tai lomautetuiksi eivät he voi jäädä ilman toimeentuloa kuukausien ajaksi

arvoisa puhemies haluan kiittää ministeri haataista siitä että istutte täällä meidän kanssamme iltamyöhään ja ja vastaatte kysymyksiin mutta täytyy myös muistaa minkä takia istutaan täällä tänä iltana yömyöhään nimittäin viikonloppuna tosiaan pippalot olivat päällä ja ihmiset kulkivat kulkivat jopa kainuuseen ja lappiin asti ja käyttivät ravintolapalveluita hyödyksi haluankin puhemies tässä vielä tuoda sen esille että kun nyt ollaan pistämässä ravitsemusliikkeitä kiinni niin eikö olisi jo jossain vaiheessa myös syytä pohtia ostoskeskusten kiinni laittamista ja kun tässä edustaja vestman toi aikaisemmin

suomen koronatartunnoista kahdeksastasadasta tartunnasta kuusikymmentä prosenttia on uudellamaalla niin kyllä pitäisi myös miettiä tätä uudenmaan sulkemistakin nimittäin itsekin olin täällä koko viikonlopun kainuulaisena kansanedustajana pidin huolen omalta osaltani sen suhteen että että en lähde kainuuseen ja ja vie vahingossakaan mitään tartuntoja ja olen hyvin iloinen siitä että kainuussa ei vielä tänäkään päivänä ole todettu tartuntatapauksia vielä

samaa huolta jaan ja nämä työttömyyskassat kuuluvat stmn alaisuuteen mutta tietenkin temin kanssa koko ajan työministerinä käyn keskustelua koska me teemme yhteistyötä siellä se prosessi kulkee monella tapaa yhdessä mutta kassojen toiminnasta vastaa sosiaali ja terveysministeriö mutta siellä on nyt luotu lainsäädäntö jossa on mahdollista maksaa ennakkomaksua hallitus on käynyt keskustelua että nyt pitää monin tavoin edistää sitä että pystytään varmistamaan se että ihmisten tileille tulee rahaa ja ja nyt sitten toinen asia on miten kelan järjestelmät saadaan toimimaan tätä kaikkea nyt haetaan mutta näitä välineitä jotka ovat olemassa tullaan käyttämään ja ja pitää huolehtia siitä että että nämä systeemit systeemit myös toimivat ja palvelevat sitä tarkoitustaan tämä kassa nimenomaan pamin alan kassa on jo nykyisellään rasitettu mutta niin tässä monet muutkin kassat tulevat olemaan ja ja sinne ollaan suuntamassa lisää resursseja jotta tähän käsittelyyn saadaan se on selvää mutta tämän huolen jaamme ja ja tulemme etsimään keinoja että tämä tämä toimii kaikki ei välttämättä mene juuri niin kuin on tähän saakka mennyt siihen siihen pitää varautua mutta kaikkia keinoja käytetään

herra puhemies täällä edustaja kettunen käytti erinomaisen puheenvuoron ja oikeastaan vain näin opposition puolesta täällä kun meitä vielä muutama edustaja on paikalla haluamme kiittää kiittää ministeri haataista ensinnäkin siitä että olette ollut täällä läsnä sehän ei ole myöskään aina aivan mennyt näin että ministeri näin sinnikkäästi on paikalla omaa esitystään perustelemassa vastaamassa kansanedustajien kysymyksiin tämä on erittäin iso tärkeä että valtioneuvoston jäsenet tällä tapaa kunnioittavat myös tämän talon työtä vaikka täällä mielipiteitä on monenlaisia niin niin uskon kuitenkin että tavoite on meillä yhteinen ja ja olemme ilman muuta valmiita jatkamaan keskustelua siitä mitä eri näkemyksiä meillä olisi siihen miten yrittäjiä voidaan tässä kohtaa tukea ja ja uskon että sieltä myös paljon yhteistä pintaa pintaa löytyy herra puhemies tässä vain meidän kiitoksemme ministerille siitä että hän on